päiväjärjestyksen toisena asiana on pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna kaksituhattakuusitoista ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä pääministerin ilmoituksen johdosta käydään valtiopäivien avauskeskustelu pääministerin esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään viiden minuutin puheenvuoroin tämän jälkeen eduskunnan työjärjestyksen pykälän mukaisesti myönnän harkitsemassani järjestyksessä enintään kahden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja jotka varataan sieltä paikalta keskustelun aloittaa pääministeri sipilä olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajat me kaikki olemme varmaan kuulleet jutun sammakosta joka laitetaan kuumenevaan veteen sammakko ei kuumenevassa vedessä huomaa veden muuttumista kiehuvaksi se on liian myöhäistä mutta jos sammakko heitetään kiehuvaan veteen se hyppää sieltä välittömästi pois tämä kuvaa aika hyvin myöskin suomen tilannetta olemme äärimmäisen hyviä äkillisessä kriisissä mutta tällaisessa hiljaisessa näivettymisen tilanteessa emme ole hyviä suomi on useissa mittareissa kansainvälisissäkin vertailuissa vielä kärkipäässä samanaikaisesti rahoituspohja on kuitenkin rapautumassa tarvitsemme merkittävän suoritustason noston kaikilla yhteiskunnan sektoreilla jotta kykenisimme jatkossakin rahoittamaan nykyisenkaltaisia palveluja ikääntyvässä yhteiskunnassa siihen me suomalaiset kyllä pystymme kun yhteinen tahtotila löytyy hallituksen suunnitelma tilanteen korjaamiseksi on julkisen talouden tasapainottaminen isojen rakenteellisten uudistusten tekeminen ja edellytysten edellytysten luominen talouskasvulle ja työllisyyden parantamiselle

ensi vuonna mahdollistuu pienten yritysten maksuperusteisen arvonlisäveron tilitys työllistämisen kynnystä madalletaan lakipaketilla jossa pidennetään koeaikaa kevennetään takaisinottovelvollisuutta sekä väljennetään määräaikaisuuksien ehtoja paketti tulee eduskuntaan keväällä ja voimaan ensi kesänä paikallisessa sopimisessa on otettava merkittävä askel samalla henkilöstön asemaa on vahvistettava yrityksen päätöksenteossa työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi maaliskuun puoliväliin mennessä suomi myös merkittävän loikan kustannuskilpailukyvyssä siihen työmarkkinajärjestöt yrittävät parhaillaan löytää sopua pallo on nyt heillä kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntija arviot ovat antaneet tukensa tukensa hallituksen sopeutustoimien mitoitukselle ja ajoitukselle olemme täysin sitoutuneet kevään kehysriihessä pitämään kiinni hallitusohjelmassa sovitusta neljän miljardin sopeutuksesta vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasossa tämä hallitus ei kiristä kokonaisveroastetta pieni ja keskituloisten verotus keveni jo tämän vuoden alussa talouteen voidaan saada dynamiikkaa myös valtion omistajapolitiikalla valtion omistajapolitiikan ensisijainen tavoite on kasvun ja työllisyyden sekä kotimaisen omistajuuden edistäminen valtion omistajuuden pitää olla perusteltavissa strategisella intressillä yhteiskunnallisella erityistehtävällä elinkeinorakenteen uudistumisella tai sinivalkoisen omistajuuden puolustamisella omistajuus tuo myös säännöllistä tuloa valtion budjettiin dynamiikan luominen tarkoittaa käytännössä sitä että valtion omistajuus on tästä eteenpäin jatkuvan uudistamisen eikä enää pelkän säilyttämisen väline hallitus tuo kevään aikana eduskuntaan uudistetun valtioneuvoston periaatepäätöksen omistajapolitiikasta arvoisa puhemies tämän hallituksen tehtävänä on viedä monta massiivista uudistusta ja reformia maaliin askelmerkit ja päämäärät ovat kirkkaita uudistuksilla on tiukat aikataulut eläkeuudistus valmistui syksyllä se tulee voimaan ensi vuoden alusta sote ja maakuntauudistukset ja palveluiden valinnanvapaus etenevät hallitusohjelmamme ja hallituksessa tehtyjen linjausten mukaisesti eduskuntaan päälait päälait sotesta maakuntauudistuksesta ja rahoituksesta tulevat lausuntokierrosten jälkeen syksyllä kaksituhattakuusitoista ja voimaan ne tulevat ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista

kolmanneksi kuntien tehtävien karsinta etenee kaikki eduskuntapuolueet ovat siihen matkan varrella sitoutuneet tehtävien karsinnassa tavoitellaan miljardin vaikutusta kestävyysvajeeseen vuoden kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän tasossa arvoisa puhemies kärkihankkeet etenevät digitalisaatiota edistetään ja byrokratiaa puretaan poistamme suomalaisten arkea haittaavaa turhaa normistoa kauppojen aukioloajat vapautettiin vuodenvaihteessa puramme rakennusmääräyksiä jotka estävät puun käyttöä maatalouden tukijärjestelmien hallinnollista taakkaa kevennetään sekä omais ja perhehoitajien palveluita muovataan uuteen asentoon hallinnon rajat ylittäviksi ja paremmin kohdentuviksi hajallaan maassamme jo olevia hyviä käytäntöjä kootaan yhteen levitetään ja juurrutetaan lasten ja perhepalveluiden osalta painopisteen siirto kalliista korjaavista palveluista laadukkaisiin ennalta ehkäiseviin palveluihin on kauan odotettu uudistus arvoisa puhemies kuntien talouden paikkaamiseksi varhaiskasvatuksen maksukattoa nostetaan jo aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti pidämme huolen siitä että heikoimmassa asemassa olevat perheet ovat edelleenkin oikeutettuja maksuttomaan varhaiskasvatukseen

arvoisa puhemies maahanmuuttokeskustelu kiertyy meillä helposti oman itsemme ympärille emme saa unohtaa juurisyitä merkittävä osa suomesta turvapaikkaa hakevista ihmisistä on lähtenyt pakoon olosuhteita joita emme voi edes kuvitella he ovat lähteneet lähteneet liikkeelle vuosia kestäneiden konfliktien ja jatkuvan turvattomuuden keskeltä tällaisille ihmisille kotoa lähteminen on ollut valinta siitä elääkö vai kuolla tällaisia ihmisiä meidän on inhimillinen velvollisuus auttaa pakolaiskriisin hallitsemiseksi tarvitsemme tehokkaita toimia kotimaassa ja euroopan unionissa turvapaikkaprosesseja on nopeutettava ja palautuspäätökset pantava toimeen viivyttelemättä ihmisten jotka saavat turvapaikan on voitava tulla osaksi yhteiskuntaamme meidän arvoihimme kuuluu työnteko koulutus on tässäkin asiassa avainasemassa lyhennämme maahanmuuttajien liian pitkiä polkuja työelämään eu tasolla edellytyksenä on että yhteisten ulkorajojen valvonta toimii järjestelykeskukset kreikassa ja italiassa ovat käytössä jäsenmaille taakkaa jaetaan tasaisemmin ja palautukset laitetaan toimeen heidän jotka eivät ole oikeutettuja turvapaikkaan aikaa ei ole hukattavaksi arvoisa puhemies osallistuin viime viikolla lontoossa konferenssiin jossa kerättiin yhteen kansainvälisen yhteisön voimavaroja syyrian ja sen naapurimaiden auttamiseksi suomi on mukana tukemassa näiden yhteiskuntien jaksamista ja vahventamista esimerkiksi lasten koulutusta ja naisten asemaa tukemalla kehitysyhteistyövarojamme on tämänhetkisen taloustilanteen vuoksi valitettavasti pitänyt leikata mutta sitäkin tärkeämpää on se että suuntaamme varojamme sinne missä niitä todella tarvitaan tämä on myös yksi uuden kehityspoliittisen selontekomme pääviesteistä

raakalaismainen järjestö kuvaa hyvin sitä vaikeuskerrointa jonka kanssa joudumme nykypäivän maailmassa elämään järjestö uhmaa niin kansainvälisen järjestelmän kuin myös inhimillisen elämän kunnioituksen logiikkaa emme totisesti elä enää lintukodossa meidän on oltava entistä paremmin hereillä ja tehtävä entistäkin aktiivisempaa ulkopolitiikkaa meidän on muistettava ketkä ovat läheisimmät ystävämme pohjoismaat ja pohjoismainen yhteistyö olemme tänä vuonna pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa johdamme tätä yhteistyötä vuosikymmenten aikana rakentuneeseen vahvaan perustaan nojautuen ja ajankohtaisiin haasteisiin aktiivisesti vastaten hallitus pitää myös kahdenvälisten venäjä suhteiden hoitoa erittäin tärkeänä samalla tiedämme että olemme vahvasti eun yhteisen ulkopolitiikan takana mukaan lukien sen pakotepäätökset arvoisa puhemies eduskunta tulee saamaan lukuisia selontekoja liittyen sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen toivon että näihin paneudutaan tarkasti tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa valtioneuvosto hyväksyi viime torstaina kehityspoliittisen selonteon sisäisen turvallisuuden selonteko annetaan eduskunnalle maaliskuussa ja ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko touko kesäkuussa puolustusselonteko annetaan eduskunnalle joko loppuvuodesta kaksituhattakuusitoista tai viimeistään alkuvuodesta kaksituhattaseitsemäntoista arvoisa puhemies tuomme helmikuussa suuren valiokunnan käsittelyyn suomen eu strategian suomen eu politiikan suunnittelua kehitetään korvaamalla kerran vaalikaudessa laadittava selonteko vuotuisella eu vaikuttamisstrategialla pakolaiskriisin lisäksi unionissa ajankohtaisia asioita ovat britannian suhde euroopan unioniin talous ja rahaliiton kehittäminen sekä sääntelyn keventäminen suomen tavoitteena on saada mahdollisimman nopeasti neuvotteluratkaisu ison britannian ja eun suhteeseen eurooppa neuvoston puheenjohtaja tusk on tehnyt tasapainoisen ratkaisuehdotuksen ja uskon että siitä on löydettävissä kaikille jäsenmaille sopiva neuvottelutulos suomi on talous ja rahaliiton jäsenenä sitoutunut edistämään euroalueen vakautta talous ja rahaliiton kehittämisessä painotamme lyhyen tähtäimen konkreettisia toimia toimivampi toimivampi julkisen talouden ohjausjärjestelmä sijoittajavastuuseen perustuvan pankkiunionin loppuunsaattaminen ja pääomamarkkinaunionin luominen tukevat kasvua työllisyyttä ja kilpailukykyä arvoisa puhemies suomen uudistaminen on jäänyt pitkäksi aikaa tekemättä hallituksen toimintakykyä mitataan joka päivä hallitusohjelman ja uudistusten määrätietoisella läpiviemisellä rohkeudella jatkaa aikaa ei enää kannata tuhlata uudistusten jarruttamiseen vaan siihen miten ne tehdään tähän tarvitaan meidän kaikkien panos
seuraavaksi ryhmäpuheenvuorokierros ja sen aloittaa keskustan edustaja vanhanen viisi minuuttia olkaa hyvä

arvoisa puhemies oli äsken hyvä puhe se kuvasi hyvin haastettamme mutta myös sitä otetta jolla hallitus lähestyy meidän ongelmiamme olemme monelta osin samassa tilanteessa kuin viime keväänä jolloinka hallitus työskentelynsä aloitti ja voidaan kysyä onko jokin muuttunut sen jälkeen on samat isot uudistamisen pääperiaatteet tarvitaan parempaa kilpailukykyä työllisyyden parantamiseksi tarvitaan julkisen talouden parempaa hallintaa ja tarvitaan yhteiskunnan monipuolista uudistamista nämä kaikki samat otsikot ovat edelleen olemassa kilpailukyvyn kohdalla ensinnäkin viime syksynä käytiin paljon hyvää keskustelua eduskunnassa myös tästä kotimarkkinakysynnän merkityksestä mutta sen rinnalla on kuitenkin koko ajan pidettävä mielessä se että vientivetoisella taloudella ei ole kuitenkaan mahdollisuutta eikä kykyä nostaa itseään hiuksista ylös vaan tarvitaan aidosti kilpailukyvyn parantamista ja tässä ne neuvottelut joita nyt järjestöjen kesken käydään ovat äärimmäisen tärkeät keskustan eduskuntaryhmä panee myönteisesti merkille sen sen voisi sanoa rakentavan otteen joka myös palkansaajajärjestöillä tämän vuoden puolella on myös julkisissa esiintymisissä ollut viime syksynä tämä poliittinen siipi työväenliikkeestä oli aika paljon aggressiivinen sanonnoissaan mutta minä uskon että tässä suhteessa myös maltillisuus asioiden vakavuuden edessä on nyt yhteistä kaikille julkisen talouden osalta sekä oecd että meidän oma arviointineuvostommehan antoivat sen pääkuvan että hallituksen perusviritys on oikein asetettu mittakaava säästöissä on kohdallaan ja päätoimet ovat kohdallaan ja tällä tiellä vain pitää uskottavalla tavalla jatkaa meidän pitää uskottavuus lunastaa vaikka pidämme samalla herkkää korvaa kaikille niille huolille joita kansalaisten keskuudessa on kun julkista taloutta joudutaan myös säästämällä ja leikkaamalla oikaisemaan uudistusten kohdalla tietysti sosiaali ja terveystoimen valtava uudistus on ylivoimaisesti tärkein siinä on merkittävä määrä jo konkreettisia päätöksiä ja askeleita otettu mutta se on tämän aikamme yksi suurimmista sisäisistä uudistuksista sen rinnalla voisi sanoa että tuli vähän hengästynyt olo kun kuunteli pääministerin listaa siitä mitä kaikkea muuta on tehtävä on purettava byrokratiaa uudistettava rakenteita on helpotettava työllistämistä ja niin edelleen vähitellen myös tuloksia alkaa näkymään yksi merkittävä asia on se että tämä ymmärrys siitä mitä digitalisaatio voi parhaimmillaan meille tuoda on mennyt tietyllä tapaa syvästi läpi tämän yhteiskunnan ja hallinnon rakenteen ja uskon että eduskunta on valmis luomaan kaikki ne lainsäädännölliset edellytykset joita tämän edistäminen vaatii samoin uusiutuvan energian kohdalla on

jokin muuttunut viime keväästä täytyy sanoa että kyllä on muuttunut tämä tilanne on ehkä entistäkin haastavampi ja vaikeampi turvallisuusympäristömme lähimmässä ympäristössämme voidaan sanoa että maailma ympärillämme rakoilee sillä on oma heijastuksensa myös taloudelliseen toimintaympäristöömme ei ole näköpiirissä että saisimme ulkoista taloudellista vetoapua vaan kyllä meidän on itse toimittava ja saatava tuloksia aikaan ja kaikkien tuntema turvapaikanhakijakysymykseen liittyvä vaikeus on olemassa myös kustannusmielessä ja näihin kustannuksiin varmasti eduskuntakin joutuu palaamaan koko tähän ulkoisen ympäristönkin muutokseen pätee se hyvä neuvo että oma pesä on saatava kuntoon sisäisesti ja taloudellisesti omillaan seisova maa kestää myös ulkoisia paineita arvoisa puhemies myös meidän eduskunnassa pitää asettaa se tavoite jonka hallitus on selvästi itselleen asettanut että tänä keväänä pitää saada ratkaisevia askelia tässä uudistamisessa tässä suhteessa kyseessä on ratkaisujen kevät kiitos

arvoisa

kaikki työkalut eivät olisi käytössä tämä ei pidä alkuunkaan paikkaansa totta on että veroasteen nousun me haluamme estää mikään kansakunta ei ole vaurastunut itseään verottamalla ei varsinkaan sellainen jolla on jo ennestään raskas verotus ja kireä progressio suomalaisen työn kannattavuus ja kilpailukyky on avainkysymys ero hallituksen ja vasemmisto opposition välillä on että hallitus haluaa työlinjalla ja rakenneuudistuksilla luoda uutta kasvua ja veropohjaa hallituksen linja on selvä valinta työn ja kasvun puolesta ja tämän linjan takana voimme ylpeinä seistä arvoisa puhemies opetusministeri grahn laasosen johdolla on viety läpi hallituspuolueiden yhdessä sopimat koulutussäästöt myös ja kehitysministeri toivakka on haasteellisessa tilanteessa hoitanut velvollisuutensa sovittujen kehitysapuleikkausten kanssa ikävätkin työt on hoidettava kun ne on vastuulle annettu myönnettävä kuitenkin on että sivistyspuolue kokoomukselle erityisesti koulutuksesta leikkaaminen on ollut raskas kuorma kannettavaksi täällä ei ei kuitenkaan olla keräämässä poliittisia pisteitä vaan toteuttamassa valtavaa urakkaa korjaamassa rapakuntoon päässyttä suomen taloutta ja pelastamassa hyvinvointiamme säästöjä arvosteleviin puheisiin toivoisin hieman suhteellisuudentajua esimerkiksi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen määrärahat ovat tänä vuonna noin kolme pilkku kaksi miljardia euroa ja kauden lopussa kolme pilkku yksi miljardia euroa reilun kolmen prosentin alenema on ikävä mutta vielä kaukana romahduksesta kun talouden elpyessä vastaisuudessa tehdään priorisointeja kokoomus edellyttää että ja koulutukseen panostetaan lisää näin on myös valtiovarainministeri stubb linjannut ja sitä tervehdimme ilolla arvoisa puhemies sote uudistukselle on jyvitetty kolmen miljardin osuus julkisen talouden kestävyysvajeen kuromisen tavoitteesta valmistelut etenevät koko rintamalla kokoomuksen eduskuntaryhmä on sitoutunut siihen kokonaisuuteen joka viime marraskuussa sovittiin valinnanvapaus muu sote kokonaisuus ja maakuntaitsehallinto kuuluvat samaan pakettiin jonka on edettävä samatahtisesti alueille annettavista tehtävistä saadaan ministeri lauri tarastin hyvien esitysten pohjalta laadittua järkevä kokonaisuus joka on myös toteutettavissa turvapaikanhakijatilanne jatkuu haasteellisena on jatkettava ponnisteluja jotta eun ulkorajavalvonta saataisiin kuntoon ja sopimukset taas toimimaan käytännössä allekirjoitamme täysin tasavallan presidentin linjauksen parasta on tunnustaa tosiasiat ja parasta että tunnustuksen antaa eu ja ryhtyy yhteisen rajavalvonnan muuttoliikkeen hidastuttamisen ja nopeutettujen käännytysten tielle ja sitä kautta raivaa turvan tilaa pahimmassa hädässä oleville

arvoisa puhemies paikallisen sopimisen kunnianhimoinen vahvistaminen ja hallitusohjelman muut työllistämisen kynnystä alentavat uudistukset ovat välttämättömiä ilman niitä ei ole edellytyksiä päästä positiiviseen kasvun kierteeseen eikä saavuttaa työllisyysastetta hallituksella on vastuu siitä että hallitusohjelmaa toteutetaan yhteiskuntasopimusta on pääministeri sipilän aloitteen pohjalta yritetty viime keväästä saakka useita kertoja hallitus on nyt toistaiseksi jäädyttänyt kilpailukykypaketin valmistelun neuvotteluhalujen edistämiseksi työmarkkinaosapuolilta toivotaan ja odotetaan nyt sellaisia ratkaisuja joilla suomen kilpailukyky saadaan aidosti kohenemaan kokoomuksen eduskuntaryhmä vetoaa yhteistyön puolesta jotta osapuolet asettaisivat etusijalle kansakunnan yhteisen edun ja kykenisivät sopuun arvoisa puhemies kuten tasavallan presidentti valtiopäivien avajaispuheessaan totesi meillä on nyt menossa nuorten yrittäjien tuoma annos uutta antakaa sen hyvät neuvottelijat tuulahtaa kammareihinne yllättäkää meidät

arvoisa puhemies ärade talman

kasvua ja vaikeuttaa ihmisten arkea vaarana on että turvattomuuden tunne kasvaa myös vuonna kaksituhattakuusitoista tähän on tultava muutos hallitus on väläyttänyt lisäleikkauksia mikäli taloustilanne ei käänny parempaan leikkauskierteen välttämiseksi hallituksen pitäisi vahvistaa talouskasvua ja lisätä työllisyyttä tässä ja nyt hallitus on peruuttanut joitakin epäoikeudenmukaisia päätöksiään kuten eläkeläisten asumistukileikkaukset suosittelen sitä että hallitus peruu myös kasvua vaarantavat koulutusleikkaukset ja lapsiperheiden asemaa kurjistavat päivähoito ja asiakasmaksujen korotukset meillä ei ole varaa leikata tulevaisuudesta eikä kasvattaa suomalaisen yhteiskunnan eriarvoisuutta sdpn vaihtoehdossa velkaannutaan vähemmän kuin hallituksen vaihtoehdossa sdpn vaihtoehdossa on mittava työllisyyden yrittäjyyden ja viennin kasvupaketti sen avulla saataisiin nopeasti vähintään kolmekymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa sdpn paketti parantaa viennin kilpailukykyä ja työllisyyttä ostovoimaa vaarantamatta rinteen työllisyysmalliin hallitus on jo ilmoittanut tarttuvansa hyvä näin myös muut sdpn vaihtoehdon toimenpiteet ovat hallituksen hyödynnettävissä siitä vaan työmarkkinat ovat tärkeä osa talouskasvun ja työllisyyden parantamista suomi tarvitsee pitkäaikaista ja ja maltillista palkkaratkaisua joka luo tulevaisuudennäkymiä yrittäjille ja palkansaajille ratkaisun edellytykset paranivat kun hallitus jäädytti pakkolakien valmistelun siitä kiitos paikallinen sopiminen tarvitsee tuekseen luottamusta siksi siitä sopimisen tulee tapahtua sopimusteitse ei millään uudella pakkolailla ratkaisuja on löydettävissä työehtosopimusten sisältä arvoisa puhemies hyvä huomata että työministeri jari lindström on tässä asiassa tullut sdpn linjoille toivottavasti tämä linjaus on pian koko hallituksen hyväksymä pakko yhteistyön ja sopimisen sijaan on työmarkkina asioissa huono lähtökohta arvoisa puhemies omistajaohjauksella on merkitystä kuten keskustelu sähkön siirtohinnan korotuksista osoittaa maltti on valttia eikä yksityistämiseen tai omaisuuden myyntiin tule ryhtyä kevyesti ilman riittävää vaikutusarviointia tämä varoituksena hallitukselle joka nyt pohtii omistajapolitiikkaansa yhtenä tärkeänä ohjaavana tekijänä on oltava omistajamuutoksen vaikutukset kansalaisiin valtion omistajapolitiikan kärjeksi onkin syytä hahmotella tavoitteet joilla aktiivinen yrittäjähenkinen valtio vahvistaa erityisesti pk yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä caruna esimerkki osoittaa että valtion omaisuuden myynnin yhteydessä pitää huolehtia myös siitä ettei veroja kierretä ulkomaiden kautta kansainvälisten sijoittajien heikko veronmaksuhalu on kaikkien tiedossa siis edellisen hallituksen puolueilla onkin peiliin katsomisen paikka siirtohinnoitteluun liittyen vastaavasti sipilän hallituksella on peiliin katsomisen paikka kun puhutaan verosuunnittelusta tämä on hallituksen hyvä pitää mielessä kun se pohtii keinoja veropohjan laajentamiseksi ja yritysten veronkierron estämiseksi sdpn vaihtoehtobudjetissa on keinoja myös tähän arvoisa puhemies sote uudistus mittaa sitä kuinka hyvin yhteistyössä onnistumme kyse on elintärkeistä palveluista hyvinvointivaltion selkärangasta suomalaisten terveys ei saisi olla

hallituksen ajama sote uudistus vaikuttaa ainakin osittain näiden kahden

ja ideologisen yksityistämisen yhdistelmältä viime vaalikaudella sote uudistuksessa tehtiin virhe kun se kytkettiin kuntauudistukseen sipilän hallitus toistaa saman virheen kytkemällä soten maakuntahallintoon tätä kokonaisuutta kannattaa harkita uudelleen sdp on edelleen

parlamentaarisessa yhteistyössä valmis hakemaan vaalikausia kestäviä yhteisiä ratkaisuja lähtökohdaksi asetamme vain yhden tavoitteen jokaisella suomalaisella on oltava oikeus yhtä laadukkaaseen hoitoon kuin kaikilla tässä salissa arvoisa puhemies vuosi kaksituhattaviisitoista oli valitettavasti hukattu vuosi samanlaiseen vuoteen suomella ei ole varaa tarvitsemme vähemmän toisen ohi puhumista ja enemmän yhteistyötä sdp toimii tämän tavoitteen puolesta kiitos

arvoisa puhemies ärade talman

tehdä suomesta parempaa jälkipolville me suomalaiset päätämme itse kohtalostamme niin me teemme myös tänä päivänä arvoisa puhemies suomi on suurten muutosten edessä taloutemme ei ole noussut muun euroopan tahtiin ja elinkeinojen rakennemuutos on haastava monien monien ihmisten huoli tulevasta on kasvanut arjessaan mitä tapahtuu lastemme kouluille miten saan varmistettua toimeentulon perheelleni miten suomesta tulee hyvä koti myös niille jotka ovat täältä turvan saaneet näihin haasteisiin vastatessamme tarvitsemme kokoavaa johtajuutta kyllä meillä on haasteita edessämme mutta me pystymme ne yhdessä ratkomaan meidän on tehtävä on päätöksiä joilla me nostamme ihmisiä työelämään annamme jokaiselle lapselle hyvän oppimispolun ja koulutuksen nostamme suomalaisen tieteen ja osaamisen maailman huipulle autamme myös niitä joilla on jo nyt maassamme vaikeinta pärjätä jotka ovat köyhiä vaalimme ympäristön tilaa ja kansallista luontoperintöämme ja uudistamme elinkeinojamme edelläkävijöiksi nyt ei ole aika pelotella ihmisiä kreikan tiellä tai sillä että olisimme kuin sammakkoja kiehuvassa vedessä nyt ei ole aika irtisanoa tuhansia ihmisiä korkeakouluistamme tai rajoittaa lastemme oikeutta varhaiskasvatukseen nyt ei ole ole aika leikata asioista jotka ovat maamme tulevaisuuden peruskivi nyt ei ole aika repiä ja hajottaa ja kutsua sitä uudistamiseksi meidän on luotava suomalaisille tulevaisuudenuskoa luottamusta siihen että lapsillamme voivat olla asiat huomenna paremmin tämä on meidän päättäjien yhteinen tehtävä ja tätä luottamusta meidän on valettava yhdessä arvoisa puhemies vihreä eduskuntaryhmä odottaa näiltä valtiopäiviltä kykyä rakentaa parempaa huomista suomalaisille on monia asioita jotka tässä salissa ja koko suomessa yhdistävät meitä suomalaisia ja eri puolueita me toivomme että hallitus keskittää tarmoaan yhä enemmän niihin asioihin me olemme siinä valmiita

meidän on helpotettava ensinnäkin ihmisten pääsyä työelämään nykyinen sosiaaliturvamme luokittelee ihmisiä monet joutuvat nöyryyttävästi anomaan elantoaan toiset jäävät väliinputoajiksi kolmansille ei ole kannattavaa tehdä työtä kannustinloukkujen takia suomi tarvitsee uudistuksia jotka luovat toivoa ihmisille sellainen on keväällä linjattava perustulokokeilu perustulo voi tuoda suomalaisen sosiaaliturvan kaksituhattakymmenen luvulle se poistaa epävarmuutta ja köyhyyttä lisää ihmisten elämänhallintaa tekee työn tekemisen aina kannattavaksi helpottaa yrittäjyyttä ja itsensätyöllistämistä sekä lisää mielekkäällä tavalla työn määrää vihreät haluavat olla mukana suunnittelemassa tätä perustulokokeilua sen on oltava riittävän kattava ja oikeudenmukainen ja meidän kaikkien yhteinen on se että kokeilu myös onnistuu sen jälkeen perustulon käyttöönottamisesta voidaan tehdä päätös jo lähivuosina arvoisa puhemies toinen suuri edistysaskel voi olla sosiaali ja terveyspalvelujen uudistus vihreät haluavat varmistaa että sen avulla suomalaiset saavat oikean hoidon ja saavat sen myös ajoissa samalla historiallinen maakuntien demokratiauudistus on tehtävä huolella kolmantena haluan nostaa esille elinkeinojemme uudistamisen me tarvitsemme lisää yrittäjyyttä ja edelläkävijyyttä me tarvitsemme rohkeutta tähän ja sitä vaaditaan nyt myös hallitukselta suomi tarvitsee julkisia investointeja raide jokerin ja tampereen pikaraitiotien tapaan jotka kasvattavat myös yksityistä kulutusta ja kasvua suomi tarvitsee myös energiaremonttia ja tänä keväänä hallitukselta tarvitaan kannustimet uusiutuvan energian vauhdittamiseksi vihreät ehdottavat huutokauppaa tähän yhtenä keinona arvoisa puhemies lopuksi haluan sanoa että me suomalaiset olemme olleet suunnannäyttäjiä maailmalle monessa monessa asiassa kansaneläkkeessä peruskoulussa ja äitiyspakkauksessa ja me voimme olla sitä

arvoisa rouva puhemies

investments kehuu mainosvideossaan että sen strategia on sijoittaa monopoleihin ja tehdä niillä voittoa samainen pääomasijoittaja omistaa nykyään myös suomen viestintäverkkomonopoli digitan australialaiset siis rahastavat meitä suomalaisia niin sähkönsiirrosta kuin television katselusta on kummallista ettei sellainen liiketoiminta joka perustuu kansallisomaisuutemme hallintaan ja ylläpitoon ja joka on kannattavaa ulkomaalaisille ostajille ole riittävän kannattavaa suomalaisille myyjille jotta he pitäisivät yhtiöiden ja erilaisten sähkö ja viestintäverkkojen strategisen omistuksen kotimaisissa käsissä perusinfra on pidettävä kotimaisessa mieluiten julkisessa omistuksessa herää kysymys mikä on metsähallituksen kaavaillun yhtiöittämisen jälkeen esimerkiksi metsiemme ja vesiemme kohtalo tulevaisuudessa arvoisa rouva puhemies valtionyhtiöt ovat luoneet työtä ja vaurautta suomalaiseen yhteiskuntaan viimeisen vuoden aikana tätä kansallisomaisuuttamme on hävitetty kiihtyvään tahtiin voittajina ovat olleet ulkomaalaiset pelurit valtionyhtiöitä on yksityistetty alehintaan taitamattomasti ja valtion etujen vastaisesti surullisin esimerkki on fortumin kohtalo valtio myi kolmekymmentäseitsemän prosenttia fortumin osakkeista niistä lähes puolet meni suunnatuilla osakemyynneillä suoraan ulkomaalaisille ostajille jos fortumin osakkeita ei olisi myyty sen osingot olisivat tulleet kokonaisuudessaan suomen valtiolle ja valtio olisi saanut tähän päivään mennessä yli kolme kertaa enemmän tuloja ja neste oilista kuin valtio sai yksityistämismyynnistä ja koko fortum fortum ja koko neste oil olisivat sen lisäksi edelleen kansallisomaisuuttamme autokatsastus myytiin vuonna kaksituhattakolme yksityisille viidelläkymmenelläyhdeksällä miljoonalla eurolla kolme vuotta myöhemmin yritys myytiin eteenpäin ulkomaalaisille pääomasijoittajille useilla sadoilla miljoonilla euroilla autonsa katsastukseen vievä näkee tämän laskussaan tätä tarkoitin sillä kun sanoin että valtio on toiminut valtionyhtiöiden yksityistämisessä taitamattomasti ja suomen sekä suomalaisten etujen vastaisesti arvoisa rouva puhemies historia on hyvä tuntea jotta voi tehdä parempia päätöksiä tulevaisuudessa herra pääministeri te vastaatte valtionyhtiöiden omistajaohjauksesta olette kertonut hallituksen tuovan ensimmäisen vuosineljänneksen eli finanssikapitalistien kielellä kvartaalin aikana eduskunnan käsittelyyn valtioneuvoston tiedonannon omistajaohjauksesta

mikä kannattaa suomessa ulkomaalaisille pääomasijoittajille on oltava kannattavaa ja omistamisen arvoista myös meille itsellemme kansallisomaisuuttamme ei pidä enää yksityistää ulkomaalaisille sijoittajille vai mitä pääministeri sipilä

arvoisa puhemies samanaikaisesti kun yhteiskuntasopimusta yritetään saada aikaiseksi on käynnissä valtava uudistus sote ja aluehallintouudistus meidän eduskuntaryhmämme kuuluu tämän uudistuksen suurimpiin arvostelijoihin meidän vaihtoehtonamme olisi edelleen ollut kuntapohjainen ratkaisu nyt on vaarana että potilasnäkökulma katoaa ja hallinto paisuu emme ole vakuuttuneita siitä että tämä ratkaisu parantaa suomalaisten terveyttä tai hyvinvointia sen sijaan on aivan selvää että saadaan lisää hallintoa jää nähtäväksi mitä tästä seuraa pahimmassa tapauksessa sairaaloita lakkautetaan lähipalvelut katoavat ja kustannukset karkaavat käsistä toivottavasti näin ei käy

te herra pääministeri puhuitte tänään erittäin hyvin turvapaikkatilanteesta kiitos sanoistanne toivotaan että saataisiin myös hyviä tekoja meidän eduskuntaryhmämme on peräänkuuluttanut konkreettisia tekoja joilla muun muassa saataisiin turvapaikanhakijat töihin olemme myös esittäneet teille konkreettisia esityksiä siitä miten tämä voisi tapahtua ja uskon että olemme kaikki sitä mieltä että tämä olisi hyvä tapa saada nämä ihmiset osaksi meidän yhteiskuntaamme toistaiseksi teidän tekonne ovat loistaneet poissaolollaan ja niitä jäädään odottamaan puhutaan sellaisista asioista että meillä on ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinta meidän pitää saada näille ihmisille pankkitilit pitää saada heille henkilökortti ynnä muuta että saamme nämä konkreettiset asiat eteenpäin sen valossa mitä te herra pääministeri sanoitte on myös yllättävää että

arvoisa rouva puhemies tähän lopuksi pari sanaa euroopan tilanteesta te herra pääministeri puhuitte oikein oikein hyvin ja viisaasti euroopan tilanteesta ja tilanne on kieltämättä aika huolestuttava lähinnä ison britannian tilanteen ja tämän turvapaikkakriisin myötä tänä syksynä hallituksen niin sanottu eurooppapoliittinen linja on ainakin näin sivusta seuraajan näkökulmasta ollut hieman hakusessa on eri asioissa ollut vähän ailahtelevia lausuntoja eri ministereiltä ja ainakin minulle on jäänyt täysin auki mikä se teidän iso visionne tai linjanne on on myös selvää että nämä tulevat kuukaudet tulevat vaatimaan linjakasta toimintaa jotta voidaan varmistaa että suomi on aktiivinen toimija eurooppa kentällä sen seurataan sivusta kun muut tekevät ja sitten valitetaan täällä suomen päässä hyvä esimerkki tai itse asiassa huono esimerkki on puolan tilanne missä puolan kehitys on harvinaisen huolestuttava lehdistönvapaus on uhattuna puututaan oikeuslaitokseen ja niin edelleen esimerkiksi tässä asiassa hallituksen linja on jäänyt epäselväksi

jos lehdistön kommentteihin on uskominen tämä ei ole hyvä asia varsinkaan tässä vakavassa tilanteessa ja toivonkin että saatte tämän linjan kuntoon ottaen huomioon miten periaatteellisia kysymyksiä nyt on pöydällä fru talman arvoisa rouva puhemies nyt tarvitaan viisasta politiikkaa pääministerin puheessa oli paljon viisaita linjauksia mutta tarvitaan myös tekoja tekoja joilla saadaan esimerkiksi turvapaikanhakijat töihin ja tekoja joilla saadaan suomalaisille töitä taloutta uudistettua ja eurooppapolitiikan linjaa kuntoon on vain toivotettava teille herra pääministeri oikein paljon onnea sitä tarvitaan tänä vaikeana keväänä

arvoisa rouva puhemies tämä vuosi tulee olemaan vaikea niille suomalaisille jotka kärsivät työttömyydestä sairauksista tai sinnittelevät pienten eläkkeiden turvin tai yrittävät elättää perheensä ja lapsensa niukoilla tuloilla

pikaisesti uudistaa jotta siitä muodostuu houkutteleva väylä työelämään niin nuorelle ammatinvaihtajalle maahanmuuttajalle kuin mahdollisuuden tarjoavalle yritykselle lisäksi uusien työpaikkojen synnyn ja kilpailukyvyn parantumisen takia aivan keskeistä olisi saada paikallisen sopimisen lainsäädäntöä eteenpäin arvoisa rouva puhemies tarvitsemme uudistusta jolla turvataan kattavat ja yhdenmukaiset sosiaali ja terveyspalvelut koko maassa uudistus olisi pitänyt toteuttaa niin että olisi etsitty optimaalinen malli sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämiseksi ja tuottamiseksi sen sijaan hallituspuolueet halusivat luoda sekavan maakuntamallin johon nyt yritetään keinotekoisesti yhdistää sote palvelut vielä ei ole myöhäistä ottaa järki käteen ja muokata mallia asiantuntijoiden esittämään suuntaan arvoisa rouva puhemies tasavallan presidentti otti vahvasti kantaa pakolaiskriisin syihin ja seurauksiin on aivan totta että toistemme syyllistäminen ja riitely ei ratkaise niitä ongelmia mitä hallitsematon maahanmuutto aiheuttaa näiden tosiasioiden tunnustaminen ei ole rasismia kdn linja on ollut johdonmukainen tässä asiassa pakolaisia pitää auttaa paremmin lähtömaiden lähtömaiden lähellä siksi humanitäärisestä avusta ja kehitysavusta leikkaaminen on todella lyhytnäköistä turvapaikanhakijoiden sisäiset siirtelyt eun sisällä eivät ole ratkaisu sen sijaan kiintiöpakolaisjärjestelmää tulee kehittää ja ja laittomat maahantulot estää turvallisuusuhkiin tulee suhtautua vakavasti eikä ongelmia saa lakaista maton alle kristillisdemokraatit ovat esittäneet omat vaihtoehtonsa hallituksen eu politiikan linjauksiin eduskunnan suuressa valiokunnassa mutta olemme jääneet kerta toisensa jälkeen yksin aiomme edelleen tarjota selkeää vaihtoehtoa hallituksen eu linjauksille ja maahanmuuttopolitiikalle

verojen ja maksujen korotukset asumisen kallistuminen ja alati paheneva uhka työttömyydestä huolettavat kansalaisia kuin viimeisenä niittinä hallitus ilmoitti aikeistaan nostaa päivähoitomaksuja merkittävästi meillä kaikilla on yhteinen huoli siitä ettemme jättäisi lapsillemme liian suurta velkataakkaa hallituksen harjoittama politiikka johtaa siihen että meillä on tulevaisuudessa yhä vähemmän niitä lapsia joille velkaa ylipäätään voi edes jättää kristillisdemokraatit odottavat hallitukselta uudenlaista otetta lapsiperheet pienyrittäjät ja yhteiskunnan asemassa olevat jäsenet pitää ottaa päätöksenteossa paremmin huomioon

sitten siirrytään debattiin pyydän niitä edustajia jotka haluavat osallistua keskusteluun ilmoittautumaan otetaan tähän alkuun yksi kierros ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä kahden minuutin puheenvuoroilla sitten siirrytään minuutin puheenvuoroihin kehotan ihan jokaista edustajaa pitäytymään siinä määrätyssä aikarajassa koska säännöt ovat samat kaikille ja siten ehditään ottamaan mahdollisimman monta

arvoisa puhemies äsken säästin omaa aikaani äskeisellä kierroksella oppositio nosti itse esille tämän caruna

tällä kaudella esillä edustaja arhinmäki tuossa sanoi hyvin että historia on hyvä tuntea jos viimeiset kaksikymmentä vuotta otetaan tarkastelujaksoksi niin itse asiassa minulla on se käsitys että lipposen kakkoshallituksen aikana niissä oloissa myytiin valtionyhtiöiden omaisuutta enemmän kuin muut hallitukset ovat myyneet yhteensä te te olitte siinä hallituksessa mukana en moralisoi sitä jälkeenpäin mutta tämä on se fakta ja samoin edellinen hallitus teki tämän caruna päätöksen

tai edellisen hallituksen aikana tehtiin tämä caruna päätös jos ollaan tarkkoina minusta itse asiassa näillä vanhoilla esimerkeillä virheet on hyvä tunnustaa ne on tehty omassa ajassa mutta ei niillä pidä ennakoida tämän kauden valtionyhtiöpolitiikkaa ja omistajapolitiikkaa myös hallitus on linjannut viisaalla tavalla sen että kun meillä on erilaista omistusta myös näissä valtionyhtiöissä ja muussa valtion omaisuudessa niin käytetään hyväksi sellaista omaisuutta joka ei ole strategista jota ei ole valtion välttämätöntä omistaa joka ei ole tämmöistä monopoliomaisuutta ja muutetaan sitä omaisuutta aktiivisempaan tarkoitukseen työllistämisen ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseen digitaalisuuden edistämiseen ja annetaan tässä hallitukselle mahdollisuus käyttää rohkeasti tätä reserviä onneksi on olemassa

arvoisa puhemies edustaja rinne totesi omassa puheenvuorossaan että paikallista sopimista ei tule tehdä millään uudella pakkolailla tämä lausunto kyllä ihmetyttää koska tässä paikallisessa sopimisessa on nimenomaan kyse mahdollistavasta mallista että voidaan työpaikoilla sopia ainoa pakko joka siihen liittyy on se että henkilöstöedustajan asemaa kyllä lailla tullaan vahvistamaan ja se on minusta erittäin hyvä asia että henkilöstöedustajan asemaa siellä vahvistetaan jotta on edellytykset aidosti siellä paikallisesti sopia niistä asioista ja ja sitä kautta viedä suomalaista yhteiskuntaa eteenpäin koska meidän taloudellinen tilanteemme on erittäin vaikea ja jos suomalaisilla työpaikoilla ei löydetä keinoja siinä millä päästään vaikeuksien ylitse ja pärjätään kansainvälisessä kilpailussa niin kansakunta ei pärjää annan tunnustusta edustaja ihalaiselle siitä että hän on pitänyt esillä sitä että tämä kriisilauseke on tärkeä asia ja että silloin vaikeuksissa olevassa yrityksessä voidaan löytää tilapäisiä keinoja joilla päästään yli ja toivon niin kuin vielä huusinkin että se on koko sdpn näkemys että olette tätä valmiita viemään eteenpäin edustaja niinistö sanoi nyt ei ole aika pelotella ihmisiä kreikan tiellä tuntuu että oletteko ihan hirveän tarkasti nyt seurannut tätä talouden kehitystä viime aikoina kun vuosikausia lähtien me olemme toistakymmentä prosenttia valtion budjetista rahoittaneet ulkoisella velalla ja tänäkin vuonna noin kymmenen kymmenen prosenttia että nyt jos viestin että tässä ikään kuin ei ole tosi kyseessä niin me kyllä teemme aikamoisen karhunpalveluksen tuleville sukupolville ja ja suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle

työmarkkinoita vakautetaan ennakoivalla ja ja pitkäaikaisella matalaan palkkaratkaisuun perustuvalla työmarkkinaratkaisulla tästä olemme kantaneet huolta ja tarjonneet muun muassa edustaja ihalaista jota edustaja satonen äsken kehui tähän auttamaan tätä tilannetta sen ratkaisun löytämistä jos ei se osapuolten kesken aivan löydy tässä on ollut huolen paikka siinä mielessä että hallitus on omalla toiminnallaan pakkolaeilla kilpailukykypaketiksi kutsumallaan lakipaketilla myrkyttänyt ilmapiiriä työmarkkinaneuvotteluissa ja estänyt itse asiassa asioitten etenemistä ja synnyttänyt epäluuloa ja epäluottamusta tuolla tuolla työmarkkinajärjestöjen keskuudessa ihan samalla tavalla minä pelkään nyt että tästä paikallisesta sopimisesta saattaa löytyä tämmöinen riski että sillä myrkytetään tätä työmarkkinaneuvottelujen ilmapiiriä valtiovarainministeri alexander stubb on todennut että tarvitaan tämmöistä perälautaa lainsäädännöllistä perälautaa minä en ole kyllä keksinyt eivätkä sosialidemokraatit tätä pakkolakia tähän liittyen ja perussuomalainen oikeus ja työministeri jari lindström on todennut kuudes helmikuuta tänä vuonna että hän vapaaehtoisuutta ei lakisääteistä pakkoa täältä se löytyy arvoisa edustaja satonen tämä hallituksen pakkolakiprosessin pohja toivon että hallitus ei tätä tätä prosessia nyt sotke sillä että tulee uusi pakkolaki perustaksi tänne paikallisen sopimisen pohjalle toivon että tuolla neuvottelupöydässä kyetään edistymään sillä tavalla että löydetään palkkaratkaisu jolla sitä pitkäaikaista kilpailukykyä vahvistetaan ja saadaan monien asiantuntijoiden mukaan kaikista paras vaihtoehto ratkaisu tähän

arvoisa puhemies olemme monin tavoin isojen valintojen edessä tänä vuonna ja ensi vuonna tiedetään paljon enemmän siitä miten suomalainen yhteiskunta yhdessä pystyy ratkomaan nämä haasteet jotka meillä on nyt edessä olen nähnyt että hallituksella on ollut keinovalikoimassaan vähän kahdenlaisia keinoja joista tähän mennessä ovat toteutuneet ne joissa hallitus on painottanut tätä kovaa leikkauspolitiikkaa nyt meillä on irtisanomisia yliopistoissa yliopistoissa jopa yli tuhat ihmistä joutuu pelkästään kahdesta yliopistosta lähtemään aalto yliopistosta ja helsingin yliopistosta arvioidaan että yhteensä jopa viisituhatta ihmistä vähennetään tämä heikentää luottamusta siihen että suomi nousee ja että suomessa panostetaan osaamiseen teknologiaan ja sieltä tulevaan talouskasvuun samaa huolta tulee sitten näitten pakkolakien kautta ihmisille epävarmuutta työelämään ja epävarmuutta siitä että hallitus haluaa koota laajoja joukkoja uudistuksiin ottaa ihmiset mukaan ottaa työmarkkinajärjestöt mukaan toinen tie olisi se pehmeiden inhimillisten uudistusten tie oikeastaan tässä haluaisinkin kuulla pääministeriltä nyt vastauksia oli hyvä että jäädytitte pakkolakien valmistelun oli hyvä että annatte työmarkkinajärjestöille mahdollisuuden haluaisin kysyä mistä voisi koostua se ratkaisu joka teille kelpaisi jossa painotettaisiin esimerkiksi enemmän palkkamalttia kuin näitä sairauspäivärahojen leikkauksia palkkojen leikkauksia voisiko sellainen malli käydä sitten toivoisin että nämä isot uudistukset sosiaali ja terveydenhuollon uudistus perustulokokeilu niin meillä olisi malttia uudistaa hyvinvointiyhteiskuntaa niin että autetaan ihmisiä eikä niin että taas uhataan lisäleikkauksilla niin kuin valtiovarainministeri sanoi että saattaa keväällä tulla lisäleikkauksia oecd ja ja talouspolitiikan asiantuntijat ovat nähneet kuitenkin että esimerkiksi koulutusleikkaukset ovat haitallisia talouskasvulle nyt pitäisi saada näitä uudistuksia joilla elinkeinoelämä kasvaa eikä vain puhua leikkauksista kumpaa te painotatte uudistuksia vai leikkauksia

kaksituhattakolmetoista jyrki kataisen hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta antoi käytännössä valtionyhtiö fortumille luvan myydä sähköverkkonsa vasemmistoliiton edustajana esitin ettei fortumin sähköverkkoja saisi myydä ulkomaalaisille pääomasijoittajille

muodossa laiskoille ulkomaalaisille sijoittajille sen vuoksi nostinkin tämän ykkösteemaksi ja puutuin tähän nimittäin lypsävää lehmää ei kannata teurastaa meidän valtionyhtiöt tuottavat osinkotuloja vuodesta toiseen mutta kun ne kerran myydään osinkotuloja ei enää tule tässä tilanteessa erityisesti kun valtio saa miinuskorolla velkaa on aivan sulaa hulluutta myydä tuottavia yhtiöitä valtionvelan lyhentämiseen

valtion omistuksesta te herra pääministeri totesitte että hallitus tässä pohtii nyt eri eri yhtiöiden myymistä ja ja se varmaan vaatii aika tarkkaa pohdintaa ei vain tämän carunan valossa vaan etenkin ehkä sen valossa mihin mihin ne rahat laitetaan edustaja vanhanen totesi että ne pannaan paremmin töihin silloin pitää kyllä olla vakuuttunut siitä että nämä kärkihankkeet ynnä muut mihin olette näitä rahoja laittamassa oikeasti toimivat ja tuottavat itseäni te ette ole vielä onnistuneet siinä vakuuttamaan mutta suhtaudun ennakkoluulottomasti tähän mutta teillä on kyllä aika kova vakuuttamisen paikka tämänkin keskustelun valossa pari sanaa sitten näistä turvapaikanhakijoista herra pääministeri puhui näistä aikaisemmin haluaisin tosi mielelläni teiltä kuulla nyt mitä konkreettisia toimenpiteitä hallituksella on nyt suunnitelmissaan jotta saadaan nämä ihmiset töihin tekemään jotain järkevää siellä vastaanottokeskuksissa ei auta ketään ja se ei vie meidän yhteiskuntaamme eteenpäin nyt pitää ryhtyä johonkin konkreettiseen sitten pari sanaa vielä koulutuksesta kokoomus puhui hyvin kauniisti koulutuksesta yhdyn ihan kaikkeen paitsi teidän toimenpiteisiinne jotka eivät ollenkaan vastaa edustaja satonen sitä mitä te teette te olette joutuneet perumaan aika monia toimenpiteitä ja muun muassa elinkeinoelämän keskusliiton alahuhta puhui viisaasti tässä pari päivää sitten siitä miten haitallisia nämä koulutusleikkaukset ovat haluan vain muistuttaa teitä siellä hallituksen aitiossa siitä että esimerkiksi rkpn vaihtoehtobudjetti osoittaa että niitä koulutusleikkauksia ei ei tarvitse tässä laajuudessa tehdä ja silti voidaan saada se

te te olette tehneet oman arvovalintanne ja äänestäjät sitten tekevät omia johtopäätöksiään

arvoisa rouva puhemies korvamadoksi sanotaan sellaista kappaletta joka jää soimaan vielä kuulemisen jälkeenkin suomi kuntoon suomi kuntoon oli yksi tällainen viime kevään laulu ja täytyy toivoa että sen laulun sanoma mitä pikimminkin alkaisi toteutua suomi ei ei nimittäin tule tällä menolla kuntoon ikävä kyllä kansa jakautuu nyt hyvin vahvasti kahtia kristillisdemokraatit ovat huolissaan siitä että pienituloisten eläkeläisten lapsiperheiden ja työttömien tilanne on heikentynyt koko ajan jotta näihin rajuihin leikkauksiin ei edelleen jouduttaisi koko maan taloudessa on nyt ehdottomasti keskityttävä uusien työpaikkojen syntymiseen kasvavia yrityksiä syntyy ainoastaan innovaatioiden varaan ja siinä mielessä onkin hyvin hämmentävää ollut seurata sitä millä tavalla hallitus on leikannut nimenomaan juuri tutkimusmäärärahoista millä tavalla yliopistot on pakotettu mittaviin irtisanomisiin ja millä tavalla jopa sieltä peruskoulutuksesta varhaiskasvatuksesta lähtien koulutuksen laatua ollaan heikentämässä arvoisa rouva puhemies yhdeksänkymmentä luvulla suomi selvisi lamasta juuri sillä että me panostimme tutkimukseen ja tuotekehitykseen hallitus on hallitus on esitellyt omat kärkihankkeensa ja onkin todella toivottavaa että sieltä löytyy niitä kultajyviä joiden varaan suomen tulevaisuutta voidaan lähteä rakentamaan olisin kuitenkin halunnut kuulla vielä pääministeriltä näkemyksiä siitä millä tavalla tässä tilanteessa estetään kansan syvä kahtiajakautuminen että köyhät eivät edelleenkin köyhtyisi vaan kaikki saisivat kokea arvokasta arkea tässä meidän isänmaassamme siirrymme

arvoisa arvoisa rouva puhemies viime syksynä oppositio esitti huolen siitä että mikäli hallitus ei muuta sen talous ja työllisyyslinjaa enemmän työllisyyttä tukevaan ja tasapuolisempaan suuntaan niin on riskinä että hallitus ajautuu lisäleikkauksiin tulevana keväänä arvoisa puhemies nyt näyttää siltä että näin on käymässä valtiovarainministeri stubb on sanonut että hallituksella on edessään lisäleikkaukset itse asiassa näyttää siltä että tähän on havahduttu muualtakin kuin oppositiosta hallitus ei ole saanut otettua riittävän ripeitä askeleita talouden ja työllisyyden kohentamiseksi hallitus ei ole kaikissa toimissa oikein onnistunut sillä tavalla että se näkyisi nyt nopeasti talouden ja työllisyyden kohentumisessa näin totesi keskustataustainen varapuhemies pekkarinen jo ennen joulua nyt arvoisa pääministeri kannattaisi hallitusohjelmaa tarkistaa työllistävämpään suuntaan esitämme että otetaan käyttöön rinteen malli

arvoisa rouva puhemies työllisyyskehitys on suomessa edelleen ollut hyvin heikkoa pitkäaikaistyöttömyys on pahentunut ja hallitus on omilla toimillaan pahentanut työttömien tilannetta muun muassa juuri ennen joulua säädetty työttömyysturvalaki on vaikeuttanut pätkätyöntekijöiden silpputyöntekijöiden freelancereiden

koska te lunastatte lupauksenne siitä että esimerkiksi ansiosidonnaista

arvoisa puhemies herra pääministeri te kiinnititte puheessanne huomiota ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin vanhustenhoito tuntuu olevan kestopuheenaihe meillä suomessa ja suurin ongelma näyttää olevan se että laitospaikkoja ei saada tarpeeksi ajoissa ja niitä ei ole riittävästi omaiset ovat äärimmäisen huolissaan vanhusten pärjäämisestä kotihoidon turvin ja monet puhuvat jopa heitteillejätöstä minä vietin itse tammikuussa yhden yön riihimäen kotihoidon yöpartiossa ja kyllä näiden omaisten huoleen en ole ollenkaan vakuuttunut siitä että kaikki vanhukset haluavat elää yksin omassa kodissaan niin kauan kuin on mahdollista kodeissa asuu nyt jo vanhuksia joiden niin kauan kuin on mahdollista on jo mennyt monen yksin asuvan vanhuksen paikka ei ole enää kotona vaan turvassa hoitokodissa arvoisa puhemies viime hallituskaudella vanhustenhoidon painopistettä siirrettiin kotihoidon suuntaan mutta kotihoitoa ei ole kehitetty siinä samassa ajassa kuin laitoshoitoa on ajettu alas siksi haluan kysyä mitä hallitus

arvoisa puhemies tuleva kevät on tärkeä hallitukselle suomelle ja meille kaikille suomalaisille maamme on kokonaisuus joka ei pelkästään muodostu pääkaupunkiseudusta ja maaseudusta vaan paljon paljon muusta siksi hallituksen pitäisi toimissaan näyttää että se välittää ja kuuntelee kaikkia ja että siitä mistä on sovittu pidetään kiinni muuten luottamus heikkenee ja valitettavasti näin on jo päässyt tapahtumaan viime lauantaina vietimme saamelaisten kansallispäivää emmekä niin mukavissa merkeissä hallitus on kylmänviileästi poistanut saamelaisten osallistumisoikeutta koskevat pykälät uudesta metsähallitus laista ja tämä ei herätä luottamusta päinvastoin

puhemies hallituksen talouspoliittiset päätökset ja säästölinjaukset herättivät kovaa keskustelua koko syksyn ajan yhteiskuntasopimusneuvottelut jatkuivat ja loppuivat useampaan otteeseen ja hallituksen sote ratkaisu syntyi hyvin dramaattisten käänteiden jälkeen monet niistä teemoista jotka puhuttivat viime syksynä tulevat olemaan vahvasti esillä myös tämän kevään aikana ja itse näen tärkeimpänä asiana että yhteiskuntasopimus saadaan aikaiseksi herra pääministeri uudenvuodentervehdyksessänne kirjoititte että kymmenen miljardin euron kestävyysvaje on tarkoitus kuroa umpeen tämän hallituskauden aikana kaudesta on jo melkein vuosi kulunut ja kello käy mikä on hallituksen rehellinen tilannearvio yllättekö tähän kovaan tavoitteeseen

arvoisa puhemies suomi on rankattu eri kansainvälisissä selvityksissä maailman kilpailukykyisimpien maiden joukkoon lähtökohtana meillä jos kellä on kaikki edellytykset nousta tästä hyvin vaikeasta tilanteesta meidän menestyksemme resepti ollut tähän asti hyvin selkeä naisten ja miesten välinen tasa arvo lasten pääsy laadukkaaseen päivähoitoon ja koulutusjärjestelmään taustasta riippumatta turvaverkko sitä tarvitseville ja yleinen luottamus yhteiskunnan toimivuuteen ei ihme että kansalaisia nyt ahdistaa nimittäin näillä hallituksen lääkkeillä ei suomea olisi sotien jälkeen nostettu edes idänkaupan tuella sote uudistuksesta on tehty keskustan kallis valtapolitiikan tarpeita palveleva maakuntahallintouudistus sivistyspuolue kokoomuksen valvovan silmän alla leikataan koulutuksesta nuorten ja koko suomen tulevaisuuden kustannuksella päivähoitoratkaisulla ajetaan äitejä kotiin ja väitetään tämän auttavan talouden rattaiden pyörimistä asiakasmaksuja korotetaan vaikka ostovoimaa pitäisi lisätä keskustalainen siltarumpupolitiikka on voimissaan

arvoisa puhemies pääministeri käytti monella tapaa rakentavan hyvän puheenvuoron mutta olin pettynyt että pääministerin korviin eivät olleet kantautuneet nyt keskustan alkiolaisten toiveet ja puheenvuorot lehdessänne puoluevaltuustonne puheenjohtaja ovaska yhtyi myöskin opposition koulutuskritiikkiin arvatkaa kuka sanoo seuraavaa sellainen maa joka ei kunnioita sivistystä ja tietämystä ei pärjää tämän sanoo pellervon

uusi johtaja tohtori iiro jussila voisin luetella pitkän litanian maan huipputiedemiehiä jotka ovat huolissaan tästä tilanteesta voitteko herra pääministeri ajatella että nyt keväällä ihan oikeasti käytte koulutuksen ja tutkimuksen resursseihin kiinni ja annatte arvon meidän tiedemies ja tutkijapiireille siinä että nyt on menty rajan yli
arvoisa puhemies nyt juuri kaikki asiat globaalista kotimaiseen vaikuttavat suomen tilanteeseen ja ovat myös poikkeuksellisen tiiviisti kytköksissä toisiinsa siksikin on välttämätöntä että hallituksen talouspolitiikkaa ohjaavat nämä selkeät selkeät tavoitteet suuret rakennemuutokset joita tavoitellaan suoraviivaisesti kuten nyt nyt tehdäänkin tällä hetkellä tuo pelätty kreikan tie on vienyt ikään kuin perille ihan ihan sinne pohjalle saakka kreikkakin porskuttaa meitä edellä siis tällä hetkellä lisäksi meitähän uhkaa edelleenkin se että joudumme eun tiukempaan valvontaan minä kysyisin pääministeriltä luottoluokittaja moodys kuitenkin antoi meille edelleen kolmen an luokituksen onko se väärin arvioitu vai onko niin että ulkomaiset arvioijat luottavat edelleen siihen että suomen hallitus hoitaa nämä asiat kuntoon kunhan pysytään näissä suunnitelmissa

arvoisa rouva puhemies hyvin monessa puheenvuorossa aivan oikein on kritisoitu koulutuksen leikkauksia tuskin tässä salissa on ketään joka ei koe kipeänä näitä koulutuksen leikkauksia mutta vaihtoehtoa ei ole esitetty mistä sitten leikattaisiin samanaikaisesti on kuitenkin muistettava että esimerkiksi koko kaksituhatta luvun ajan korkeakoulubudjetti on lähes tuplaantunut jotenkin kuvaavaa on että esimerkiksi helsingin yliopistossa kun rajut irtisanomiset toteutettiin kaksi kolmasosaa on hallinnosta pari viikkoa sitten tapasin erään koko suomen kansan tunteman näyttelijän joka seitsemänkymmentä luvulla opiskeli teatterikorkeakoulussa hän kertoi että seitsemänkymmentä luvulla opiskelijamäärä oli jokseenkin sama kuin tänä päivänä mutta silloin hallinnossa oli seitsemän ihmistä tänä päivänä noin sata kyllähän tämä jotakin kertoo vinoutumista

te oppositio meinaatte

sosialidemok raattien vaihtoehtobudjetti rakentuu sillä tavalla että se ottaa vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa yli kolmesataa miljoonaa euroa

samanlaisia suuntaviivoja että kannattaa käyttää tulopuolen elementtejä mukana on olemassa vaihtoehto se on sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa kerrottu se on parempi vaihtoehto kuin hallituksen se on oikeudenmukaisempi eläkeläisten näkökulmasta työttömien näkökulmasta lapsiperheitten näkökulmasta ja se ei leikkaa tulevaisuudesta eli koulutuksesta

arvoisa puhemies tosiaan tässä nyt menee suomalaisessa keskustelussa sekaisin vähän kaksi asiaa kun puhutaan kreikan tiestä niin pelotellaan että meillä olisi semmoinen velkataakka että nyt pitää hirveästi leikata tärkeistäkin asioista jotta tästä selvitään no itse asiassa kansainvälisessä vertailussa meidän asemamme on edelleenkin suhteellisen hyvä siinä mielessä että meidän alhaisimmat kahteenkymmeneenviiteen vuoteen ja me saamme velkaa halvalla korolla mutta meidän ongelmamme on talouskasvu sen puute työllisyysnäkymä ja pitkän aikavälin silloin kannattaa miettiä pitkän aikavälin rakennemuutoksia sopeuttaa niin että saadaan säästöjä rakenneuudistuksilla ja luodaan talouskasvua vihreät kannattavat perustulokokeilua sote uudistusta ja monia rakenneuudistuksia mutta meistä koulutuksesta leikkaaminen on juuri tulevaisuuden kasvusta ja työllisyydestä leikkaamista samoin kuin se että varhaiskasvatusoikeutta rajoitetaan että äidit joutuvat jäämään yhä enemmän kotiin eivätkä pääse työelämään nämä ovat kaikki takaperoista politiikkaa joka ei luo kasvua vaan heikentää sitä ja tämä on hallituksen ongelma

säästöihin ovat aivan tällaista turhaa huutelua kun ei rehellisesti olla valmiita kertomaan mistä sen sijaan oltaisiin valmiita säästämään tämä mitä edustaja rinne ja kumppanit täällä sanovat että ei tarvitse säästää eikä tarvitse mitään muutakaan ikävää tehdä ja kaikille annetaan lisää rahaa ja hyvin menee ja kaikki voivat hyvin on ihan tällaista huuhaata ei hallitus näitä säästöjä tee niin kuin pahaa pahuuttaan tai ilkeyttään vaan todellakin sen takia että me emme voi niiden miljardien päälle joita tänä päivänä otetaan vuosittain on jo useana vuotena velkaa tulevien suomalaisten piikkiin ottaa vielä niitä satoja miljoonia joita täällä vihreät ja demarit ja muut esittävät mutta rouva puhemies nyt kun annatte opposition vastata niin yksi kysymys minua askarruttaa tässä demareitten sote mallissa emme mekään ole tästä maakuntahallinnosta niin innostuneita mutta kun te vastustatte sitä niin sanokaa mikä on se hallinto jonka päälle teidän sote uudistuksenne tehdään edustaja rinne

millään tavalla arvostellut sitä keskustelua joka täällä käydään talouspolitiikasta noin ylipäätään se mikä hermostuttaa tässä keskustelussa on se että ikään kuin annetaan ymmärtää ettei ole vaihtoehtoja ja ettei vaihtoehtoja ole esitetty jos edustaja zyskowicz ja te muut jotka hallituksesta arvioitte nyt sdpn vaihtoehtobudjettia tutustutte todellakin siihen paperiin käytte läpi sen niin tulette havaitsemaan sen että siellä on nämä epämiellyttävät leikkaukset eläkeläisille vanhuksille ja työttömille poistettu siellä on koulutusleikkaukset poistettu siellä on kuitenkin viidensadan miljoonan euron edestä menoleikkauksia mutta siellä on myöskin tulopuolta käytetty hyväksi sillä tavalla että saadaan syntymään valtiontalouden tasapaino

edustaja rinne teidän vaihtoehtobudjetissanne te esititte sitran ja suomen pankin kuppaamista elikkä voi sanoa näin että se oli pitkälle unelmahöttöä ja yhteiskunnan kansallisvarallisuuden myymistä toinen kysymys yhteiskuntasopimus teidän puheenvuoronne uskottavuutta olisi lisännyt se jos te olisitte nyt asettunut kerrankin aidosti sen taakse te vain kerrotte että olette huolestuneita mutta te te olette koko ajan olleet taustalla kampittamassa tätä sopimusta olisitte lähteneet sen taakse ja kertoneet että te haluatte sen ja teette kaikkenne kolmantena omistajapolitiikasta entistä puheenjohtajaanne lainaten kyllä tämä kättenpesuja on teidän näyttönne oli fortumin sähköverkon myynnissä ja nyt te täällä opastatte hallitusta miten omistajapolitiikkaa pitäisi ja neljänneksi tämä sote ja maakuntauudistus te sanotte että että aloitetaan alusta parlamentaarinen työryhmä teillä oli neljä vuotta avainministeri hoitamassa tätä asiaa ja mikä oli lopputulos täysi nolla eli näillä eväillä ei

arvoisa puhemies tuossa edustaja rantakankaan puheenvuorossa oli niin monta virhettä että en yhden puheenvuoron aikana pysty kaikkia korjaamaan mutta korjataan muutama ensinnäkin edustaja kun hän puhui jälleen kerran velasta totean että minulla on täällä tilasto josta nähdään että kokoomus on hallituskausien aikana ottanut eniten kaikista suomalaisista puolueista velkaa yhdeksänkymmentäyhdeksän miljardia euroa ja sitten arvoisa puhemies tästä yhteiskuntasopimuksesta me olemme viime syksynä tarjonneet monta kertaa yhteistyötä olemme tarjonneet jopa sovittelijaa lauri ihalaista mutta hallitus on kerta toisensa jälkeen kieltäytynyt yhteistyöstä hallitus on kieltäytynyt yhteistyöstä ja avuista sen sijaan hallitus on nyt tuomassa uusia pakkolakeja joista muun muassa työministeri itse totesi että kannatan tes tietä vapaaehtoisuus on aina pakkoa parempi vaihtoehto eli nyt kysyn aiotteko tuoda uusia
arvoisa rouva puhemies ei tietenkään ole vain yhtä vaihtoehtoa politiikassa vaikka edustaja zyskowicz niin yrittää esittääkin esimerkiksi kun talouspolitiikan arviointineuvosto antoi oman raporttinsa niin valtiovarainministeri stubb ensimmäistä kertaa rehellisesti sanoi leikkauspolitiikasta me teimme arvovalinnan se on arvovalinta että ei haluta esimerkiksi suurituloisilta kerätä enemmän verotuloja vaan mieluummin leikataan kaikkein pienituloisimmilta lapsiperheiltä mutta jotta me voimme pärjätä maana tulevaisuudessa me tarvitsemme työpaikkoja ja me tarvitsemme kasvua ja mikä sitä synnyttää osaamistaso koulutus tutkimus tuotekehittely ja mitä hallitus nyt tekee ampuu omaan polveen siinä että meillä olisi tulevaisuudessa mahdollisuuksia ei pelkästään siinä että neljätuhatta ihmistä jää työttömäksi yliopistoilta vaan siinä että se jatkuu pitkälle tulevaisuuteen meidän työllistämismahdollisuudet heikkenevät näillä koulutusleikkauksilla

rouva puhemies arvoisa pääministeri palaan ensimmäisen puheenvuoronne alkuun tuo sammakkovertaus jonka otitte esille on myös hyvin tunnettu ja käytetty puhuttaessa ilmastonmuutoksesta tänä vuonna tässä salissa keskusteltaneen myös hallituksen tulevasta uudesta ilmasto ja energiastrategiasta ja sen linjauksista tällä hetkellä alan toimijoille kansalaisille ja myös hyvin monelle meistä päättäjistä on hyvin epäselvää mihin suomen energiapolitiikka loppujen lopuksi pyrkii iso kuva on epäselvä ja sitä on syytä vahvasti kirkastaa tavoitekeskustelu on tietysti tärkeää ja jotta sitä voitaisiin käydä analyyttisesti ja läpinäkyvästi haluaisinkin että valintoja voitaisiin tehdä niin että keskenään ristiriitaiset energiapolitiikan tavoitteet tunnistetaan ja tunnustetaan ja että energiakeskusteluissa esiintyviä perusolettamuksia jo ilmasto ja energiapoliittisen selonteon valmisteluvaiheessa aukaistaan tuletteko te
arvoisa rouva puhemies tämä keskustelu paikallisesta sopimisesta on varsin mielenkiintoinen ainakin minä olen elänyt siinä käsityksessä että on laajasti tunnustettu se ruotsissa tämä järjestelmä toimii sehän perustuu luottamukseen nyt yhtäkkiä siitä maalataan jotain uutta pakkomörköä ja ei voida enää käydä järkevää keskustelua tämän maan keskustelukulttuuri on varsin ihmeellinen pitää vain toivoa että hallitus löytää sen luottamuksen työmarkkinoille ja pystytte sitä luomaan niin että saadaan tässä aikaiseksi jotain joka on kättä pidempää eikä sitä ei tässä tarvita mitä sitten tulee näihin vaihtoehtoihin niin olisi tietenkin suotavaa että esimerkiksi edustaja zyskowicz lukisi muun muassa rkpn vaihtoehtobudjetin kun väitätte että no olette hyvin iloinen kun pääsette taas puhumaan mutta lukekaa se ihmeessä koska väitätte ettei mitään muuta vaihtoehtoa ole kuin leikata olen yhtä mieltä siitä että säästää pitää mutta voi säästää monesta eri kohteesta olisitte muun muassa voineet jättää

arvoisa puhemies tuttu juttu jatkuu näköjään mutta tiedämme että talous velka ja turvapaikkakriisi ovat todellisuutta siitä huolimatta meillä on vastuu ihmisistä on liian ihmisiä vailla asuntoa liian paljon ihmisiä on leipäjonossa ja meillä on myös henkistä ja fyysistä tyhjyyttä mutta tiedämme että suomi nousee vain työllä joka arvostelee sitä niin perustakoon yrityksen ja palkatkoon ihmisiä niin että tietää että yrityksen perustaminen ei tällä hetkellä ole niin helppoa kuin sitä arvostellaan sitten kun tehdään näitä sote ja aluehallintouudistuksia siinäkin pitäisi keskiössä olla ihminen ei pitäisi valtarakenteita ja ja byrokratiaa kasvattaa päinvastoin purkaa ja lopuksi haluaisin sanoa että meidän on yhdessä puolustettava suomea suomea meidän kristillisiä arvojamme oikeudenmukaisuuttamme ja kulttuuriamme ja autettava todella niitä turvapaikanhakijoita jotka ovat

arvoisa rouva puhemies pääministeri minä luin tänään erinomaista tekstiä siinä muun muassa sanotaan että leikkauspolitiikka ei ole ratkaisu sekä talouspolitiikan arviointineuvosto että oecd osoittavat huolensa koulutusleikkauksista jotka syövät kasvua ja että kehysriihessä on kyettävä osoittamaan panostuksia investointeihin erityisesti vientiteollisuuden tukemiseen pääministeri tämä teksti ei ollut sdpn hyvästä vaihtoehtobudjetista vaikka olisi voinut niin kuvitella tämä teksti oli keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajan jouni ovaskan kirjoituksesta jossa oli juuri tätä oikeaa alkiolaista henkeä mitä täälläkin on toivottu sama henki on ollut muun muassa edustaja pekkarisen puheenvuorossa jossa on sanottu että hukka perii ellemme panosta työllisyyteen tässä ja nyt ja siksi teidän arvoisa pääministeri täytyisi nyt eduskunnalle ilmoittaa että te tulette tarkistamaan hallitusohjelmaanne työllistävämpään suuntaan älkää tehkö sitä

arvoisa puhemies vielä edustaja zyskowiczille tässä eduskunnassa on viisi oppositiopuoluetta ja tässä eduskunnassa on kokonaiset viisi eri vaihtoehtoa siitä miten välttää koulutusleikkauksia jokainen oppositiopuolue on esittänyt omansa joten toivoisin että päästäisiin tästä ei ole vaihtoehtoa mantrasta eroon ihmiset pitävät sitä epä älyllisenä ja ja epäoikeudenmukaisena kun puhutaan heidän työpaikoistaan kun heitä irtisanotaan tuolla korkeakouluissa siitä tulee heitä ei arvosteta toivon kunnioitusta tässä ovat ihmisten työpaikat suomalainen osaaminen tiede tutkimus ja koulutus vaakalaudalla nyt vakavuutta tämän asian äärelle arvoisa puhemies laajemminkin minä toivoisin nyt niitä positiivisia sävyjä mitä pääministerinkin puheessa oli että me löytäisimme yhä enemmän yhteistä turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta ja tästä haasteesta puhuitte hyvin ratkotaan näitä ongelmia käytännönläheisesti yhdessä ratkotaan ongelmia liittyen siihen että mieluummin uudistetaan suomea kuin tehdään kovia leikkauksia jotka osuvat koulutukseen

arvoisa rouva puhemies pääministerin puhe oli aika hyvä se oli parempi kuin hallituspuolueiden ryhmäpuheenvuorot muun muassa tämä turvapaikkaosio oli vastuullinen monipuolinen yksi seikka kiinnitti minun huomioni pääministerin puheessa teille oli selkeästi tullut sellaista nöyryyttä ja avarakatseisuutta tähän työmarkkinatilanteeseen poissa olivat puheet viisi prosenttia viisi prosenttia viisi prosenttia poissa olivat puheet jollei sovulla niin väkisin pakolla ja nyt on kysymys siitä että tämä yhteiskuntasopimus on tärkeä me tarvitsemme varmasti yksikkötyökustannusten alentamista mutta ottakaa nyt lusikka kauniiseen käteen ja todetkaa että se viisi prosenttia on liian kova rasti pitää tyytyä vähempään ja siihen vähempään voidaan päästä yhteisesti sopien ja huomioiden vertailumaissa vertailumaissa tapahtunut kehitys saksassa tehtiin kolmen pilkku neljän prosentin palkankorotukset viime kierroksella nyt ig metall hakee viittä prosenttia tämä kilpailukykyero
sipilä kolme minuuttia siitä paikalta sopii
arvoisa puhemies kiitoksia keskustelusta vierailin eilen oulussa kansainvälisen yrityksen yksikössä jossa pidetään tiukasti kiinni valmistuksesta suomessa keskustelin siellä henkilöstön kanssa ja tehtaan johdon kanssa ja voin vain kuvitella miltä heistä tuntuu kuulla tätä keskustelua täällä salissa heidän mottonsa on se että mikään ei ole mahdotonta täällä taas tuntuu että kaikki on mahdotonta he ovat he ovat tiukassa kansainvälisessä kilpailussa koko ajan joka ikinen päivä taistelevat olemassaolon oikeutuksensa innovaatioiden jatkuvan parantamisen kautta siinä että voidaan pitää toiminnot suomessa voi kun tämä henki tarttuisi meihin kaikkiin suomalaisiin kaikissa toiminnoissa myöskin silloin kun yhdessä suomea uudistamme edustaja östman sanoitte että kestävyysvaje pitää korjata tällä vaalikaudella kestävyysvajeen kymmenen miljardin eteen täytyy tehdä kaikki tarvittavat päätökset tällä kaudella se koostuu kolmesta kokonaisuudesta me tarvitsemme säästöjä ne me olemme arvioineet neljän miljardin suuruisiksi ja sitä tukevat myöskin kaikki ulkopuoliset arviot myöskin oecdn arvio ja talouden arviointineuvoston arvio

puolueenne puheenjohtaja sanoi kyhäelmiksi loukkaava ilmaisu sille sille työlle mitä mitä jatketaan edelliseltä kaudelta mitä tulee paikalliseen sopimiseen minun on ihan mahdoton ymmärtää ymmärtää sitä pelkoa mikä on siinä että me sovimme lähellä työpaikoilla minusta se vahvistaa sopimusyhteiskuntaa eikä vie pois mitään mitään mitä mitä tässä pelätään pitää päästä sopimaan palkoista enemmän työajoista enemmän pitää tietää mikä on se kriisitilanne missä sovitaan vielä

tai sitä roolia ei enää sillä tavalla tarvita minusta tämmöistä luonnollista kehityksen kehityksen kiertoa tarvitaan myöskin siellä miten suomi saadaan kuntoon kun puhutaan tästä tästä kahdesta miljardista kyllä meidän pitää saada kilpailukykymme kuntoon kun kilpailukykyä saadaan kuntoon lähtee kasvu liikkeelle kun kasvu lähtee liikkeelle saadaan työllisyyttä kuntoon ja kun työllisyyttä saadaan kuntoon niin edellytykset
pääministerinkin aika tältä erää täynnä edustaja haatainen seuraavaksi jatketaan debattia
arvoisa puhemies pääministeri puhui tuossa ensimmäisessä puheenvuorossaan kauniisti siitä että että lasten kohdalla ennalta ehkäisevää toimintaa tullaan vahvistamaan ja naisten asemaa työelämässä vahvistamaan

kahden lapsen hoidosta vai jääkö toinen puoliso ja tämä on yleensä se äiti kotihoidon tuelle myös oecd kiinnitti huomiota naisten työssäkäyntiin maaraportissaan ja ja korosti sitä että naisten työllisyysasteeseen pitäisi kiinnittää huomiota ja myös keskustan entinen puheenjohtaja mari kiviniemi vierailullaan tämän nosti esille kysyisinkin nyt miten hallitus

arvoisa puhemies suomi ei voi hirttäytyä historiaan kuten oppositio aikoo me tarvitsemme juuri sitä otetta hallitus näitä tekee samaan aikaan kun pyrimme laittamaan taloutta kuntoon rakennetaan sitä aivan uutta tulevaisuutta siitä esimerkkinä ovat miljardin euron satsaukset kärkihankkeisiin lisäksi koulutuksen osalta samaan aikaan kun meillä on suuret rakenneuudistukset siellä on meidän oma asiantuntevin porukka tekemässä sitä uudistusta hallitus satsaa kolmesataa miljoonaa euroa uuden rakentamiseen muutamia esimerkkejä uudet oppimisympäristöt digitaaliset materiaalit peruskouluihin samaan aikaan saataisiin meidän yrityselämää mukaan luomaan uutta työtä suomeen yhdistetään nämä kummatkin asiat uudistetaan peruskoulu kaksituhattakaksikymmentä luvulle me olemme lukeneet kuinka pisa tulokset heikkenevät me emme voi jäädä siihen tilanteeseen jossa me emme uudista tässä kohdin meidän opetusministeri on tarttunut tiukasti asiaan lisätään kielivalikoimaa elää kansainvälisessä
arvoisa rouva puhemies pääministeri sipilä oikein otti tässä esille valtionomistajuuden arvioinnin joka tarvitsee tehdä annoitte hieman moitteen sanaa siitä kun kun vasemmisto kaikkea vastustaa mutta täytyy kyllä ihan käsi sydämellä sanoa että oli todella hienoa että puolueemme puheenjohtaja silloinen ministeri arhinmäki vastusti tätä caruna kauppaa joka tässä on tullut se on se on oikein hyvä että että tätä kauppaa vastustettiin silloin myös perussuomalaisten ja keskustan kanssa mikä täällä on esille tullut mutta nyt kun niistä uusista välineistä on

tätä isänmaata voidaan palvella myöskin oppositiosta käsin ja tämä viestini menee erityisesti sosialidemokraateille koska teillä oli viime vaalikaudella kaikki keskeiset salkut valtiovarainministeristä työministeriin työllisyyden parantamiseksi

arvoisa rouva puhemies vasemmistosta nostettiin esille ikääntyneiden ihmisten tilanne olitte itse hallituksessa edellisellä kaudella jolla laitospaikkojen alasajoa alasajoa jatkettiin ja tällä linjalla mennään olen itse tehnyt neljätoista vuotta yötyötä ja tiedän millainen tilanne siellä laitoksissa on

turvataan ikääntyneiden ihmisten olo niin kotona siellä laitoksissa eikö näin ole eli ammatti ihmiset koulutetut ihmiset tekemään sitä työtä nostaisin kuitenkin esille turvattomuuden ikääntyneiden kohtaamana uutena ilmiönä on se että yhä useampi ikääntynyt saattaa joutua kohtaamaan kaltoinkohtelua tai jopa rikoksia millä tavalla tätä asiaa voisimme päivittää selonteko sisäisen turvallisuuden ohjelmasta päivitetään tässä kevään mittaan saamme siitä lausunnon voisiko sen jotenkin sinne

arvoisa puhemies edustaja heinäluoma käynnisti tämän keskustelun eläkeläisten toimeentulosta kun tämä keskustelunavaus tapahtui eilisen keskustelun jälkeen jossa käsiteltiin tätä taitettua indeksiä niin tämä osui herkkään maaperään minusta sdp jos te vakavasti ajattelette että avataan tämä taitetun indeksin keskustelu niin se on suuren yhteiskunnallisen keskustelun aihe siitä on nyt kaksikymmentä vuotta ja se on kuitenkin päätekijä siihen minkä takia eläkkeet eivät nousseet nyt vuoden vuoden alussa minusta tässä säästökeskustelussa voitaisiin yksi asia sopia tätä alkanutta vuotta kohti ja se on se että

todellakin indeksistä voi kritiikkiä mutta otin esille vain sen minkä takia veroissa ei kohdella samalla tavalla eläkeläisväestöä kuin työssä olevia siihen te ette edustaja vanhanen vastannut

eläkeindeksit eivät todellakaan nouse eläkkeet pysyvät samana niin samaan aikaan tämä väestönosa ei saa niitä veronalennuksia joita annetaan työssä oleville ja minusta se ei ole oikein ja aika moni eläkeläinenkin tuntuu ihmettelevän miksi tämä linja on nyt valittu kun meillä on ollut pitkäaikainen yhteisymmärrys että pitäisi olla samat periaatteet verotuksessa työssä käyvien ja eläkeläisten verotuksen osalta tämä on todellakin oikeudenmukaisuuskysymys sille senioriväestölle joka on tämän maan rakentanut

arvoisa rouva puhemies talous on saatava kuntoon ja velkaantuminen taitettava ja se tapahtuu työn kautta ja kun tässä onnistumme niin hallitus on sopinut että yhden miljardin veronkevennykset tulevat eläkeläisille mitä täällä on ne tulevat kaikille työtä tekeville tämä on varmasti oikea linja normien purku on tärkeä osa tässä työn ja tuottavuuden parantamisessa kauppojen aukioloajat on jo vapautettu mutta rakentamisessa meillä seisoo miljardiluokalla erilaisia investointeja lupaprosessissa meillä on hallitusohjelmassa kirjattu muun muassa kuntalaisvalituksista siirtyminen hallintovalituksiin niin että ainakin turhista valituksista päästäisiin eroon ja myös paljon muuta kaavoituksesta kysyisin paikalla olevalta

kiinnitin huomiota siihen että useiden hallituspuolueiden edustajien ryhmäpuheenvuoroissa oli lähes maailmanlopun tunnelma enkä ole aivan varma onko viisasta nyt pelotella kansalaisia ja esittää ainoan vaihtoehdon politiikkaa kun kansalaisten kansalaisten turvallisuudentunne on tutkimustenkin mukaan jo horjunut nyt tulisi luoda ihmisille toivoa ja uskoa tulevaisuuteen ja vahvistaa arjen turvallisuutta jossa aivan ensisijaista on huolehtia peruspalveluiden toiminnasta tässä viittaan nyt arvoisa puhemies hallituksen sote uudistukseen ja tähän suureen aluehallintouudistukseen jossa kyllä marssijärjestys on kääntynyt kummallisella tavalla päälaelleen sen sijaan että huolehdittaisiin kansalaisten pääsystä lääkärille siitä merkittävästä sosiaali ja terveyspalveluitten kokonaisuudesta hallitus puuhastelee nyt mittavaa kolmannen hallintoportaan rakentamista suomeen maakuntauudistuksen yhteydessä tämä peruspalveluitten uudistus on merkillisellä tavalla kääntynyt aivan päälaelleen

hallinnon kasvattamiseksi

vanha poliitikon ohje kuuluu että kertokaa totuus mutta rohkaiskaa meidän taloudellinen tilanteemme on todella vakava ja kun me katsomme talouskasvuennusteita niin kyllä me olemme euroopan häntäpäässä ja faktoille emme voi mitään se on ollut hyvä huomata tässä keskustelussa että yhteinen kuva talouden tilanteesta alkaa muodostua kuvat olla lähellä toisiaan niin että se on positiivista mutta ei tässä ole pelottelusta kysymys jos toteamme tilanteen sitten minä haluan todeta sdplle ja vihreille te te toteatte että teillä on vaihtoehtobudjetissa ratkaisu melkein kaikkeen sdp teki neljä vaihtoehtobudjettia peräkkäin oli valtiovarainministeri tämä hallitus on on ollut kahdeksan kuukautta ja te te olette nyt muutaman kuukauden olleet oppositiossa nyt sitten sen kokemuksen perusteella minkä te hallituksessa olitte te te olettekin löytäneet

arvoisa arvoisa puhemies pääministeri tuossa hetki sitten että kaiken pitäisi olla mahdollista minä luulen että siihen ajatukseen sisältyy se että riippumatta siitä mistä päin näitä esityksiä ja ideoita esitetään ne kannattaisi ottaa vakavasti suomi on nyt niin vakavassa tilanteessa tätä taustaa vasten ja sitä taustaa että pääministeri itse toivoi täällä rakentavaa keskustelua vaihtoehtoja me olemme niitä esittäneet ihmettelen että kerta toisensa jälkeen täällä hallituspuolueiden edustajat ovat lähinnä niin kuin äskenkin nähtiin naureskelleet niille vakavasti esitetyille vaihtoehdoille nyt esitän yhden konkreettisen vaihtoehdon ja kysyn hallitukselta sopisiko se on paljon puhuttu näistä ahkeria työssä käyviä perheitä rokottavista päivähoitomaksukorotuksista me olemme esittäneet että tuomalla lainsäädäntöä jolla estetään korkovähennyskikkailu ulkomaille siirrettävistä voitoista sillä summalla voitaisiin perua nämä päivähoitomaksujen

arvoisa rouva puhemies hallituksen talouslinjaukset saivat sapiskaa talouspolitiikan arviointineuvostolta muun muassa siinä että hallitus ei riittävästi käytä hyväksi verotuksen palettia hakiessaan tasapainoa valtion budjettiin

hallituksen päätösten seurauksena istuva hallitus on suhteessa tasa arvoon ottanut pelkästään askeleita taaksepäin kuuntelin hyvin huolestuneena pääministerin puheenvuoroa kun sanoitte että nyt hallituksen tarkoituksena on tänä keväänä väljentää määräaikaisuuden ehtoja sinänsä määräaikaisuuden ehtojen väljentämisestä voidaan voidaan keskustella mutta tämäkin olisi tehtävä tasapainoisella tavalla jottei pahenneta jälleen nuorten naisten mahdollisuutta
arvoisa puhemies sdpllä on todellakin edustaja rinteen mukaan suomi ottaa vähemmän velkaa ensi vuonna jaa kyllä sitä on luettu ja ja tutkittu sdpn verouudistuksen yksi keskeinen osa on rahoitusvero jonka tuotoksi arvioidaan kaksisataakolmekymmentä miljoonaa tässä perusteena on ruotsissa valmistelussa oleva rahoituslahjoituksiin kohdistuva vero ainoa ongelma tässä on että tämä ruotsin työ valmistuu loppuvuodesta kaksituhattakuusitoista mutta

jotenkin te saitte tämän nytten jo sitten vaihtoehtobudjettiin tämä kertoo arvoisa puhemies juuri siitä unelmahötöstä jota suomen kansa ei tällä hetkellä tarvitse me tarvitsemme kovia päätöksiä jotka varmasti tekevät kipeää mutta ne on nyt vain tehtävä

arvoisa rouva puhemies suomen kello käy mennyttä aikaa lähes kaikki puheet täällä ovat keskittyneet menneiden päätöksien moittimiseen se tuntuu sinänsä aika erikoiselta lähes kaikki puolueet tässä salissa ovat viimeisen kahdeksan vuoden aikana tätä taantuman soppaa keittäneet arvoisa puhemies nyt meitä ei auta menneisyyden ratkaisuiden moittiminen en varmasti ole väärässä jos sanon että suomen kansa odottaa meiltä yhteen hiileen puhaltamista hyvä pääministeri kiitän rakentavasta otteesta tänään ja kysyn milloin kutsutte kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat yhteiseen neuvonpitoon jossa etsisimme yhteisen tiekartan kansamme nostamiseen taantumasta koska tämä nokittelu jota viime kaudella täällä aloitimme ei ole johtanut mihinkään

hallitus sanoo että ratkaisu parantaa palveluiden tasa arvoista saatavuutta eri puolilla maata epäilen suuresti onko todella näin päinvastoin vaikuttaa nyt siltä että etäisyydet päivystykseen kasvavat iltaisin ja öisin on todennäköistä että palvelut ja paikallistason päivystystoiminta heikkenee keskustajohtoinen keskittämisinto näyttää siis valitettavasti jatkuvan hallituksen siis pitäisi pitäisi siksi puhua selkeästi eikä maalailla päivystysuudistusta kaunein sanankääntein arvoisa hallitus milloin te oikeasti aiotte kertoa mitä tämä teidän päivystysuudistuksenne tarkoittaa todellisuudessa

puhemies meidän tulisi yhdessä huolehtia kansallisomaisuudestamme ja erityisesti meidän kansalaisistamme meidän tehtävämme on kantaa vastuuta työllisyyden parantamisesta riittävästä toimeentulosta ja kansalaisten turvallisuudesta mutta valitettavasti minun on todettava että hallituksen jo tekemät säästöt ja leikkaukset eivät todellakaan edistä näitä yhteisiä tavoitteitamme täällä on paljon puhuttu siitä että meidän pitäisi puhaltaa yhteen hiileen ja on oppositiokin huudettu taloustalkoisiin mukaan me olemme esittäneet varteenotettavia vaihtoehtoja mutta valitettavasti meidän ääntämme ei ole tässä salissa kuultu eikä kuunneltu toivon että tähän tulee muutos arvoisa rouva puhemies tänään tässä salissa tulee olemaan käsittelyssä myös vuosilomalainmuutos joka tähtää jälleen kerran pienten lasten vanhempien tässä tapauksessa äitien taloudellisen aseman heikennykseen on pakko kysyä onko hallituksen tarkoitus lisätä palkkaeroja miesten ja naisten kesken ja onko todellakin oikein että toimenpide aiheuttaa sen että

arvoisa rouva puhemies me emme selviä ilman ilman ettei työllisyys parane työllisyydellä on suuri merkitys yksittäiselle kansalaiselle hänen perheelleen mutta myös koko yhteiskunnalle vuoden aikana työttömyys ja toivottomuuden ilmapiiri on valitettavasti kasvanut uuden työpaikan saaminen ei ole yhtä helppoa kuin se oli vielä muutama vuosi sitten ministeri lindström tulemme molemmat kaakkois suomesta ja kaakkois suomen työttömyys on vuoden aikana kasvanut jopa kuusi prosenttia samanaikaisesti kuitenkin hallitus panostaa työllisyyden ja työttömyyden hoitoon vähemmän kuin aikaisemmin pitkäaikaistyöttömät ja nuorisotyöttömät on laitettu nyt rahanpuutteen takia vastakkain ja tämä on sitten toisaalta aiheuttanut erilaisia ongelmia heidän työllistämisekseen ministeri lindström perustelkaa ja kertokaa meille miksi te tässä tilanteessa vaikka työttömyys kasvaa panostatte
otetaan vielä edustaja lindtman ja sitten pääministeri

arvoisa puhemies täällä on keskusteltu tästä yhteiskuntasopimuksesta ja toistan edelleen sen viestin jonka olemme toistaneet koko syksyn ja tulemme tänäkin vuonna toistamaan suomi tarvitsee pitkäaikaisen maltillisen palkkaratkaisun sen sijaan sen sijaan herää kysymys

onko hallitusrintama yhtenäinen siinä että toivotaan yhteiskuntasopimusta nimittäin pari päivää sitten kokoomuksen edustaja koski totesi ylelle antoi haastattelun ja sanoi että hän suoraan toivoo että yhteiskuntasopimusta ei synny kokoomuksen edustaja koski totesi näin ja näyttää siltä että oppositiossa on laajempi tuki näille pyrkimyksille ja todella mitä tulee sitten tähän asetelmaan

puhemies jos aloitan tästä yhteiskuntasopimuksesta koko ajan olemme tavoitelleet sitä että työmarkkinajärjestöt keskenään sen sopisivat nyt nyt pallo on heillä toivomme että he pääsevät todellakin nyt eteenpäin miksi emme sinne pistä sitten sovittelijaa vaikkapa teidän edustaja ihalaista joka on erinomainen edustaja sen takia että meillä on täysi luottamus edelleenkin viidenkin epäonnistumisen jälkeen siihen että siinä pöydässä ratkaisu pystytään tekemään velkaantumisvauhdista edustaja turunen totesi juuri juuri niin kuin asia on eli velkaantumisvauhtimme on se ongelma ja ja siinä mielessä olemme olemme vaarallisella tiellä ilmastonmuutoksesta kysyttiin tartumme tähän mahdollisuuteen ilman muuta tämä on yksi niistä positiivisista näköaloista myöskin suomalaiselle teollisuudelle kiertotalous biotalous niin edespäin joku viittasi moodysin arvioon sitä ei ole tehty se uutisointi lauantaina oli virheellinen mutta ulkopuoliset arvioitsijat ovat todenneet että että talouden tasapainottamisen paketti on tasapainossa maahanmuuttajien kotouttamisesta keskustelin sunnuntaina kauhavan vastaanottokeskuksen johtajan ilkka peuran kanssa ja siinä on hyvä esimerkki kehotan kaikkia jotka vain haluavat nähdä miten käytännössä voidaan rakentaa toimiva systeemi käykää käykää tutustumassa siellä siellä siellä on poistettu esteitä ja ja siellä siellä käydään tutustumassa työpaikoilla ja niin edespäin se on sitä mitä kotouttaminen käytännössä on heitä siellä eivät tunnu myöskään lainsäädännön rajoitukset

siitä olen edustaja arhinmäen kanssa täsmälleen samaa mieltä viime kaudella vastustin tätä muutosta en sitä jos fortum haluaa luopua jostakin vaan sitä että emme silloin tarttuneet siihen yhteiskuntana ja ja siinä olisi ollut myös mahdollisuus tämmöiselle kansan osakkeelle esitys senaatti tällä hetkellä valtion lainansaannin esteenä eivät ole vakuusongelmat toivon että jalostatte vähän tuota ehdotustanne eteenpäin mitä eläkeläisten verotukseen tulee niin kyllä tässäkin on pallo nyt työmarkkinajärjestöillä jos näissä neuvotteluissa onnistutaan hyvin ja suomen kilpailukyky paranee riittävästi niin silloin täällä on tämä miljardin euron veronkevennysmahdollisuus joka koskee myöskin eläkeläisiä sitten vielä näistä positiivisista asioista esimerkiksi liperin kunnassa on on otettu tämmöinen tuntiperusteinen päivähoitomaksu tutustukaa siihen se on hyvä esimerkki ja meillä on paljon muutakin startup yrittäjyys ja niin edespäin meillä on paljon valoa tässä tässä näkyvissä kun vain
sitten ministeri lindström

jos lähdetään tästä paikallisesta sopimisesta ja siitä mitä minä olen sanonut ja ja kenenkä linjoille minä olen tullut minä olen hallituksen linjalla kun paikallisen sopimisen työryhmä asetettiin ihan ensimmäiseksi tuli se otsikko paikallista sopimista ja henkilöstön vahvistamista yritysten päätöksenteossa koskevia lainsäädäntömuutoksia valmisteleva kolmikantainen työryhmä henkilöstön asema ja paikallinen sopiminen samassa lauseessa tuntuu unohtuvan muutamissa puheenvuoroissa no mitä lukee sitten täällä asettamiskirjeessä lainsäädännön valmistelussa otetaan huomioon työehtosopimusjärjestelmän puitteissa tapahtuva paikallinen sopiminen ensisijaisena paikallisen sopimisen muotona tätä minä olen tukenut ja minun suuhuni sitten joku teksti tv laittaa sanan vaatii että lindström vaatii sopimista en minä ole mikään vaatimaan minä toivon että syntyy sopimisen kautta yhteisymmärrys tehdään

myös lainsäädäntöä minä toivon että mennään eteenpäin moni kiinnitti huomiota tähän paikalliseen sopimiseen edustaja rinne edustaja satonen edustaja haglund ja nosti esille tämän luottamuksen ja tuntuu siltä että edelleenkään sitä luottamusta ei ole se on sääli ainakin tässä keskustelussa me tunnumme aina epäilevän toinen toisiamme edustaja laukkaselle kiitos erittäin rakentavasta puheenvuorosta tätä me tarvitsemme emme me täältä toisiamme syyttelemällä pääse eteenpäin totta kai me voimme olla eri mieltä asioista eikä vanhoja muistelemalla kyllä varmaan tästä mennä eteenpäin edustaja kiljunen kysyi työllisyysmäärärahoista hallitusohjelmassa lukee että niistäkin leikataan niistä leikataan minä olen sanonut tämän suoraan minä en lupaa yhtään mitään mutta minä tarvitsen uusia työkaluja ja ja uusi työkalu on muun muassa tämä ajatus siitä että ansiosidonnaista voidaan käyttää starttirahaan ja palkkatukeen tämä asia on valmistelussa se menee eteenpäin hoputan sitä koska tarvitsen sen työkalun

sitä mieltä että tämä on oikea suunta mennään passiivisesta rahasta sinne aktivoivaan suuntaan tätä me tarvitsemme ja tässä me olemme samaa mieltä eli tämä asia etenee ja lopuksi edustaja haglund kysyitte konkretiaa maahanmuuttajien turvapaikanhakijoiden työllistämisestä no yksi konkreettinen on kumppanuusohjelma eli yritykset ovat tulleet hyvin vahvasti mukaan tähän he tarjoavat apuaan mutta se mutta tulee aina siitä että meillä on byrokraattisia esteitä ja nämä esteet pitää poistaa

vielä yksi minuutti ministeri tiilikaiselle ja sitten jatketaan keskustelua
kiitos arvoisa puhemies lyhyt vastaus kolmeen kysymykseen normien purku etenee osa maankäyttö ja rakennuslain uudistamisesityksistä on jo tullut eduskuntaan loppu valmistellaan tämän vuoden aikana ympäristöluvituksen ja muun luvituksen uudistamista valmistellaan täyttä häkää metsähallitus lakiesitys joka on eduskunnassa ei heikennä saamelaisten asemaa nykytilaan verrattuna vaan neuvottelukuntien myötä pikemminkin himpun parantaa sitä ilmastopolitiikkamme on johdonmukaista olimme aktiivisesti rakentamassa pariisin ilmastosopua uusiutuvan energian osuutta ajamme ylös etuajassa päästöjen vähennystä ajamme etuajassa eun päästökauppaa uudistamme siten että kovassa kansainvälisessä kilpailussa oleva teollisuutemme pärjää ja työpaikkoja turvataan cleantech taas tarjoaa uusia mahdollisuuksia lukuisille aloille kasvuun ja työhön
sitten jatketaan debattia

pääministeri totesi tuossa äsken että jos tämä yhteiskuntasopimus työmarkkinaratkaisu syntyy niin on varaa sitten miljardi veroja alentaa ja tämä koskettaa myöskin sitten eläkeläisiä olen ymmärtänyt näin että hallitus on päättänyt tuloveroasteikkojen kautta tämän verokevennyksen sitten tehdä jos se ylipäätään on tulossa sehän tarkoittaa arvoisa pääministeri suoraan sitä että tämä veroero palkansaajan työntekijän siis palkkatyössä olevan ihmisen ja eläkeläisen välillä tulee pysymään kysyn olenko oikeassa tässä tulkinnassa oletteko te jättämässä pysyväksi tätä eläkeläisten kireämpää verotusta palkansaajiin nähden sitten haluan sanoa niille jotka tässä ovat epäilleet sosialidemokraattien halua yhteiskuntasopimuksen työmarkkinaratkaisun tukemiseen että se on väärää puhetta sosialidemokraatit tukevat semmoista työmarkkinaratkaisua jolla saadaan vakaa pitkäaikainen palkkaratkaisu ennakoitavuutta lisäämään työmarkkinoille minun henkilökohtainen kantani on se että tässä tilanteessa ei ole järkevää

todella todella myös minä yhdyn siihen että on erittäin tärkeää saada aikaan se riittävän kunnianhimoinen työmarkkinaratkaisu jotta me tähän veronkevennykseen jotta myös eläkeläiset saavat siinä oikeudenmukaisen osuutensa mutta yksi asia joka tässä politiikassa ainakin minua henkilökohtaisesti harmittaa on se että kun tulee joitakin tutkimuksia niin jokainen täällä syyllistyy siihen sieltä tutkimuksesta napataan se kohta joka itseä tuntuu miellyttävän ja nyt jos me puhumme arviointineuvoston tai oecdn raportista niin on ihan totta että siellä kritisoidaan koulutussäästöjä on totta että siellä

arvoisa puhemies haluaisin korostaa että muutosjohtaminen on vaikeimpia johtamisen muotoja siihen pitää saada ihmiset mukaan ihmiset luottamaan että se muutos on myös heille arjessa parempi saada heidät itse tekemään sitä muutosta ja silloin semmoinen kova pakottaminen ei ole keinona hyvä vaan se voi se voi pikemminkin estää sen että se uudistus on hyväksi suomelle ja suomalaiselle yhteiskunnalle

hallitus on jättänyt keinovalikoimasta vähemmälle sellaisia asioita joissa saataisiin pehmeämpiä uudistuksia eteenpäin niin se on minusta se huolestuttavin piirre veroelementissä esimerkiksi verovähennysten hyödyntäminen on asia mitä

arvoisa puhemies ehkä edustaja niinistön peräänkuuluttamaa muutosjohtamista kaipaisi myös tähän meidän keskustelukulttuuriimme nimittäin kyllä aika lailla siltä että sama levy pyörii kuin edelliselläkin kaudella jotenkin toivoisi sellaista että kun mennään kohti kohti kevättä niin päästäisiin pikkuisen eteenpäin jos ei aina pysty vaihtoehtojakaan esittämään ne ovat monesti vaikeita niin sitten kuitenkin nähtäisiin myöskin mahdollisuuksia jos puhutaan nyt tuosta koulutuspuolesta niin meillä on kolmensadan miljoonan euron panostukset sinne muutospuolelle nimenomaan joilla pyritään vastaamaan muuttuvaan maailmaan joka muuten muuttuu ihan valtavan nopealla tahdilla minä olen kyllä sitä mieltä että suomen nousu on aika paljon myös meidän omasta asenteestamme kiinni onko kuppi puoliksi täynnä puoliksi tyhjä vai meneekö kuppi kokonaan nurin meillä on valtavasti potentiaalia tässä maassa kun se vain valjastetaan käyttöön siitä olen samaa mieltä monien täällä puheenvuoroja käyttäneitten kanssa että muutokset pitää pyrkiä tekemään mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja me tarvitsemme kyllä kaikkien puolueitten näkemyksiä siihen

arvoisa puhemies tässä on puhuttu paljon työllisyydestä ja hyvä niin minä luulen että tässä kaikki puolueet ovat samaa mieltä siitä että työllisyyden parantaminen on on ainoa keino tasapainottaa julkistaloutta ja myöskin turvata hyvinvointivaltion rahoituspohja ja juuri tästä syystä on erittäin huolestuttavaa että nimenomaan hallituksen toimet työllisyyden parantamiseksi eivät vakuuta tähän on oppositio myöskin omassa kritiikissään keskittynyt ja tämä on semmoinen kritiikki johon minun mielestäni hallituksen kuuluu vastata ja joka sen kuuluu ottaa vakavuudella ensimmäinen osa on tämä pakkolakikokonaisuus nyt on saatu paljon sellaisia asiantuntija arvioita että nämä työllisyysvaikutukset ovat ylioptimistisia tuloverokevennyksistä on todettu tämän vuoden alussa on tullut tutkimus että työllisyyden parantamiseksi ne nimenomaan eivät ole tehokas keino ja lopulta on vielä tämä työllisyysmäärärahojen puuttuva taso myös julkismenojen leikkausten haitallisuudesta työllisyydelle on puhuttu paljon ja siitä huolimatta keskustan ryhmäpuheenjohtaja matti vanhanen on nyt vuoden alussa linjannut että tulee lisää

arvoisa rouva puhemies tämä hallitus päätti leikata kehitysyhteistyömäärärahoja kolmekymmentäkahdeksan prosenttia sanoitte pääministeri puheessanne että apua on suunnattava sinne missä sitä tarvitaan tämä on toki täysin totta näitä avun tarvitsijoita on tällä hetkellä maailmassa on miljoonia niitä jotka tarvitsevat välitöntä apua puhumattakaan siitä pitkäaikaisesta hädästä on se sitten vesipulaa taikka äärimmäisen köyhyyden välttämistä nämä ihmiset myöskin liikkuvat he liikkuvat kylästä toiseen ja maasta toiseen on siis väärin ja vastuutonta tulla kertomaan meille tänne kerta toisensa jälkeen kuinka ihmisiä pitää auttaa paikan päällä kun tämä hallitus päätti leikata ennätyksellisen paljon kehitysyhteistyömäärärahoista ajassa jossa maailma tarvitsee apua enemmän kuin koskaan

arvoisa rouva puhemies menneestä kuten carunan tapauksesta pitää ottaa opiksi ja tehdä se mitä juuri nyt voidaan tehdä ministeri rehn on ottanut vahvasti vastuuta aiheesta kuten pääministeri sipiläkin yksi esimerkki tästä on hallituksen veropohjantiivistämishanke joka suitsii verosuunnittelua ja verotulojen valumista ulkomaille keinoja on kuten yritysverotuksen korkovähennysoikeuden rajoitus tästähän paljon on salissa puhuttukin toisena asiana haluan nostaa esille suomalaisten turvallisuudentunteen mekin tässä salissa luomme maamme ilmapiiriä miltä meistä tuntuu nousevatko möröt esiin asioista joissa niitä ei olekaan myrkytetäänkö ilmapiiriä vai etenemmekö oikeilla tiedoilla luoden parempaa suomea

arvoisa puhemies hyvä hallitus ei niin huonoa ettei jotain hyvääkin hallituksen tavoitteet hiilettömän tulevaisuuden luomiseksi ovat kiitettävän kunnianhimoiset ja oikeansuuntaiset ja tuontiöljyn puolittumistavoite saa sekin tukemme mutta nämä tavoitteet vaativat myös toimenpiteitä kuten kestävän joukkoliikennepohjan ylläpitämistä ja ja kehittämistä ja tiedämme kaikki miten tälle on käymässä vielä ehditte muuttaa kurssia reilun miljoonan euron nimellisen säästön takia ei kannata romuttaa koko läntisen uudenmaan joukkoliikennerakennetta alueen jonka pitäisi symboloida maamme kilpailukykyä ja vetovoimaa ei kannata siksi toivomme vilpittömästi avointa ratkaisukeskeistä ja suoraa keskustelua ongelman ratkaisemiseksi ministeriön ja alueen edustajien välillä toivomme että kuuntelette mehän tiedämme että kokoomus kuuntelee ja hyvin usein ekta kilpailukyky on joukkoliikennettä mutta on se myös koulutusta eikö siksi olisi aika taas kuunnella vaikka matti alahuhdan ja koulutuksen
arvoisa rouva puhemies on hyvä että me saamme keskustella tässä salissa ja toivon mukaan kykenemme käymään rakentavaa keskustelua aikaisemmassa puheenvuorossani viittasin kestävyysvajeen umpeenkuromiseen ja oli hyvä että pääministeri vastasi kerron vain mihin tietoni pohjautui että pääministerikin tietää mitä julkisuudessa kirjoitetaan taloussanomat uudenvuodenaattona sipilä kirjoittaa uudenvuodentervehdyksessään että kymmenen miljardin euron kestävyysvaje on tarkoitus kuroa umpeen nykyisen hallituskauden aikana uskon kyllä kun pääministeri tuossa täsmensi millaisen aikataulun puitteissa hallitus aikoo viedä sen läpi mutta sitten tässä oli yksi lisälause mihin liittyen toivoisin kuitenkin mikäli tähän ei päästä niin keväällä kaksituhattaseitsemäntoista hallitus joutuu tekemään lisäsäästöjä ja veronkorotuksia elikkä uskooko hallitus että teillä ovat mittarit tämän vuoden lopussa siinä kunnossa että te pystytte näkemään jo silloin miten käy tämän

arvoisa rouva puhemies kiitos pääministerille hyvästä puheesta ja tässä oli hyvin rakentavasti ja pitkään tästä maahanmuuttotilanteesta sellaisesta kysyisin että kun me olemme vastaanottaneet yhdeksänkymmentä luvulta lähtien kolmisenkymmentätuhatta inkerinsuomalaista suomeen heidät heidät on sisäministeriön ja maahanmuuttoviraston sivujen mukaan valittu syntyperän etnisen taustan ja kielitaidon suomen ja ruotsin
kohtuullisen tai hyvän osaamisen perusteella niin he ovat todellakin sopeutuneet suomeen hyvin ja ja kotoutuminen on onnistunut kysymys kuuluu voisiko siitä ottaa oppia ja onko siitä otettu oppia toinen kysymykseni liittyy infra kysymyksiin vesi infra on monella alueella siirretty osakeyhtiöihin ja alueellisia monopoliyhtiöitä jotka pyrkivät tekopohjaveden kautta tuottamaan vettä onko näissä osakeyhtiöjärjestelyissä olemassa vaara että

arvoisa puhemies te pääministeri nostitte puheenvuorossanne esille myös suomen ja venäjän suhteet ja viittasitte tietysti siihen että noudatamme eun yhteistä politiikkaa ja sanktioita itse olen huolissani siitä miten tämä kehittyy nimenomaan meidän idänkauppamme ja idänsuhteidemme kannalta suomen maataloustuotanto ja monet muut asiat ovat olleet tästä

kun tiedän että sanktiot riippuvat ukrainan kehityksestä voimmeko me millään tavalla itse tukea tai vauhdittaa sitä että jonkinlainen järkevä ratkaisu ukrainan tilanteessa syntyy tiedän että olette tavannut pääministeri medvedeviä ja varmasti teillä on siitä näkemys toinen asia josta olen huolissani on se että kun taloussuhteet ovat ovat hiipuneet niin samalla tällainen kansalaisyhteiskunnan yhteydenpito venäjän suuntaan vähenee ja ikään kuin ihmisten tuntemus ja tietämys venäjän asioista vähenee

arvoisa

täällä on kovin toisenlainen henki kuin oli vajaa viikko sitten valtiopäivien avajaistilaisuudessa jossa tasavallan presidentti puhui puheessaanhan hän sanoi että kun meillä on näitä vaikeita ongelmia ainakin pari suurta ongelmaa niin talous on niistä se helpompi nyt tässä keskustelussa jota pidän arvokkaana keskusteluna on selvästi heijastunut se että talous on meille se vaikeampi ongelma minä pidän tätä henkeä täällä ihan oikeana arvoisa pääministeri puheessanne viittasitte myös samaan kohtaan jossa tasavallan presidentti puhui siitä millä tavalla eun vastuu nimenomaan tässä ja pakolaispolitiikassa on keskeinen itse ajattelen samoin että eu on tässä ratkaisevalla tavalla epäonnistunut nyt suomi on lähtenyt mukaan osana euta myös rahoittamaan turkkia ja suuntaamaan varoja sinne mistä nämä ihmiset ovat tulossa eun alueelle näenkin tärkeänä sen että jatkossa suomi on vahvasti mukana vahvistamassa eun ei vain rajavalvontaa vaan kaikkia niitä toimenpiteitä jotka estäisivät tarpeettoman juoksuttamisen ihmisiä juoksutetaan ympäri eurooppaa ja

jatkan tästä aivan samasta aiheesta melkein viikko meuhkattiin mediassa siitä mitä tolkun tasavallan presidentti mahtoikaan tuossa valtiopäivien avajaispuheessa sanoa itse kiinnitin huomiota presidentti niinistön valtiovierailulla itävallassa medialle hän totesi juuri tästä eun yhteisestä vastuusta mitä me teemme täällä syyrian irakin alueilla näillä pakolaisleireillä ja miten saisimme nuo todella hädässä olevat ja apua tarvitsevat ihmiset suomeen myöskin tämä mittakaava asia on hyvä nähdä turkissa on kaksi pilkku seitsemän miljoonaa syyrialaista tilanne on kaoottinen siellä kysynkin pääministeriltä onko aidosti lähdetty miettimään niitä keinoja mitenkä eu yhdessä lähtee ratkaisemaan tätä ongelmaa että ne hädässä olevat saataisiin tänne ja samalla saataisiin kitkettyä tämä ihmissalakuljetus ja ihmiskauppa pois niin että niille ei olisi enää pelitilaa

indeksi oli lipposen hallituksen ansiota parikymmentä vuotta sitten eläkeläisten ostovoimaa pitää saada nostettua ja varmaan keskustelu jatkuu kuten edustaja terho mainitsi tämä tulee todella olemaan ratkaisujen vuosi jotta ratkaisuja voitaisiin tehdä on maamme suunnan oltava selvillä yhteiskuntasopimuksen syntyminen on yksi keskeisistä ratkaisuista jota toivomme ja odotamme meillä on täällä eduskunnassa kahdeksan puoluetta oppositio ja hallitus ja ja joskus tuntuu että kritiikki hallitusta kohtaan on pelkkää arvostelua oppositiolla on myös vastuunsa se ei saisi keskittyä liiaksi galluplukujensa nostamiseen

arvoisa puhemies edustaja puumala arvosteli että sama levy pyörii kaudesta toiseen no täytyy antaa tunnustusta edustaja puumalalle että hänellä se ei enää pyöri nimittäin muistan kun yhdessä teimme välikysymyksen koulutusleikkauksista muistan hyvin myös sen miten jokainen puolue sanoi että viime kaudella leikattiin jo liikaa koulutuksesta että enää emme leikkaa ja nyt on tehty kaikkien aikojen suurimmat leikkaukset koulutuksesta arvoisa rouva puhemies pääministeri sipilä kysyi miksi miksi vasemmisto valmis kasvattamaan valtion omistusta yrityksissä hän ihmetteli sitä että me emme ole ole valmiita kehittämään valtion omistusta yrityksissä se oli kummallinen kommentti koska me olemme nimenomaan painottaneet sitä että valtiolla pitäisi olla entistä enemmän omistusta esimerkiksi kun fortumista myytiin osa niin siitä saatiin yksi pilkku kuusi miljardia euroa ja sen jälkeen fortum on jakanut neljä pilkku viisi miljardia ja päälle vielä siitä irrotettu

arvoisa puhemies edustaja arhinmäki tarkoitin sitä että täytyy jostakin luopua jos tämä tämä ajatusmaailma on yhteinen niin hyvä jatkaa edustaja haavisto otitte suomen ja venäjän suhteet esille toin toin keskustelussa esille sen että minskin sopimusta on noudatettava ja toki siinä on myös toimia ukrainan puolelta jotka ovat vielä pahasti kesken tapasin reissulla myöskin suomalaisia yrityksiä jotka ovat erityistä sitkoa osoittaneet pysymällä markkinoilla odottamassa sitä hetkeä kun kun siellä talous lähtee taas kasvuun tässä

uudenvuodenviestissäni sanoin täsmälleen näin että urakkana on kymmenen miljardin kestävyysvaje jonka kuromiseksi tarvittavat päätökset tehdään tämän hallituskauden aikana ja teemme kaikkemme että näihin lisäsäästöihin ei tarvitse turvautua päivähoitokysymyksestä jäi tuossa edellisessä puheenvuorossani kesken tämä liperin malli joka on tuntiperustainen malli siinä kunnalle on tullut noin puolen miljoonan vuotuiset säästöt ja perheiden päivähoitomaksut ovat pienentyneet

kyllä kannattaa kaikissa kunnissa tarttua joku viittasi soteen että tämä marssijärjestys on epäselvä ei todellakaan ole epäselvä sote edellä mennään ja aluehallinto tulee kolme kuukautta perässä tätä marssia mutta kun me lähdemme tekemään aikataulua sieltä ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista alkaen niin niin tänä keväänä pitää tehdä aika merkittäviä päätöksiä että saadaan hommat valmiiksi niin kuin on suunniteltu

ole helppoa säästää koulutuksesta ei ole helppoa säästää kehitysavusta ja niin edespäin meidän julkisen julkisen talouden kyky rahoittaa nykymuotoiset palvelut on vain pysyvästi alentunut ja meidän täytyy tehdä nyt nyt kaikkemme että pystymme tämän kierteen katkaisemaan sillä tavalla että voimme pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan siellä keskeisenä ovat nyt nämä toimet mistä esimerkiksi työmarkkinajärjestöt tällä tällä hetkellä keskustelevat kilpailukyvyn kautta kasvun tielle

edustaja heikkinen tästä pakolaispolitiikan hoitamisesta eussa yhdessä yhteinen ajatuksemme on se että me saamme ulkorajat kuntoon hallitsemattoman maahanmuuton pysäytettyä ja esimerkiksi turkissa jordaniassa ja libanonissa

ja sieltä unhcrn kautta pakolaiskiintiön kautta hoidettua sitten hallitusti turvapaikanhakijat tänne eurooppaan tämä on se yhteinen pyrkimyksemme mihin mihin me yhdessä pyrimme ja suomi on osoittanut tässä jo etunojaa sillä tavalla että olemme tämän vuoden kiintiöstä osoittaneet

edustaja nylander kysyi päivystyksen kokonaisuuden tulevaisuudesta ensimmäinen aluetilaisuus on tämän viikon perjantaina oulussa tullaan järjestämään viisi tilaisuutta joissa erva alueittain katsotaan päivystyksen verkkoa paikkakuntia etäisyyksiä ja päivystyksen tasoa milloin seuraavia ulostuloja maaliskuun alussa päästään kentän kuulemiskierroksen jälkeen eteenpäin toinen asia arvoisa rouva puhemies

liian kiivas olisi helpompaa keskustella kun päättäisitte arvoisat opposition edustajat onko tässä liian kiire vai olemmeko me puuhastelemassa me olemme tosi työssä tavoitteena ihminen keskiössä integraation valinnanvapauden perustason palvelujen nykyistä paremman saavutettavuuden kautta toisekseen hallintohimmelit niin tarvitsemme tietyn määrän hallintoa vajaasta kahdestasadasta hallintohimmelistä tulee jatkossa noin
takaisin keskusteluun

puhemies olen hieman hämmentynyt tuosta pääministerin äskeisestä puheenvuorosta siltä osin että hän totesi että on pysyvästi alentunut meidän kykymme hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen jos mietitään sitä että meillä on kolmesataakolmekymmentätuhatta työtöntä tällä hetkellä ja jos saadaan prosentin verran työttömyyttä

arvoisa puhemies näissä suurissa rakenneuudistuksissa on aivan selvää että sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta on on vietävä määrätietoisesti eteenpäin mutta näitten uudistusten keskellä en oikein hyväksy sitä että sanotaan että aluehallinnon uudistus olisi jotakin jotakin puuhastelua mehän suomessa kuitenkin olemme tällä hetkellä siinä tilanteessa että alueitten elinvoimaa on hyödynnettävä sitä tukeaksemme niille on annettava valtaa aluehallinnon uudistuksessa on mitä suurimmassa määrin kysymys myös elinvoimapolitiikasta meidän on myös purettava turhaa hallintoa ja turhaa byrokratiaa meidän on siirryttävä aitoon eurooppalaiseen kansanvaltaan ja siinä samalla myös loivennettava kustannusnousukäyrää eli kyllä minä näen sillä tavalla että meidän on kuitenkin mentävä nytten eteenpäin niin sote uudistuksessa kuin aluehallinnon uudistuksessa sillä aikataululla minkä hallitus on määrätietoisesti asettanut

arvoisa pääministeri te puhuitte täällä että kävitte yrityksissä ja ne taistelevat joka päivä olemassaolon oikeutuksesta itse olen hieman samalla tavalla käsittänyt koska valitettavasti me elämme alenevan kustannustason ja markkinoiden maailmassa ja ja se tilanne on yrityksille erityisen vaikea kuitenkin oma talouskäsitykseni menee niin että semmoisessa tilanteessa ei kovin järkevää ole kulurakennetta lisätä näille yrityksille eikä varsinkaan teollisuudelle meillä lukee hallitusohjelmassa että tällä vaalikaudella hallituksen toimesta ei lisätä teollisuuden kustannuksia mutta kun katsoo tätä caruna keskustelua nyt niin minä en puutu siihen carunaan enkä fortumin myyntiin sinänsä mutta voitaisiinko nyt harkita että energiaviraston minun käsitykseni mukaan kohtuutonta päätöstä voitaisiin arvioida uudelleen sillä monopoliyhtiöille annettu tuplarahastusoikeus ei kovin järkevältä tässä taloustilanteessa tunnu varsinkaan kun meillä on yhtiöitä joilla ei ole investointitarpeita minun mielestäni virasto

rouva puhemies täällähän talouden arviointineuvosto myös totesi että leikkauspolitiikka on ongelmallista ja pitäisi voida käyttää myös tulopuolta mitä tulee tähän sdpn vaihtoehtoon niin kyllä meidän mielestämme arvoisa pääministeri olisi ihan kohtuullista että joku aliverotettu finanssisektori osallistuisi näihin yhteisiin talkoisiin samaan aikaan kun tavalliselle palkansaajalle sanotaan että leikataan palkkoja ja samaan aikaan kun työttömiltä eläkkeensaajilta lapsiperheiltä leikataan ihan kohtuullista olisi tehdä näitä arvovalintoja

kevennykseen mutta samaan aikaan hallituksella ei ole varaa keventää pieni ja keskituloisten eläkkeensaajien verotusta

puhemies edustaja rinteelle sen verran että emme todellakaan ole luovuttaneet vaan yritämme nyt tehdä joitain rakenteellisia uudistuksia että päästään ihan toiseen suuntaan ja uuteen kasvuun nyt kun edustaja lindtman sanoi että suomi tarvitsee pitkäaikaisen maltillisen aivan samaa mieltä tässä mutta olisi mahtavan hieno uutinen kun edustaja lindtman olisi vielä sanonut että suomi tarvitsee myöskin paikallisen sopimisen kulttuurin jossa katsotaan yritysten tilanteet ja myöskin niin kuin ministeri lindström sanoi myöskin että otetaan huomioon henkilöstön asema siinä se olisi uutinen tänään joka voisi olla yksi käänteentekevä asia sitten sitten jatkossa sitten kun täällä puhui myöskin edustaja tuppurainen että niin kuin maailmanlopun tunnelma on ennen kaikkea hallituksen puolella ei pidä paikkaansa katsokaa nyt mitä pääministeri sanoi ensimmäisessä puheenvuorossaan

arvoisa arvoisa puhemies tästä paikallisesta sopimisesta tässähän on nyt riski että hallitus tekee tästä uuden pakkolain älkää naurako ei tämä minun keksimäni termi ole arvoisa puhemies ei sitaatti kannatan tes tietä koska vapaaehtoisuus on aina pakkoa parempi vaihtoehto toinen sitaatti hän kertoo kannattavansa vapaaehtoisuutta ei lakisääteistä pakkoa näin työministeri lindström on todennut juuri hetki sitten mediassa muutama päivä sitten ja minä kysyn pääministeriltä tuetteko te oman työministerinne linjaa tässä kysymyksessä tuetteko te oman työministerinne linjaa toinen kysymys kelpaako teille jokin muu luku kuin viisi prosenttia kolmas kysymys aiotteko muuttaa hallitusohjelmaa kuten teidän omasta puolueestanne

olen tässä ensimmäistä kautta ja ja ihmettelen sitä että ensin me keskustelimme koko syksyn niistä koulutusleikkauksista ja subjektiivisen päivähoito oikeuden leikkauksesta ja ilmeisesti kun ne lait on hyväksytty jatketaan koko kevät niistä samoista toivon tietysti että se puheenaihe vaihtuu pääministeriä kiitän siitä että otitte esille tuon tärkeän aiheen eli ruotsin kielen alueelliset kokeilut perussuomalaisten valtuustoryhmät ovat kunnissa tehneet näistä valtuustoaloitteita elikkä kunnissa on valmiutta ja halukkuutta kokeilukunnaksi lisäksi täällä puhuttiin vielä maahanmuutosta ja siitä että maailmalla on miljoonia pakolaisia ja kehitysapua on leikattu valitettavasti olemme viisimiljoonainen kansa emme pysty kaikkia miljoonia tietenkään meidän rahoillamme auttamaan sitten olisin vielä ministeri lindströmiltä kysynyt miten miten edistyy tämä maahanmuuttajien vapaaehtoistyön edistäminen tapasin tuossa startup refugees vapaaehtoistyöntekijöitä ja siellä on jonkinlaisia esteitä kuitenkin että

mehän kaikki tiedämme että suomen valtiossa on hyvin koulutettu väestö sen takia on hyvin ongelmallista että hallitus nyt on lähtenyt tälle leikkauslinjalle mikä koskee meidän opetusta ja meidän yliopistoja

ja fiksu vaihtoehto se osoittaa myös sen että näitä leikkauksia ei tarvitse tehdä jos priorisoi toisin ja arvoisa pääministeri annan teille täyden tuen mitä tulee tähän eu politiikkaan on hyvin tärkeätä että suomi on eussa nyt rakentava voima joka etsii niitä ratkaisuja ainoastaan yhdessä pystymme eussa tämän tilanteen hallitsemaan hyvin

kiitän tästä puheenvuorosta sillä haluan todellakin pyytää anteeksi pääministeriltä pääministeri kertoi joku aika sitten että hän loukkaantui tuosta sanan kyhäelmä käytöstä minulla ei koskaan politiikassa ole tarkoitus loukata ketään vaikka saatan olla asioista eri mieltä sen taustalla että valitsin noin voimakkaan sanan käytön on vilpitön huoli siitä siitä mitä tälle sote uudistukselle on todellakin tapahtumassa myöskin hallituspuolueitten riveistä on esitetty tämä kysymys mitä kuuluu sotelle koska tällä hetkellä tämä maakuntamalli ja sen

olevan nyt hallituksen intresseissä ensimmäisenä ja siinä mielessä täytyy ihmetellä millä me saamme aikaiseksi tämän tämän valtionosuusuudistuksen toisaalta verouudistuksen joka tähän liittyy miten kunnissa olevat rakennukset ja kiinteistöt ja laitteistot tullaan tullaan aikanaan siirtämään sote alueille minkälaisia korvauksia

arvoisa rouva puhemies yksi asia on selvä ja se on se että suomi nousee suosta vain työtä tekemällä ja ja yrittämällä ja uudistamalla vähemmällä rahalla on saatava enemmän pääministerillä oli hyvä uudistava ote kuten valtiovarainministerilläkin maailma muuttuu nopeasti mutta yksi asia ei muutu sdp seisoo

terveydenhuollon uudistuksen tehdä mutta me teemme sen sote palvelut edellä me haluamme paremmat palvelut emmekä pulleaa aluehallintoa selvä on että itsehallintoalueet on rakennettava niin että ne palvelevat kustannustehokasta ja laadukasta palveluiden tuotantoa näin tämä on

pitäkää nämä aikataulut ja toisekseen pitäkää eduskunta erittäin hyvin informoituna omista turvallisuuspoliittisista aikeistanne etukäteen eikä vasta sitten jälkikäteen toisekseen täällä käytiin hyvää keskustelua edustaja arhinmäki edustaja vanhanen kuten myös pääministeri näistä valtion yhtiöistä ja omaisuudesta virheistä pitää oppia suomessa on ollut myös hyviä kokemuksia kun veitsiluoto myytiin enso gutzeitille parikymmentä vuotta sitten vähän yli niin niillä rahoillahan perustettiin teollisuussijoitus tesi lyhennelmänä nyt sen perusteella on perustettu kymmeniätuhansia työpaikkoja ja monia hyviä yrityksiä raha on pantu poikimaan uutta yritteliäisyyttä on on investoitu saatu uusia hyviä yrityksiä uusia työpaikkoja sitä rahaa pidä syömiseen panna toisekseen valtion omistajuus ei ole mikään paha asia se riippuu siitä miten valtion omaisuutta hoidetaan ja varsinkin turvallisuusasioissa täytyy olla tarkkana siitä mitä myydään ja mitä ei

puhemies palaan vielä tähän yhteiskuntasopimuskeskusteluun kun täällä on kysytty ketkä vastustavat ja ketkä eivät niitä vastustajia ei varmaan ole kuin se yksittäinen kokoomuslainen kansanedustaja minusta pääministerillä olisi nyt johtajuuden osoittamisen paikka teitte erittäin fiksusti kun ilmoititte että jäädytätte pakkolakivalmistelun annatte tilaa neuvotteluille rauhoitatte neuvotteluilmapiiriä samanlaista johtajuutta teiltä nyt edellytettäisiin siinä mielessä että on kaksi yhteiskuntasopimus sinällään mutta on myöskin se yhteiskuntasopimuksen

vaikuttavuus ja nyt minulla on kyllä vakaa käsitys että yhteiskuntasopimus on mahdollista synnyttää kun siinä yhteydessä puhutaan paikallisesta sopimisesta siinä puhutaan työmarkkinakierroksesta myöskin palkkaratkaisusta mutta viiden prosentin yksikkökustannusten vaatiminen kerralla on liian kova vaatimus ja siihen eivät työmarkkinaosapuolet pysty venymään

suomen hyvinvointihan perustuu talouden jatkuvalle kasvulle kun tapahtuu jatkuvaa negatiivista kasvua niin totta kai meidän kykymme turvata hyvinvointiyhteiskunta heikkenee tässä on kaksi lukua mainittu joista ollaan huolestuneita vuosittainen velkaantuminen yli viisi miljardia ja sitten syntyvyys alle kuusikymmentätuhatta kun otamme nämä luvut yhdessä se tarkoittaa että jokaista syntyvää lasta kohden me otamme lähes satatuhatta euroa velkaa joka vuosi tällaisen velkakirjan me laitamme äitiyspakkaukseen mukaan emme voi tällä tavalla

kiitän myöskin ministeri

työpaikkasopimuksesta se on se on työpaikkojen lähidemokratiaa ja mahdollistaa esimerkiksi tämän työaikapankkitoiminnan työpaikalla ei voida tehdä töitäkään tänä päivänä kun ei voida paikallisesti sopia

riittävän hyvin niin että herra paratkoon tässä vaaditaan uudistuksia

vielä eläkeläisten tilanteeseen selvää on että pitkällä tähtäimellä meidän tulee saada eläke ja ansiotuloa saavat samalle viivalle ja siltä osin kun meillä nousi esille se että mikä meillä on pelivara sanon kuten pääministeri sanoi että jos yhteiskuntasopimus syntyy niin silloin voidaan arvioida voidaanko sitä miljardin euron veroalennusta lähteä kohdentamaan yhtäläisesti niin ansiotuloa kuin eläketuloa saaviin tässä on kohta joka pitää pitää mielessä jatkossakin ja oli erittäin hieno asia että pääministerikin otti tähän kantaa

arvoisa

ja miten me voimme hyvinvointiyhteiskuntaa rahoittaa niin kuin täällä pääministerikin viittasi silloin kun me perustimme vanhasen toista hallitusta niin tavoitteeksi otettiin että pitää tehdä yksi prosenttiyksikkö ylijäämää joka vuosi jotta tähän väestön ikääntymiseen pystytään varautumaan sen jälkeen on ollut monta negatiivista tai

on lähtenyt kauemmaksi kyllä edustaja rinne on siinä täysin oikeassa että yksi prosenttiyksikkö työllisyysasteeseen tekee kuusisataa miljoonaa

täytyy edustaja rinne kyllä tunnustaa ihan rehellisesti että me emme viime kaudella saaneet siitä työllisyysastetta yhtään paremmaksi ja minkä takia emme saaneet koska me emme saaneet teidän kanssanne sovittua sellaisista keinoista joilla olisi päästy eteenpäin sen takia nyt tehdään juuri paikallista sopimista nyt tehdään koeajan pidentämistä muutetaan määräaikaisiin työsuhteisiin palkkaamista

nyt tämän keskustelun kokonaisaika alkaa käydä vähiin mutta täällä olisi vielä puheenvuorot edustajille kalli arhinmäki edustaja rinne ei ole pyytänyt mutta tarjoan sellaista jos hän haluaa käyttää ja sitten pääministerille lopuksi

rouva puhemies kun olen kuullut keskustelua kolmisen tuntia niin haluan muistuttaa että elämme tilanteessa jossa raaka aineiden hinnat öljyn ruuan ja monien sellaisten tarvikkeiden hinnat jotka vaikuttavat kuluttajiin ovat selvästi alempana kuin koskaan aiemmin

ja meillä on koulutettua työvoimaa silti meille ei synny investointeja ja itselläni on se käsitys että se johtuu siitä että yrittäjillä ja yrityksillä ei ole luottamusta pitkälle tulevaisuuteen vaikka hallitus on tehnyt rakenteellisia uudistuksia on purkamassa byrokratiaa ja suuntaamassa voimaa sinne suuntaan minne odotetaan eli luottamusta odotetaan nyt nimenomaan yhteiskuntasopimusneuvotteluista jos ne onnistuvat niin varmaan se kiihdyttää sitä että ennustettavuutta tulee lisää syntyy investointeja voidaan työllistää kysynkin pääministeriltä minkä arvon te

rouva puhemies pääministeri sanoitte että jostain pitää luopua niin että voidaan tehdä jotain uutta esimerkiksi senaatti kiinteistöillä on helsingin keskustassa kiinteistöjä joista voitaisiin hyvin luopua saada asuntorakentamista keskustaan ja sitä kautta tuloja mutta samaan aikaan te te olette näitä kärkihankkeita rahoittamassa yritysten myynnillä esimerkiksi meidän voimakkaasti ennen vaaleja ajamamme ja edelleen kannattamamme elvytys siinä että me laitamme meidän raiteita ja teitä kuntoon on hyvä asia mutta minun kysymykseni kuuluu kun meillä valtion omistamat yhtiöt tuottavat viiden jopa kymmenen prosentin tuottoa pääomalle mikä taloudellinen järki on tässä tilanteessa myydä näitä yhtiöitä kun samaan aikaan siihen vastaavaan panostukseen saataisiin viiden vuoden lainoja kiinteällä miinusmerkkisellä korolla sen sijaan että myytäisiin omaisuutta joka tuottaa vuodesta toiseen nyt pääministeri sipilä teillä on ollut hyviä puheenvuoroja kuunnelkaa edustaja kääriäistä älkää päästäkö ministeri stubbia sen ruiskukansinisen kynän kanssa mukaan
arvoisa puhemies täällä on ollut minun mielestäni monipolvinen ja hyvä keskustelu tässä on on ollut paljon erilaisia ulottuvuuksia näkökulmia joilla voi lähteä hakemaan niitä ratkaisuja joilla suomalaista yhteiskuntaa viedään eteenpäin talouskasvua ja ja työllisyyttä saadaan vahvistettua minun mielestäni on selvää meille kaikille että seitsemän heikkoa vuotta tästä taaksepäin on vaikuttanut siihen että

seitsemän vuoden aikana ei olla saatu työllisyyttä parantumaan ja talouskasvua syntymään meillä on ehkä keinoista aika paljon erimielisyyttä mutta uskoisin että hyvällä yhteistyöllä ja keskeisissä isoissa vaalikausia ylittävissä asioissa parlamentaarisella valmistelulla voitaisiin löytää ratkaisuja jotka kestävät sitten selkeästi yli näitten yksittäisten vaalikausien ja yksittäisten hallitusten vallassaolon minä minä toivon sitä että hallitus todella tarkentaa linjaansa tässä suhteessa miten tätä parlamentaarista yhteistyötä näissä isoissa hankkeissa voidaan viedä eteenpäin jotta saadaan pysyviä kansalaisten kannalta pysyviä ratkaisuja syntymään
lopuksi pääministeri enintään viisi minuuttia tuosta puhujakorokkeelta

kiitoksia rouva puhemies kiitoksia kollegat hyvästä keskustelusta ensinnäkin otan heti kopin tästä edustaja arhinmäen senaatti kiinteistöt asiasta tämä tämä on idea joka joka otetaan ilman muuta jatkojalostettavaksi haluan myöskin haastaa meitä siihen että että jos valtion omaisuutta vapautuu joistakin yrityksistä jotka ovat kilpailluilla markkinoilla eivät siis monopolitoimijoita niin voisiko valtiolla olla jatkossa roolia esimerkiksi soten ict ratkaisun kehittämisessä voisiko kaupunkien älykkäiden liikenneratkaisujen platformeissa voisiko syntyä jopa suomalainen innovaatiopankki ja niin edespäin ja niin edespäin minun on vaikea hyväksyä sitä et teikö valtiolla voisi olla tässäkin tilanteessa jotakin uuden rakentamista ei se nyt voi olla niin että kaikki on keksitty viisikymmentä vuotta sitten ja meidän pitää kaikesta siitä pitää kiinni eikä mitään uutta voida eikä osata rakentaa

vähintään kahden prosentin kasvu uralle että me me pystymme jatkossa rahoittamaan jäljelle jäävät palvelut sitten yrityksen sukupolvenvaihdokset joita joita kritisoitiin täällä olen käsittänyt niin että esimerkiksi edustaja rinne on ottanut viime kaudellakin voimallisesti kantaa kasvollisen suomalaisen omistajuuden puolesta nimenomaan pk yritykset ovat olleet jotka ovat palkanneet ihmisiä en kyllä etukäteen tuomitsisi niitä toimia joita haetaan nyt yritysten sukupolvenvaihdoksen helpottamiseksi siellä harvoin puhutaan miljoonaomaisuuksista varsinkaan sellaisista omaisuuksista jotka olisivat realisoitavissa vaan hyvin hankalista tilanteista siirtää

mutta toivoisin että me lähetämme tästä salista selkeän vahvan viestin siitä että paikallisessa sopimisessa suomessa pitää ottaa reipas askel eteenpäin ja se pitää saada myöskin käytännössä toimimaan siellä yritystasolla koska siellä on asiantuntemus siitä mitkä ovat ne paikalliset toimet että saamme kilpailukykyä parannettua tämä on äärettömän tärkeä osa näitä uudistuksia mitä olemme tekemässä sitten mitä tulee soteen minä vakuutan että sote etenee omaa polkuaan jos me teemme muita uudistuksia niin ei se ole sotesta pois maakuntahallinto kulkee omaa polkuaan siellä pitää tehdä päätöksiä siitä mitä muita tehtäviä kuin sote siirtyy itsehallintoalueelle meidän pitää uudistaa myöskin kuntaa

uudistamista nyt kyllä riittää vielä lopuksi yhteiskuntasopimuksesta riittäisikö alle viisi prosenttia minä sanon vain näin että mitä pienempi lopputulos sitä pienempi vaikutus työllisyyteen

arvoisa herra puhemies niin sanotussa pohjoismaisessa tuomiolaissa säädetään pohjoismaissa annettujen tuomioiden ja eräiden muiden täytäntöönpanon perusteiden rajat rajat ylittävästä täytäntöönpanosta lain mukaan norjassa tai tanskassa laadittu täytäntöönpanokelpoinen velkakirja vekseli tai sekki pannaan pyynnöstä suomessa täytäntöön sanottujen asiakirjojen täytäntöönpano edellyttää kuitenkin että täytäntöönpanohakemukseen liitetään asiakirjan alkuperävaltion oikeusministeriön antama todistus siitä että asiakirja on täytäntöönpanokelpoinen sekä norjassa että tanskassa todistuksenantotehtävä on delegoitu oikeusministeriöstä muulle viranomaiselle pohjoismaista tuomiolakia tulisi siksi muuttaa siten että myös muun viranomaisen kuin oikeusministeriön antama todistus riittäisi kysymyksessä olevien asiakirjojen täytäntöönpanokelpoisuuden todentamiseksi vastaava tarkistus on jo tehty muissa pohjoismaissa arvoisa puhemies tämä tarkastus on tekninen ja vanhentunut lainsäädäntö muutettaisiin vastaamaan nykytilaa

herra puhemies haluan kiittää hallitusta varsin järkevästä pienestä mutta järkevästä lainsäädäntöhankkeesta ensinnäkin tietenkin sen takia että on hyvä että tuomiot liikkuvat ja maksut saadaan maksettua ja uskalletaan tehdä sopimuksia rajojen yli koko euroopassa toki ja erityisesti pohjoismaissa kun nyt tanskasta ja norjasta on kysymys tällaisena aikana kun eletään taantuman keskellä ei voi väheksyä yhtään liikettä millä rohkaistaan suomalaisia yrityksiä laajentamaan omaa bisnestään ihan meidän lähialueellemme ja kauemmaksikin ja tekemään vientiä ehkäpä tämäkin lakihanke on omalta pieneltä osaltaan sitä sääntelyn sujuvoittamista ja turhien normien ja byrokratian purkamista

ehkäpä tämmöiset hankkeet rohkaisevat heitä lähtemään sitten sieltä omalta kotokylältä eteenpäin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava

arvoisa puhemies hallitus on antanut eduskunnalle esityksen ulosottokaaren muuttamisesta esityksessä pyritään siihen että ulosottomenettely yksinkertaistuu nopeutuu ja joustavoituu tavalla joka ei vaaranna asianosaisten oikeusturvaa menettelysäännöksiä ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan nykyaikaisen sähköisen asioinnin vaatimuksia asiakirjojen toimittaminen vastaanottajalle mahdollistettaisiin postiosoitteen sijasta kansalaisen tai yrityksen ja viranomaisen väliseen yhteydenpitoon tarkoitettuun valtakunnalliseen sähköiseen asiointijärjestelmään eli niin sanotulle sähköiselle asiointitilille ehdotus liittyy julkisten palvelujen digitalisointiin joka on hallituksen kärkihankkeita ulosottomyyntiä koskevia säännöksiä muutettaisiin siten että laissa otetaan huomioon sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset julkiset huutokaupat ovat enenevässä määrin siirtyneet internetiin edellytyksiä joilla ulosottomies voi toimittaa sähköisen huutokaupan tai muun vapaan myynnin ehdotetaan lievennettäväksi ulosottomies voisi kahden myyntiyrityksen sijasta järjestää kolme myyntiä lisäksi kirjallista valvontamenettelyä nopeutettaisiin esitykseen sisältyy myös ehdotus velan vanhentumisesta annetun lain yhdennentoista pykälän muuttamisesta sen tarkoituksena on selkeyttää sitä milloin oikeudellinen katkaisutoimi ei johda velan vanhentumisen katkeamiseen esityksellä on tarkoitus vastata ulosottolaitoksen kiristyvään määrärahatilanteeseen ulosottolaitoksen taloudellinen tilanne tiukkenee vuoteen yhdeksässätoista mennessä kahdeksalla miljoonalla eurolla vuoteen neljänätoista verrattuna johtuen jo tehdyistä säästöpäätöksistä tällä esityksellä ei budjettivaikutuksia vaan kysymys on säästöistä jotka ovat välttämättömiä toiminnan mukauttamiseksi kehyksen tiukkenevaan määrärahatasoon sähköiseen asiointiin siirtymisellä arvioidaan saavutettavan säästöä postitukseen liittyvissä kuluissa vähitellen vuositasolla yhdeksänsataatuhatta euroa vuodesta yhdeksäntoista loput suuremmat säästöt on tarkoitus toteuttaa valmisteilla olevan ulosottolaitoksen rakenneuudistuksen yhteydessä

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat ja ministerit vuoden kaksituhattaneljätoista aikana ulosottovelallisia oli neljäsataakahdeksankymmentätuhatta henkilöä tämä on lähes yhdeksän prosenttia suomen kansalaisista velallisista vain vajaa kuusikymmentä prosenttia selviytyy veloistaan nyt käsittelyssä olevassa lakiesityksessä ei keskitytä ulosottovelallisten ihmisten elämäntilanteen parantamiseen vaan keskitytään ulosottomenettelyyn ja hallinnon kustannussäästöihin arvoisa puhemies hyvin usein käy niin että ulosotossa olevan henkilön ei kannata mennä töihin koska ulosotto korkoineen vie niin suuren osan palkasta että palkan osuus jää pienemmäksi kuin toimeentulotuki

kymmenesosa voimassa olevan yleissitovan työehtosopimuksen mukaisesta tulosta olisi ulosoton alaista tällä toimenpiteellä viestitettäisiin pienituloisille ulosottovelallisille että heidän elämässään on toivoa ja tehtyjen virheiden vuoksi ei tarvitse kärsiä koko loppuelämäänsä ratkaisu hyödyttäisi sekä velallista että velkojaa velkansa hoitamatta jättäneiden ryhtyessä maksamaan heidän tuloihinsa nähden järjellisempiä osuuksia asian korjaamisella olisi myönteinen vaikutus kuntien ja valtion verotuloihin sekä toimeentulotukimenot pienenisivät nyt kun ministeri on paikalla niin kysyn mitä aiotte tehdä näiden pienituloisten ulosottovelallisten tilanteen parantamiseksi ja miksi annoitte suojaosuuksien heikentyä tämän vuoden alusta olisitte voineet halutessanne parantaa näiden ihmisten elämää sillä valta antaa mahdollisuuden toimia

puhemies edustaja taavitsainen kiinnitti ihan oikeaan asiaan huomiota kyllä näitä ulosotossa olevien henkilöitten suojaosuuksia heidän tuloistaan täytyy säännöllisesti seurata ja katsoa että ne ovat inhimillisiä ja kannustavia sitä kannustavuuttahan hallitus ennen kaikkea ajaa haluaisin ehkä itsekin kysyä oikeusministeriltä miten on mietitty voisiko ulosottovelkojen vanhentumista nykyistä enemmän harkita nythän meillä onneksi on tullut se tilanne että että velatkin jossain kohtaa vanhentuvat ja pääsee synneistään tässäkin mielessä eroon ja oikeastaan myös sellaisen haluaisin kysyä oikeusministeriltä mikä liittyy tähän kokonaisuuteen että mitenkä voi se positiivinen luottorekisteri eli se että meillä olisi kansallinen rekisteri mistä näkyvät jokaisen henkilön velat onko se edennyt mitenkään kyllä meidän pitäisi tehdä myös semmoista valistustyötä ja kasvatustyötä että ihmiset eivät hillittömästi velkaantuisi velat kuitenkin pitää maksaa se on markkinatalouden pohja

taavitsainen ja kurvinen kiinnittävät aivan oikeaan asiaan huomiota yksityisen velallisen kannalta katsottaessa molemmat ovat tärkeitä asioita minun tekee mieleni vähän kerrata mitä tässä ulosottolain kehityksessä on tapahtunut

laman jälkeen suomessa kasvoi valtavalla vauhdilla ulosottoon joutuneiden ihmisten määrä ja silloin havaittiin että meidän ulosottolaki silloinen nyttemmin se sitten muutettiin ruotsin båge mallin mukaan ulosottokaareksi oli niin vanha ja kankea että useammassa vaiheessa tultiin tähän päivään tämä taitaa olla jo neljäs vaihe pari kolme vaihetta on joustavuutta oikeusvarmuutta vahvistettu nimenomaan vanhentumista korjattu ja niin edelleen

minusta tämä ministeri lindströmin nyt antama

sopii vallan mainiosti tähän tilanteeseen koska meillä tosiaan on niin paljon velallisia henkilöitä kuin edustaja taavitsainen sanoi tämän lain esitöistä ilmenee että niitä on kaikkiaan

yhteisöjä on noin viisikymmentäviisituhatta ja ulosottomittauksia noin tämä on valtava

on monta hyvää asiaa koska silloin aikaisemmin oli ainoastaan huutokauppa se menettely jolla toteutettiin ulosoton realisointia ja tässä edelleen muun muassa digihommien kautta sähköisen menettelyn kautta nopeutetaan eri vaihtoehtoja ja kannustetaan tällaista vapaata kaupankäyntiä muun muassa internetin kautta se on tällä hetkellä vallitseva käytäntö ja sitä edelleen

sähköiseen suuntaan tämä on erittäin hyvä keino ja siinä myös ulosottomiehen käytännön mahdollisuudet toimia olennaisesti paranevat tästä on siis tullut pääasiallinen menettely ja nytkin tässä uudessa pitää erityisesti ottaa saatavissa oleva hinta kustannukset ja ja ulosottomenettelyn aika huomioon jotta lopulta huutokauppaan johtavaa menettelyä jossa kärsivät nimenomaan molemmat osapuolet tässä on tällä velan vanhentumisella siinä lainsäädännön sisältö ja oikeuskäytäntö ovat jollakin tavalla kulkeneet eri teitä siten että korkeimman oikeuden ratkaisujen perusteella osin myös äänestettäessä on tullut ratkaisuja joissa velan vanhentumisen peruste poikkeaa siitä mitä

vanhentumisella ja tämä ei ei tarkoita yksinomaan etua sille sille velalliselle eikä tarkoita velkojalle mutta ehkä hivenen enemmän velkojan etua sikäli että saadaan täsmällisyyttä siihen milloin velkasaatava on vanhentunut nimittäin kymmeniätuhansia ihmisiä keinotekoisesti pakenee niin että tuota tiedoksiantoa ei voida heille toimittaa ja yrittää erilaisin toimenpitein keksiä miten ulosottomies ei tiedoksiantoa voi saada tässä täsmennetään se menettely sikäli että tätä tiedoksiantomenettelyä helpotetaan noudattamalla tarkoin lainsäädännön muotoja tiedoksianto on perille tullut tämä kieltämättä oikeuttaa entistä paremmin velkojan oikeusturvaa mutta samalla myös heijastuu velallisen oikeusturvaan sikäli että hän ei yritä venkoilla ja pakoilla valtavan pitkään vuosia vuosia niin että sitten vihdoin viime hetkellä saakin sen tiedon ja tuo pakoilu on epäonnistunut ja tuhonnut ihmisen mahdollisuuksia alkaa uudelleen järkevällä tavalla tehdä töitä mielelläni kannatan tätä ja on järkevä ajattelutapa tämä ulosottokaaren tämän vaiheen uudistaminen

arvoisa puhemies täällä on käytetty todella hyviä puheenvuoroja esimerkiksi edellinen edustaja juhantalon erittäin analyyttinen puheenvuoro voisinko todeta että meitä täällä eduskunnassa istuvia joskus arvostellaan siitä että emme käy vakavasti asioita läpi ja pohdi näitä lakiesityksiä minusta ainakin tämä keskustelu mitä täällä on käyty tämän ulosottokaaren muuttamisen ja vanhentumislain muuttamisen osalta on on ollut kaikkea muuta pidän erittäin positiivisena sitä että digitalisaatio huomioidaan kaikki sähköiset mahdollisuudet huomioidaan nyt laajasti tässä ulosoton käytännön toteuttamisessa se palvelee varmasti valtion viranomaisten etua se palvelee velkojien etua se palvelee ulosottovelallisten

etätodistelut ja muut muut hoitamaan ja säästämään siten vaivaa ja kustannuksia arvoisa puhemies kaikki suomalaiset eivät pärjää siinä luottotaloudessa missä tällä hetkellä eletään varsinkin nuorilla ja iäkkäillä ihmisillä ja muuten haavoittuvassa asemassa on vaikeuksia pitää itsekuri ja hallita ehkä sitä omaa velkaantumistaan toisaalta kuitenkin kaikessa maksukyvyttömyyslainsäädännössä pitää ylläpitää maksumoraalia ja kevytmielistä velkaantumista ei pidä tukea toivoisinkin että kaikilla kouluasteilla niin peruskoulussa kuin sitten toisen asteen oppilaitoksissa oikeus ja taloustietoa tulisi enemmän mukaan jaan kyllä niin edustaja juhantalon kuin edustaja taavitsaisenkin huolen siitä että meidän pitää varoa etteivät ulosoton korot maksut ja liian pienet suojaosuudet johda siihen että velkaantunut ihminen lopettaa elämänsä ja lopettaa olemasta tuottava yhteiskunnan jäsen siihen ei saa tämä tilanne johtaa vaikka meidän pitää pitää huolta siitä että velat pitää maksaa vaikka täällä taisi vasemmalta puolelta salia joku sitäkin jo tuolla yksityisessä keskustelussa epäillä

arvoisa puhemies tosiaan erittäin hyviä puheenvuoroja siinä täytyy kompata edellistä puhujaa oikeastaan tuossa innostuin innostuin miettimään sellaista asiaa kun kävin eräänä päivänä keskustelua siitä kuinka vaikeaa nykyisin on saada pankeista lainaa pankit ovat tiukentaneet sitä varmasti ihan järkevistäkin syistä no nyt on ollut sitten semmoisiakin tilanteita että jos hyvinkin toimeentulevilla ihmisillä ei ole säästöjä he eivät saa asuntolainaa ilman omia säästöjä kovilla vuokrilla sitä ei saa aikaiseksi se on toinen keskustelu mutta siinäkin on miettimistä että nykyisin ihmiset eivät saa lainaa no sitten jos ei saa pankista lainaa turvaudutaan helposti näihin pikavippeihin

minusta on hyvä aina että näitä menettelyjä sujuvoitetaan se ei ole minusta vastoin velallisen oikeusturvaa eikä se ole huono asia että sujuvoitetaan ja ja järkevöitetään prosesseja niin että siinä mielessä en ymmärtänyt sitä kytköstä kun sanottiin että miksi järkevöitetään menettelyjä kun ei puututa siihen sisältöön siihen sisältöönkin pitää puuttua mutta eihän se saa olla esteenä sille että sitä prosessia järkevöitetään

tässä ulosottomenettelyssä on olemassa sellainen tilanne esimerkiksi että jos henkilö on toimeentulotuella hänen ei koskaan kannata työllistyäkään koska jos hänellä on paljon velkoja hän odottaa että ne vanhenevat koska siitä ei mitään mene olen kerran kuullut semmoisenkin idean eräältä kelan virkailijalta että pitäisiköhän siitä vaikka kymmenen euroa mennä niin se olisi semmoinen kun me puhumme aina niistä kannustinloukuista niin tämä siis ihan niin kuin ideointina ei ei sekään ole meille kansantaloudellisesti järkevää että sitten joku henkilö katsoo että hänen kannattaa olla menemättä töihin tai elää tietyillä tuilla ei tarvitse mitään lyhentää mutta toki meidän pitää myös muistaa ovat velkakierteessä että he joskus pääsisivät siitä eroon yksi on tietysti just näiden korkojen kanssa se velka korkoineen saattaa olla niin valtava ettei tämä ihminen ikinä selviä siitä tässä on ministerille isoa tonttia ja

puhemies täällä on ollut tosi hyviä puheenvuoroja aiheesta ulosottohäiriöisiä on tänä päivänä todella paljon ja lisää tulee koko ajan muistamme laman jälkeen ihmiset jotka joutuivat silloin ulosottoon tapahtui suuria tragedioita itsemurhia jopa on paljon niitä henkilöitä jotka tänä päivänä ovat vielä ulosotossa näitten vuosien jälkeen ja ihmisen pitäisi kuitenkin päästä jaloilleen ja ja jatkamaan elämäänsä jotain kohtuutta pitäisi löytyä myös yhteiskunnan taholta velka voidaan myös uusia aina vain uudestaan ja periaatteessa ihminen voi olla koko ikänsä tässä velkavankeudessa tietysti vastuullinen pitää olla kun velkaan on joutunut ja ja velkaa on tullut niin sitä pitää myös maksaa myös maksusuunnitelman teossa voisi olla vähän helpottavia asioita että ihminen pääsisi tähän suunnitelman piiriin on paljon ihmisiä jotka sanovat että se on hyvin hankalaa ja he ovat yrittäneet mutta ei onnistu tämän maksusuunnitelman piiriin pääseminen haluankin

oikeuslaitoksen on ihan turhaa näitä asioita käsitellä siihen pitäisi saada jotain joustavuutta myös pankkitunnusten puuttuminen aiheuttaa monelle maksuhäiriöiselle vaikeuksia saada tietoa ja ja maksaa laskujaan jopa siihen ilmeisesti on tulossa

kiitos arvoisa puhemies ihan nopeasti tämä oli tärkeä keskustelu kaikille kiitoksia siitä tämä esitys keskittyy siis nyt tähän tähän joustavoittamiseen ja tähän sanotaanko digitalisointiin mutta totta ihmeessä tuolla oikeusministeriön puolella me on käynyt moni delegaatio tuomassa viestiä näistä suojaosuuksista velallisen asemasta ulosottovelkojen vanhentumisesta on keskusteltu positiivisesta luottorekisteristä mutta ne ovat enemmän keskusteluja edustaja kurvinen nosti esille tämän maksumoraalin eli meillä on tavallaan tämä suojaosuus ja toisaalta tämä maksumoraali ja näitten kahden asian kanssa tässä täytyy tasapainoilla niin että ne ovat suhteellisen oikealla tasolla minä ymmärrän sen että osa ihmisistä joutuu todella todella koville ja ja vanhentuminen on semmoinen asia mistä minulla on jo esityksiä valmiiksi mietittynä mutta ne ovat ehkä enemmän henkilökohtaisia kuin sinällään hallituksen ne täytyy tietysti sitten siunata hallituksen kautta menevätkö ne läpi mutta kyllä olen näitä miettinyt ja otan tämän asian todella vakavasti

arvoisa puhemies käsittääkseni tämän kyseessä olevan hallituksen esityksen käsittely on jo aloitettu valiokunnassa eli tyvissä ja oliko pevissä tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merimiesten vuosilomalakia ja sairausvakuutuslakia hallitusohjelman kirjausten mukaisesti vuosilomalain työssäolon veroista aikaa ja merimiesten vuosilomalain työssäolopäivien veroisia päiviä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten että äitiys isyys ja vanhempainvapaalta vuosilomaa kertyisi enintään kuuden kuukauden ajalta

omavastuupäiväsääntelystä huolimatta kuitenkin aina oikeus vähintään neljän viikon vuotuiseen vuosilomaan näitten lakien on tarkoitus tulla voimaan huhtikuuta kaksituhattakuusitoista

arvoisa puhemies

syntyi viimeksi tuhatkahdeksansataakuusikymmentä luvun nälkävuosina syyt syntyvyyden laskuun ovat varmaan moninaiset perhekoko on vuosien saatossa pienentynyt kaikki eivät halua hankkia lapsia ja monissa perheissä lasten hankkiminen lykätään työuran takia myöhäisempään vaiheeseen perheiden tilanteeseen heijastuvat kuitenkin myös heikot tulevaisuusnäkymät ja työelämän epävarmistuminen epävarmuus omasta toimeentulosta ja työllisyystilanteesta vaikuttaa monen ihmisen halukkuuteen perustaa perhe naisten työmarkkina aseman vahvistaminen työelämän tasa arvon parantaminen ja perhevapaajärjestelmän uudistaminen ovat siksi tärkeitä päämääriä niin sukupuolten välisen tasa arvon edistämiseksi kuin perhepolitiikan saralla tämä hallitus valitettavasti näyttäisi tekevän päinvastoin monet hallituksen työmarkkinapoliittisista esityksistä tulevat entuudestaan lisäämään naisten työmarkkina aseman epävarmuutta ja kasvattamaan sukupuolten välistä palkkakuilua mikäli pakkolait toteutuvat iskevät nämä erityisen kovaa julkisella sektorilla töissä oleviin naisiin naiset ovat miehiä useammin töissä määräaikaisissa työsuhteissa joten he kärsivät myös määräaikaisten työntekijöiden aseman heikentämisestä tämän lisäksi hallitus on nyt tämän lakiesityksen myötä lyhentämässä vuosilomien kertymistä äitiys isyys ja vanhempainvapailta koska naiset tällä hetkellä käyttävät yli yhdeksänkymmentä prosenttia vanhempainvapaista tulee tämä esitys leikkaamaan nimenomaan naisten ja äitien etuja tässä hallituksen esityksessä todetaan että tällä hetkellä voimassa oleva sääntely joka takaa vapaalla olevalle työntekijälle vuosiloman kertymisen ja toisaalta myös työnantajalle korvaukset tästä koituvista kustannuksista on toiminut tavoitteidensa mukaisesti tästä huolimatta hallitus on nyt esittämässä tämän järjestelmän muuttamista ainoana tavoitteenaan säästöjen aikaansaaminen jatkossa vuosilomaa kerryttävää aikaa äitiys isyys ja vanhempainvapaalta rajoitetaan kuuteen kuukauteen molempien vanhempien osalta tähän asti naisten äitiys ja vanhempainvapaan ajalta on keskimäärin kertynyt lomaa kymmeneltä kuukaudelta ehdotettu muutos perhevapaalta kertyviin työssäolopäiviin lyhentäisi keskimääräistä äitien perhevapaa ajalta karttuvan vuosiloman pituutta hieman vajaat neljäkymmentä prosenttia arvoisa puhemies tästä muutoksesta sitten seuraa siitä seuraa se että perhevapaalla olleiden naisten vuosiloma lyhenee ja että sukupuolten välinen palkkakuilu uhkaa kasvaa se tarkoittaa myös sitä että kuntatyönantajat asetetaan epäedullisempaan asemaan yksityisen sektorin työnantajiin nähden julkisella sektorilla vuosiloman kertymisestä on säädetty työ ja virkaehtosopimuksissa nämä eivät lain muutoksen myötä muutu mutta korvauksia työnantajalle maksetaan jatkossa vain lakisääteisen kuuden kuukauden maksimin mukaan tästä syystä on hyvin mahdollista että myös säästövaikutukset koko julkistaloudelle jäävät pieniksi kaikista oudointa on että hallituksen mukaan tällä lakimuutoksella edistettäisiin perhevapaiden tasaisempaa jakautumista ja miesten hoitovapaalle jäämistä tämän argumentin logiikka on ilmeisesti se että kun naisten vuosiloman kertymistä rajataan puoleen vuoteen kannustaisi miehiä käyttämään oman puolen vuoden osuutensa perhevapaista jotta perheen yhteenlaskettu vuosilomakertymä pysyisi mahdollisimman muuttumattomana tämä osoittaa hyvin vähäistä ymmärrystä suomen nykyisen perhevapaajärjestelmän ongelmista joista yksi on perhevapaiden kesto perhevapaiden keston pysyessä samana ei ole todennäköistä että isät yhtäkkiä jäisivät nykyistä useammin perhevapaille vain vuosiloman kartuttamisen takia pidentämällä isyysvapaata eli sitä aikaa jolloin isät voivat jäädä ansiosidonnaisen rahan turvin kotiin hoitamaan lasta parannettaisiin merkittävästi isien mahdollisuuksia jäädä kotiin hoitamaan lapsiaan vasemmistoliitto kannattaa siirtymistä malliin jossa molemmilla vanhemmilla olisi käytössä puolen vuoden jakso sekä perheellä yksi puolen vuoden jakso jonka käytöstä vapaasti päättää lopuksi arvoisa puhemies perhevapaiden tasaisempi käyttö on yksi tärkeimmistä keinoista edistää naisten työmarkkina asemaa ja sukupuolten tasa arvoa suomessa valitettavasti tämä hallitus vaikuttaa tasa arvopolitiikan saralla vain tyytyvän hallitusohjelman toteamukseen siitä että naiset ja miehet ovat tasa arvoisia

arvoisa puhemies hallituksen esitys vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi ei ole hyvä ja reilu vaikutus naisten ja miesten tasa arvoon on negatiivinen nykyään kaikki perhevapaat kerryttävät vuosilomaa nyt lakia muutetaan siten että äitiys isyys ja vanhempainvapaalta vuosilomaa kertyisi enintään kuuden kuukauden ajalta pienten lasten vanhemmilta lomien leikkaaminen neljälläkymmenellä prosentilla on aivan kohtuutonta lapsiperheiden tiedetään olevan jo ennestään kovilla esitys perhevapaalla kertyvien lomapäivien rajoittamisesta toteutettaisiin naisten etuja heikentämällä minkä lisäksi palkkaeriarvoisuus lisääntyisi sukupuolten välillä palkkaeriarvoisuuden kasvattaminen on perustuslain tasa arvopäämäärien vastaista myös euroopan sosiaalisen peruskirjan

artikla kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän esitys kohdistuisi eriarvoistavasti myös yksinhuoltajaperheisiin mielestäni suomea ei saada kuntoon heikentämällä lapsiperheiden voimavaroja lapsiperheitä on arvostettava ja tuettava vain sillä tavalla saamme suomessa syntyvyydenkin nousemaan

ihmettelen myös vasta vuonna kaksituhattakolmetoista voimaan tulleen lain muuttamista siitä että jos työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana on hänellä oikeus siirtää lomapäivät myöhemmäksi laista ei ole vielä ehditty tekemään edes vaikutusarviointia eikä ole olemassa näyttöä siitä että laki olisi aiheuttanut merkittävää ja olennaista rasitusta työnantajille ei ole myöskään näyttöä väärinkäytöksistä omavastuun muuttaminen kuuteen päivään lisää yrityksissä myös hallinnollisia kustannuksia ei pitäisi olla täällä nyt vaan työmarkkinajärjestöjen neuvottelupöydässä luottamuksen aikaansaamiseksi pitäisi kaikkien työelämään olla yhdessä korissa osapuolten neuvoteltavissa näin edistettäisiin sovun löytämistä

puhemies täällä vasemmisto oppositio käy aika voimakkaasti tämän esityksen kimppuun ja haluan nyt jonkun näkökohdan ottaa esille varmasti hallitus oppositio rajat ja eduskuntaryhmärajat ylittää tämä huoli lapsiperheitten köyhyydestä ja ongelmista ja myös huoli syntyvyyden tilanteesta kyllähän se on tietynlainen indikaattori siitä

mitä hallitus on tehnyt perheitten eteen ja tekee perheitten eteen viime vaalikaudella kun sekä sosialidemokraatit että vasemmistoliitto olivat hallitusvastuussa ei ryhdytty konkreettisiin toimiin lapsiperheitten ongelmien juurille siihen pahoinvointiin epävarmuuteen elämänhallintaan nyt hallituksen yksi kärkihankkeista on perheiden palvelut ja perheiden auttaminen ja se on selkeästi vastuutettu valtioneuvostossa tietylle ministerille

ensimmäisen kerran työnantaja jolla on nainen perhevapailla saa siitä korvauksen

edustaja kurvinen puhui pahoinvoivista perheistä ja on erittäin hyvä että hallitus on tarttumassa toimiin näiden perheiden aseman parantamiseksi mutta on kuitenkin syytä pitää mielessä kun arvioidaan hallituksen perhepolitiikkaa kokonaisuudessaan että tässä ollaan tekemässä erittäin paljon heikennyksiä jotka kohdistuvat kaikkiin suomalaisiin lapsiperheisiin tämä esitetty muutos mitä tulee vuosiloman karttumiseen on yksi päivähoitomaksujen nostaminen on toinen päivähoidon laadun heikentäminen on kolmas iltapäivä ja ja aamupäivätoiminnan maksujen korottaminen on neljäs lapsilisien indeksisidonnaisuuden poistaminen on viides ja näiden lisäksi vielä tulevat nämä työmarkkinaratkaisut kyllä minun mielestäni hallituksella on aika paljon näytettävää vielä jos aidosti ollaan sitoutuneita siihen että halutaan kaikkien suomalaisten lapsiperheiden asemaa parantaa
viimeinen vastauspuheenvuoro edustaja taavitsainen
arvoisa puhemies toivoisin että edustaja kurvinen voisitte konkretisoida sen mikä on se tämän hallituksen hyvä lapsiperhepolitiikka sillä olette tainnut unohtaa myös sen että se oli edellinen hallitus joka lisäsi tätä lapsiperheiden kotipalvelua joka nyt sitten tämän hallituskauden aikana toteutuu elikkä sekin hyvä päätös oli edellisen hallituksen aikaansaama

puhemies korjatkaa ministeri lindström jos olen ymmärtänyt väärin täällä on puhuttu nyt pakkolaeista ja kun minä katson tätä lakiehdotuksen kolmattakymmenettä pykälää niin näistähän saa sopia työehtosopimuksilla toisin ja parantavilla tavoilla ainoa asia mistä ei saa sopia toisin on itse asiassa työnantajalle huono elikkä tässähän työnantaja ei tule saamaan kuin kuuden kuukauden ajalta sen korvauksen sen haluan nyt tarkistuttaa tässä koska minä olen ymmärtänyt että tämä ei ole pakkolaki täällä ovat nyt voimassa tesit ja vesit joita noudatetaan vaikka tämä laki tulisi voimaan ettei anneta väärää kuvaa itse olen kyllä sitä mieltä että kun tämähän on henkilökohtainen tämä kuusi ja kuusi kuukautta niin hyvinkin voi olla mahdollista että se kannustaa kannustaa vanhempia vanhempia jakamaan sitä minä en löydä tästä syrjivää elementtiä totta kai sen voi joku löytää jos näin haluaa mutta minä en löydä mutta nyt minä haluan tähän keskusteluun sanoa että unohdetaan tästä sana pakkolaki koska tämä ei ole pakkolaki

kuinka tarkkaan edustaja meri kuunteli esimerkiksi minun käyttämääni puheenvuoroa mutta viittasin pakkolakeihin siinä yhteydessä kun puhutaan siitä miten hallituksen työmarkkinapolitiikka kokonaisuudessaan vaikuttaa naisten asemaan ja minä näen että tämä esitys on yksi osa sitä tämä ei suoranaisesti siihen kokonaisuuteen liity sitten mitä edustaja meri sanoi näistä teseistä niin niin kuin minä itsekin totesin esimerkiksi julkisella puolella tästä on tällä hetkellä säädetty teseissä mutta ongelma on se että näitä korvauksia työnantajille ei enää tulla maksamaan kuin tämän lakisääteisen maksimin mukaan

ministeri lindström paikalta yksi minuutti

vaikuttaako tämä esitys työehtosopimusten sisältöön ei vaikuta millään lailla ylipäätään sitten kun sanoin tämä on hallitusohjelmaan kirjattu niitten säästöjen suuruus riippuu täysin siitä miten ne ne menevät näihin alakohtaisiin työehtosopimuksiin tämä isompi säästötavoite eli sataviisikymmentä

arvoisa puhemies kiitos haluan vielä vastata edustaja kurviselle kun hän tässä suoraan minun suuntaani oman puheenvuoronsa suuntasi kyllähän oppositio on koko ajan halunnut olla mukana edistämässä nimenomaan yhteiskuntasopimuksen syntyä koska me näemme sen huomattavan paljon parempana vaihtoehtona kuin mitä hallitus on ajanut mitä me olemme tehneet mitä me olemme hallituksenkin suuntaan yrittäneet viestiä on se että kannattaisi nimenomaan jäädyttää se valmistelu niiden pakkolakien osalta tai vetää se kokonaisuus kokonaan takaisin jolloin se myöskin antaa työmarkkinaosapuolille signaalin siitä että hallitus on tosissaan ja hallituskin haluaa tosissaan edistää yhteiskuntasopimuksen syntyä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa herra puhemies tällä esityksellä ehdotetaan korotettavaksi päivä rike ja yhteisösakkoa ehdotuksen mukaan päiväsakkojen rahamäärät korotettaisiin noin kaksinkertaisiksi pienin rahamäärä eli minimipäiväsakko kuitenkin puolitoistakertaiseksi rikesakon rahamääriä on tarkoitus korottaa noin kaksikymmentäviisi prosenttia minkä vuoksi rikesakon lakisääteinen suurin rahamäärä korotettaisiin kahdestasadasta eurosta neljäänsataan euroon tarkoituksena on että suurin rikesakko olisi jatkossa kaksisataakahdeksankymmentäviisi euroa yhteisösakon asteikko korotettaisiin noin kolminkertaiseksi pienin rahamäärä kahteentuhanteenviiteensataan euroon ja enimmäismäärä yhteisösakkoja määrätään lähinnä työturvallisuus ja ympäristörikoksista rikesakkoa koskevien muutosten vuoksi muutettaisiin myös lakia pysäköinninvalvonnasta lisäksi ulkomailla verotettavien tulojen kohtelua päiväsakkojen laskennassa selvennettäisiin korotukset koskevat niin tuomioistuimissa kuin tuomioistuinten ulkopuolellakin määrättäviä sakkoja ne koskevat yhtä lailla liikennerikoksia omaisuusrikoksia myymälävarkauksia muitakin rikoksia joista määrätään sakkorangaistuksia korotukset koskevat myös vankeuden ohella määrättäviä sakkoja joten ne ankaroittavat merkittävästi esimerkiksi rattijuopumusrikoksista tuomittavia rangaistuksia esitys merkitsee siten huomattavaa ankaroitumista rangaistuskäytäntöön sakkojen osuus kaikista rikosten seuraamuksista on yli yhdeksänkymmentä prosenttia esitysluonnos oli laajalla lausuntokierroksella sanon tämän ihan suoraan suurin osa lausunnonantajista suhtautui esitykseen kielteisesti sakkojen korottaminen on kuitenkin välttämätön osa julkisen talouden sopeutustoimia hallituksen strategisen ohjelman mukaan julkista taloutta vahvistetaan neljän miljardin euron sopeutusohjelmalla jos korotukset eivät merkittävästi muuta ihmisten käyttäytymistä on ehdotettujen korotusten osuus tästä arviolta viisikymmentäkolme miljoonaa euroa vuodessa erityisesti on arvosteltu esityksen tavoitetta lisätulojen keräämistä valtiolle lähtökohta on kuitenkin edelleen selvä sakkojärjestelmällä pyritään rikollisuuden ennaltaehkäisyyn fiskaaliset seikat eivät ole järjestelmän olemassaolon tarkoitus kriminaalipolitiikan vakiintuneena tavoitteena on kuitenkin myös rikollisuudesta ja sen kontrollista johtuvien haittojen ja kustannusten oikeudenmukainen jakaminen yhteiskunnan rikoksen uhrien ja rikoksen tekijöiden kesken tässä taloudellisessa tilanteessa on välttämätöntä ja oikeudenmukaista että aikaisempaa suurempi osa rikollisuuden kustannuksista siirtyy rikoksista tuomittujen maksettavaksi sakkojen korottaminen ei myöskään ole ole ainoa väline hallituksen työkalupakissa osa tuloja koskevasta tavoitteesta on tarkoitus saavuttaa lisäämällä automaattista liikennevalvontaa tätä asiaa valmistellaan parhaillaan sisäministeriössä lausuntojen johdosta olemme lisänneet lisänneet valvonnan osuutta entisestään rikesakon korotusta on lievennetty siitä mitä lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa ehdotettiin ja liikennevalvonnan osuutta vastaavasti nostettu valvonnan parantaminen vaikuttaa rikollisuuteen yleensä rangaistuksen kiristämistä tehokkaammin joten kokonaisuudella voidaan vaikuttaa myös liikenneturvallisuuteen minimipäiväsakon ja yhteisösakon korottamiselle on osin myös rahan arvoon liittyvät perusteet minimipäiväsakkoa on viimeksi korotettu vuonna yhteisösakon asteikko on on ollut lähestulkoon sama vuodesta yhdeksänkymmentäviisi asti rahan arvo on on alentunut elinkustannukset ja ansiotaso ovat nousseet siltä osin kuin seuraamukset ovat kiinteämääräisiä on perusteltua korottaa niitä ajoittain rahan arvoa ja ansiokehitystä vastaavasti korotustarve olisi ollut edessä joka tapauksessa vain korotusten suuruus on nyt seurausta taloudellisesta tilanteesta lopuksi korotuksia on arvosteltu siitä että ne kohdistuvat erityisesti köyhiin ja syrjäytyneisiin toisaalta sen vuoksi että ne koskevat kaikista suurituloisimpia silloin kun arvostelua sataa joka laidalta voidaan arvioida että esitys todennäköisesti voi olla tasapainossa päiväsakkojärjestelmän tarkoituksena on että sakko mitataan sakotettavan maksukyvyn mukaan tämä merkitsee että maksukykyisen henkilön sakko voi olla suurikin toisaalta kaikista pienituloisimpien sakkoja ei koroteta suhteellisesti yhtä paljon

arvoisa puhemies kuten äsken totesimme esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa rikoslakia päiväsakkojen rahamäärät korotettaisiin noin kaksinkertaisiksi pienin rahamäärä kuitenkin puolitoistakertaiseksi rikesakkoja korotettiin ensimmäinen syyskuuta kaksituhattaviisitoista alkaen rikesakon rahamäärät nousivat kaksinkertaisiksi lukuun ottamatta korkeinta sadanviidentoista euron rikesakkoa joka korotettiin kahteensataan kahteensataan euroon rikesakkoja korottamalla pyritään hankkimaan hallitusohjelman mukaisesti kaksikymmentä miljoonaa euroa lisää tuloja se on mahdollista mikäli automaattisessa liikennevalvonnassa puuttumiskynnystä alennetaan poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti ja automaattista liikennevalvontaa lisätään kuten esimerkiksi kehä ykkösellä on tehty on juuri asennettu kolmekymmentäviisi uutta pyydystä tien päällä liikennettä valvova poliisi ei välttämättä noudata poliisihallituksen antamaa ohjetta vaan hän antaa rangaistuksen olosuhteiden ja maalaisjärjen käytön mukaan samalla kun hän antaa rangaistuksen hän katsoo vastapuolta silmiin ja tarvittaessa perustelee antamansa rangaistuksen samalla hän joutuu perustelemaan rangaistuksen myös itselleen ammattitaitoinen liikenteenvalvoja antaa rangaistuksen tahallisesta teosta jo poliisilaissakin kerrotaan että poliisin tulee ensisijaisesti neuvoin kehotuksin ja käskyin pyrkiä ylläpitämään yleistä järjestystä ja turvallisuutta ei siis kirjoittamalla mahdollisimman paljon sakkoja poliisin

antamat rangaistusvaatimukset ja rikesakot vähenivät syyskuusta vuoden loppuun saakka tämä voi johtua myös turvapaikkatutkinnan lisääntymisestä ja liikennevalvonnan vähentymisestä tämä voi johtua myös siitä että liikenteen ammattitaitoinen valvoja antoi rikkomuksista enemmän suullisia tai kirjallisia huomautuksia tämän esityksen tavoitteena on korottaa päiväsakkoja siten että tälle vuodelle asetetusta neljänkymmenenkahdeksan miljoonan euron lisätulotavoitteesta arvioidaan saavutettavan kolmekymmentäkolme miljoonaa euroa ja seuraavien vuosien kuusikymmentäkolme miljoonan euron lisätulotavoitteesta neljäkymmentäneljä miljoonaa euroa esityksen tarkoituksena on että erotus katetaan lisäämällä hallitusohjelman mukaisesti kustannustehokasta automaattista liikenteen kameravalvontaa ja tehostamalla liikenteen nopeusvalvontaa osasta tämän esityksen tavoitteista voi sanoa että ainahan voi toivoa mikään ei kuitenkaan osoita että liikennevalvontaan olisi tulossa resursseja lisää ellei ole valvojia ei todeta rikkeitä tämän vuoksi tule rahaa valtion pohjattomaan kirstuun tänä vuonna valmistuvat kuusikymmentäseitsemän uutta poliisimiestäkin laitetaan todennäköisesti turvapaikkatutkintaan uskon että keväällä siirtyy poliiseja tulli ja rajamiehiä myös muista tehtävistä lisää turvapaikkatutkintaan kuten tapahtui jo viime syksynä nämäkin ovat pois liikennevalvonnasta puhun tässä nyt tarkoituksella vain liikennerikoksista koska yli kaksi kolmasosaa varsinaisista sakkorangaistuksista määrätään liikennerikoksista kuten esityksessäkin mainitaan rikollisuustilanteen kehitys ei viittaa tarpeeseen korottaa päiväsakkojen rahamäärää myös tutkimukset osoittavat sen että mahdollisuudet vaikuttaa rikollisuuden määrään rangaistuksia koventamalla ovat hyvin rajalliset huomattavasti enemmän vaikuttaa kiinnijoutumisriski arvoisa puhemies aikaisemmin liikkuvan poliisin päätehtävä oli huolehtia pääteiden liikennevalvonnasta nyt tätä valvontaa näillä teillä ei ole kuin nimeksi päävastuu maanteiden liikennevalvonnasta on automaattisella liikennevalvonnalla suomessa käytössä oleva pistekohtainen nopeusvalvonta ei ole kovin tehokasta vaikka se paljon paperitöitä liikenteenvalvojalle tuottaakin viime vuonna automaattisen liikennevalvonnan kamera välähti yli kuusisataaviisikymmentätuhatta kertaa tämä johtuu osaltaan siitä että automaattivalvontaa on lisätty puuttumiskynnystä madallettu poliisin uusien ohjeiden mukaisesti jokainen vähintään yli kolmen kilometrin ylinopeudella kulkeva ajoneuvo taltioidaan tälle puuttumisrajalle löytyy varmasti puolustajia mutta liikenneturvallisuuden parantaminen on paljon muutakin kuin pieniin ylinopeuksiin puuttumista mielestäni selvästi parempi tapa nopeusvalvonnassa olisi automaattinen keskinopeusmittaus se on ystävällisempi autoilijan kannalta ja jopa halvempi kuin pistekohtainen nopeuden mittaus kun automaattista kameravalvontaa lisätään tulevaisuudessa niin toivottavasti silloin pystytään valvomaan muutakin kuin ajonopeuksia tämä on osattu jo vuosia muualla mutta ei suomessa vaikka olemme teknologiassa maailman huippumaa rangaistuksia ollaan korottamassa vaikka edelleen korotuksien vaikuttavuusarvio on on vielä tekemättä korotuksen taustalla on tarve paikata valtiontalouden vajetta joten toimella on vain vähän tekemistä liikenneturvallisuuden parantumisen parasta liikenneturvallisuuden parantamiseksi on kiinnijoutumisriskin kasvattaminen mielestäni ylinopeustapauksien sakotusta tulisi suhteuttaa nykyistä oikeudenmukaisemmin teon vaarallisuuteen todettuun tarkoitukseen sekä yleiseen vahingollisuuteen sen myös poliisi rangaistuksen antajana ja kansalaiset hyväksyisivät paljon paremmin

puhemies päiväsakkojen osalta katson että tämä korotus on ihan tarpeellinen tätä

viime kerran korotettu todellisuudessa vuonna yhdeksänkymmentäyhdeksän koska tosiaan vain se että markat muunnettiin euroiksi ja silloinkin pyöristettiin alaspäin elikkä tuo tuo on minusta ihan tarpeellinen tänä päivänä tietysti tuo että rangaistuksen tulee olla suhteessa teon moitittavuuteen ja muutenkin suhteellisuusperiaatteen mukainen on erityisesti näissä nopeusrajoitusten rikkomisissa semmoinen mietittävä asia olen iloinen että se tulee perustuslakivaliokuntaan hieman pohdittavaksi siitä jää juuri tämä inhimillisyysnäkökohta mistä minun mielestäni edustaja kulmalakin äsken puhui jos tosiaan ajan satasen alueella sataakahtakymppiä niin pääsen vielä rikesakoilla kaksisataaviisikymmentä euroa mutta kun ajan sitten kilometrin yli vaikka ihan

euron tuloilla

kolmestasadastaseitsemästäkymmenestä eurosta seitsemäänsataan euroon ja jos nyt on tällaiset kansanedustajan tulot kuusituhatta niin se on tuhatkahdeksansataaseitsemänkymmentä no en itsestäni ole niinkään huolissani mutta tuo kahdeksankymmentäyhdeksän prosenttia on aikamoinen korotus puolustukseksi täytyy sanoa se että kun ollaan jouduttu kaikkea leikkaamaan ja maksuja korottamaan niin tämä nyt ei ole mikään sellainen perusturvaan liittyvä asia sillä lailla että rikoksia täytyy saada tehdä mahdollisimman halvalla olipa tuossa joku ohjelmakin että niitä saisi ostaa könttäsummalla mutta ehkä se se ei ole nyt toivottavaa mutta joka tapauksessa on erittäin hyvä että tämä tulee pohdittavaksi koska tämä on kertakorvauksena tosi paljon ja kansalaiset ovat olleet minuunkin yhteydessä että

arvoisa puhemies kuten täällä viime kaudella jo juteltiin kyllä liikenteenvalvonnan pitää olla sillä tavalla sopusoinnussa että ne vastaavat tehtyä rikkomusta ja vaikka hallituksen esitys varmaan ihan kannatettava on niin kyllä täytyy todeta että se on hyvin herkkä asia kun liikennettä valvotaan ja jos se alkaa muistuttamaan jollakin tavalla rahan keräämistä niin se ei välttämättä kansalaisten keskuudessa herätä lain kunnioitusta eikä edistä sitä kyllähän tämä nyt meidän kansanedustajien on selvästi haittavaikutuksia nyt minä ajan aika paljon itse asiassa entisessä ammatissa ajoin puoliammatikseni autoa jo näkyy että ihmisillä on valtava tolppapelko nämä liikennepoliisit herättävät niin paljon pelkoa että jatkuvasti ihmiset jarruttavat todellisuudessa seitsemäänkymmeneen koska monen auton mittari valehtelee ylöspäin minä koen että tämä alkaa olla todella hankalaa niin että tämä on nyt vähän vääränlaista lainsäädäntöä siinä mielessä että me opetamme ihmiset ikään kuin pelkäämään jos on sula keli ja tiellä ei muutenkaan ole kovin vaarallista liikennettä niin ei tämä hirveästi edistä minun mielestäni hyvää ajokulttuuria

arvoisa puhemies tässä esillä olevassa hallituksen esityksessä on varmasti perusteensa mutta kai tämän otsikoksi voisi laittaa sakotuksella valtiontaloutta kuntoon no täytyy täytyy tietysti ymmärryksellä suhtautua siihen että että sieltäkin pitää yrittää valtion pohjattomaan kassaan löytää rahoja mutta ehkä tässä on tämmöinen periaatteellinen kysymys taustalla että että kuitenkin sakon ensisijainen tarkoitus varmasti on se lainkuuliaisuuden lisääminen ja ja toisaalta hyvään turvallisuuskäyttäytymiseen kannustaminen eikä suinkaan se että yritetään etsiä erilaisista erilaisista paikoista valtiontalouteen tilkkeitä siinä mielessä tässä oli hyviä esimerkkejä esimerkiksi edustaja meri toi esille että kuitenkin sakon tulisi tietenkin aina määräytyä teon ja laiminlyönnin vakavuuden pohjalta ja ja tuommoisia voisi sanoa kansalaisten oikeustajuun kohtuuttomalta tuntuvia tilanteita saattaa hyvin helposti tulla oikeastaan haluaisin kysyä kun ministeri on täällä paikalla sanoitteko tuossa esittelyssä mihin perustui tämä että joutokäyntirikkomuksesta

poistetaan joku enimmäismäärä mikä tämän ajatuksen taustalla sitten on miksi tähän on puututtu tässä esityksessä

arvoisa puhemies kerron vielä pari esimerkkiä liikenteestä vaikka edustaja meri jo tässä joitain toi esiin esimerkiksi päin punaisia ajamisesta määrätään normaalisti vähintään kahdeksan päiväsakkoa vielä nyt kahdeksan päiväsakkoa tarkoittaisi kuussa nettona ansaitsevalle lapsettomalle euroa keväällä summa olisi jo neljäsataakuusikymmentäviisi euroa luvussa on huomioitu kahdensadanviidenkymmenenviiden euron perustulovähennys nettotuloissa jos taas ajetaan kahdeksankymmentäyksi viiva kahdeksankymmentäkolme kilometriä tunnissa kuudenkymmenen alueella normaali päiväsakkomäärä tästä on poliisin ohjeessa kaksitoista se tarkoittaisi esimerkkitapauksessa nyt euroa ja keväällä seitsemääsataa euroa pidän sitä varsin kohtuuttomana tekoon nähden kahdeksankymmenen alueella nopeus satayksi viiva satakolme kilometriä tunnissa johtaa poliisin ohjeissa normaalisti noin kymmeneen päiväsakkoon arvoisa puhemies sanoisin että poliisille tulee kyllä aika suuri vastuu tuolla liikenteessä jos sitä ei vielä tähän mennessä ole ollut koska jos se poliisi ei sitä sakkoa siellä liikenteessä kirjoita niin ei sitä kyllä kukaan muukaan kirjoita ja jos poliisi ei asennoidu oikein tähän sakkojen korottamiseen niin en tiedä mistä sitä rahaa sitten

arvoisa puhemies minuakin huolettaa tässä esityksessä moni seikka niitä ministeri tuossa jo kuvasi niin että turhaa on enää kerrata mutta yksi asia ei ole vielä mielestäni tullut esille se kuinka tämä järjestelmä vaikuttaa tien päällä ammatikseen työtä tekeville ammattikuljettaja erityisesti raskaan ajoneuvon kuljettaja voi saada tien päällä sakon asiasta joka ei ole hänen vallassaan esimerkiksi tien päällä tulleista

tai jos ajoneuvo on vahingoittunut ja se sitten tulee tien päällä esille kun taas sitten näitä sakkoja kertyy niin hiljalleenhan sieltä menee sitten myöskin kuljettajalta ajo oikeus ja ja samalla kuljettajalta työ eli kuljetusalaa ajatellen työn houkuttelevuutta kyllä alkaa hiljalleen rasittamaan tämä tilanne että että se työn tekeminen saattaa tulla lompsan päälle ilman että siihen itse voi vaikuttaa

puhemies en ota näihin sakkojen korotuksiin sinällään kantaa mutta tähän samaan teemaan liittyy se että kohtuullisen helposti menee myös niin sanotusti kortti kuivumaan jos jos ajaa sellaisen ylinopeussakon jotka ovat vain niukasti menneet sakotuksen sakotuksen puolelle tässä on jo vuosia ollut ollut eduskunnan liikenne ja viestintävaliokunnan tavoitteena saada aikaan tämmöinen pisteytysjärjestelmä jossa nimenomaan arvioitaisiin näitten rikkeiden vakavuutta ja sillä perusteella sitten tulisi ratkaisu siitä korttinsa vai ei tämä kortin menettäminen ei nimittäin ole ihan pieni asia koska monella se saattaa vaikuttaa siihen miten pystyy työtehtäviä hoitamaan tai työmatkoilla työmatkoilla liikkumaan oikeastaan kysyisinkin kun tässä nyt ovat paikalla sekä oikeusministeri että että pisteytysjärjestelmä edelleen edelleen harkinnassa ja onko se mahdollisesti etenemässä ja voitaisiinko ajatella että tässä samassa yhteydessä kun näitä sakkoja nostetaan myöskin arvioitaisiin tätä puolta että me löytäisimme vähän järkevämmän vaihtoehdon nykytilanteessa siinä korttinsa menettää enkä missään nimessä tarkoita sitä jos ajaa hurjaa ylinopeutta siitä pitää kerrasta lähteä mutta nimenomaan näitten pienten yritysten osalta pidän tätä nykytilannetta hiukan ongelmallisena nimenomaan niitten osalta jotka ajavat paljon kilometrejä

arvoisa puhemies oma puheenvuoroni käsittelee sattumalta samaa asiaa kuin edustaja

kortti kuivumaan kolmesta pienestäkin rikkeestä niin siinä on semmoinen ongelma että jos se lähtee esimerkiksi helsinkiläiseltä kansanedustajalta niin se ei vaikuta kyseisen henkilön elämään millään tavalla mutta jos se lähtee ranualta sellaiselta henkilöltä joka välttämättä tarvitsee autoa joko työssä tai sitten muissa hommissa niin

varsinkin ammattiliikenteessä näitä tahattomia pieniä rikkeitä kuitenkin sattuu niin ei niin helposti menisi kortti siitä saattaa nimittäin olla todella isot taloudelliset seuraukset sitten haluaisin kysyä eräästä toisesta asiasta kun ulkomaalaiset ajavat täällä ylinopeutta josta määrätään päiväsakko niin miten me perimme näiltä ulkomaalaisilta tämän sakon koska suomessa on hieman erilainen järjestelmä kuin muualla maailmassa jossa yleensä katto asettuu muistaakseni ehkä neljääntuhanteen euroon tai sinne tämä on vähän tämmöinen yhdenvertaisuuskysymys kun tämä on samaa euroopan unionia niin millä tavalla me saamme tämän henkilön tiedot koska ulkomailla ihmisten tietoja ei niin vain levitellä julkisuuteen ihan jo senkin takia että he altistuvat sillä kiristykselle ja terrorismille tämä on myös turvallisuuskysymys ja ehkä tulevaisuudessa suomessakin pitää vähän miettiä kuinka avoimia me olemme jos kaikki tieto on kaikkien saatavilla niin se voi johtaa ikävään lopputulokseen

ylinopeutta kun ajaa niin sakkoja tulee ja ja se on tietysti oikein mutta jos ylinopeutta ajaa vähän ja me tiedämme nämä pömpelit vilahtaa niin kyllä se harmittaa jos se ylinopeus on hyvin vähäinen ja niitä sakkoja tulee vaikka parin vuoden sisällä kolmekin mikä helposti tulee ihmiselle joka ammatikseen ajaa niin kyllä se melko kohtuutonta on jos kortti menee kuivumaan koska siitä on elanto ja perheen tulot kiinni ja koska sillä ei välttämättä ole vaarannettu kenenkään henkeä sakot nousevat rikesakko nousee ja mielestäni se on hieman kohtuuton nousu koska sen teon ja sakon keskinäisen suhteen pitäisi olla oikea ja vähän ylimitoitetaan

arvoisa rouva puhemies täällä on ollut todella hyviä puheenvuoroja mutta kyllä tässä sakkorangaistuksien

ole mitään järkeä kyllä verottajalle kuuluu se mikä kuuluu verottajalle ja poliisille kuuluvat poliisin tehtävät eikä pidä tässä sekoittaa puuroja ja vellejä nämä kohtuuttomat rangaistukset kaveri

puuautokuski sai sakon ylikuormasta etuvaunussa oli kaksisataa kiloa vai mitähän siinä oli ylikuormaa tuli kolmas sakko ja kortti pois se on yksi tukki vahingossa sen voi laittaa sinne kuormaan oli kaksi kuukautta kortti pois ei minkäänlaista tuloa sinä aikana nyt kun tätä vielä korotetaan niin onkohan pikkusen mopo karannut käsistä jollakin

puhemies vielä haluaisin kysyä ministeri berneriltä jos ulkolainen rekkakuski ajaa ylinopeutta ja saa sakon niin peritäänkö se häneltä sieltä hänen lähtömaastaan vai saadaanko sitä sakkoa ikinä sakkoa ikinä perittyä tältä henkilöltä

arvoisa rouva puhemies jatkan vielä tästä miten poliisi käyttäytyy henkilökohtaisesti olen saanut kaksikin sakkoa ohituskaistalla kun tulee kevät viitasaarella on ohituskaistoja nelostiellä

tiet ovat sulaneet kesänopeusrajoitukset tulevat harakkapartiot kyllä tulevat rahaa keräämään näitten ohituskaistojen päähän siellä on kyllä jonossa porukkaa ja saadaan otettua kiinni ja tehtyä rikollisia nykyautoilla se kymmenen viiva viisitoista kilometriä on helppo ylittää

ylinopeutta minullakin on mersu kyllä sillä pääsee hyvin helposti sen ylittämään minusta tulee rikollinen saan kovemman rangaistuksen kuin joku partio tuolla joukkoraiskauksesta siitä saa ehdollisen se on tämmöinen lappu sillä ei ole mitään merkitystä käytännön elämässä sakon joutuu

arvoisa puheenjohtaja haluan nyt vähän selventää etteivät mene vellit sekaisin jos henkilö saa kolme rikesakkoa ylinopeudesta vuoden sisällä niin hän todennäköisesti saa varoituksen ei häneltä oteta edes korttia pois mutta jos niistä rangaistuksista yksi on rangaistusvaatimus ja kaksi rikesakkoa silloin todennäköisesti kortti lähtee ja se on pois vähintään kuukauden ja maksimissaan kuusi kuukautta sama tilanne on jos näitä rangaistuksia tulee neljä kahden vuoden aikana ihan sama käytäntö sitten näistä ohituskaistoista voin sanoa sen verran että kuolonkolareja sattuu niissä aika paljon siinä vaiheessa juuri kun on se ohituskaista loppumassa ja kaista päättyy sen takia niissä valvotaan aika paljon ja siellä on ylinopeuksia sanotaan satasen alueella semmoista sataaviittäkymppiä ajavat hyvinkin usein kun yrittävät päästä vielä siitä viimeisestä autosta ohi silloin kun se kolahtaa ja ja toinen tulee satasta vastaan niin aivan varmasti tulee vainajia esimerkiksi viime vuonna kuolonkolarit pohjois karjalassa tuplaantuivat osa niistä sattui ohituskolareissa

arvoisa rouva puhemies vaikka nyt ei sakoista ole kysymys niin liikenneturvallisuus minkä edustaja kulmala nosti esille on erittäin tärkeä asia kun ely keskukset ovat laskeneet että yksi kuolema maksaa yhteiskunnalle kaksi pilkku viisi miljoonaa euroa niin siitä kun ruvetaan laskemaan mitä nämä ovat maksaneet ja meillä on viisikymmentä luvulta lähtien tilastoja pidetty niin enemmän ihmisiä on kuollut liikenteessä kuin talvisodassa ruvetaan pääsemään liikenneturvallisuuskysymyksiin sen omana kantanani sanon kun puhutaan onko joku moottoritie kannattava vai ei että yleensä moottoritiellä ainakin henkilöautoilijoita kuolee joku viisi kuusi tai seitsemässä vuodessa eli se on kaikkein turvallisin kun ei ole vastaantulevaa liikennettä

arvoisa puhemies on ollut kiva seurata hallituspuolueiden kansanedustajien keskustelua tästä rikesakkojen korottamisesta kun sitä niin ankarasti vastustetaan hallituspuolueiden toimesta mutta kyllä minä yhdyn tässä edustaja hakkaraisen näkemykseen pitkäaikainen liikenne ja viestintävaliokunnan jäsen klaus bremer bremer kertoi silloin aikanaan liikenne ja viestintävaliokunnassa kuinka esimerkiksi ranskassa nopeusvalvonta suoritetaan mitä parempi keli sen vähemmän poliiseja liikenteessä mitä enemmän keli heikkenee niin sitä nopeammin tulee liikennevalvonta paikalle ja kun on pahin keli niin silloin ovat kaikki poliisit tien päällä mutta meillähän on justiin päinvastoin niin kuin edustaja hakkarainen kertoi kaunis auringonpaiste ennen pääsiäistä ja tiet ovat sulat ja kahdeksankymmenen nopeusrajoitus niin sinne sitten mennään kyttäämään ja saadaan se ihminen kiinni kyllä tietysti tämä hallituksen esitys on sikäli kummallinen että tällä niin kuin paikataan valtiontalouden alijäämää kun sillä pyrittäisiin enemmän vaikuttamaan tähän liikennekäyttäytymiseen ehdottaisinkin että oikeusministeri antaisi tällaisen ohjeen että silloin kun on huono keli valvotaan oikein tiukasti ja kun on hyvä keli niin silloin ihmiset voisivat ottaa

olen huhtikuun lopusta lähtien ajanut rääkkylästä helsingin lauttasaareen joka ikinen viikonloppu en ole kertaakaan nähnyt yhtäkään poliisiautoa voin väittää että tunnistan valoisaan aikaan jopa siviilipoliisiautot näistä nopeusrajoituksista voin sanoa sen verran että monet toivovat että nopeusrajoitukset muuttuisivat keliolosuhteiden mukaan niin minäkin toivoisin mutta viimeksi maanantaina kun ajoin lappeenrannan kautta helsinkiin lappeenrannassa oli viisi senttiä sohjoa tiellä ja satasen nopeusrajoitus ja siinä oli nimenomaan vaihtuva nopeusrajoitus se ei siis toimi siinä olisi pitänyt olla kahdeksankymmentä kilometriä tunnissa tulevaisuudessa toivottavasti kaikki nopeusrajoitusmerkinnät ovat kuitenkin keliolosuhteiden mukaan vaihtuvia mutta niitten pitää myös tällä hetkellä ne eivät toimi vaikka niitä muutama tuolla tien päällä onkin

rouva puhemies hyvää keskustelua ja onhan tässä rehellisyyden nimessä sanottava että tämä on yhtä mukavaa kuin olisi alushousut väärinpäin jalassa mutta näillä mennään muutama vastaus kysymyksiin edustaja satoselle näistä virhepistejärjestelmistä kysyitte yleensä ajo oikeutta koskeviin seuraamuksiin ja ja ajokiellon määrääminen toistuvista rikkomuksista on jo nykyisin porrastettu rikkomusten lukumäärän mukaan tämä sääntely kuuluu liikenne ja viestintäministeriön toimialaan mutta se ei tietenkään poista sitä että me käymme jatkuvasti keskustelua näistäkin asioista liikenneministerin kanssa sama oikeastaan koskee edustaja eestilän kysymystä hallinnollisesta maksusta tuossa kävin liikenne ja viestintäministeriltä varmistamassa että siellä on on käynnissä tieliikennelain kokonaisuudistus jossa tätä asiaa tarkastellaan liikennerikkomusten seuraamuksia siis ja om osallistuu tietenkin myös tähän työhön eräänä vaihtoehtona nykyisin käytettävälle rikesakolle on että siirryttäisiin tämmöiseen hallinnolliseen maksuun ei ole tehty linjauksia vielä punnitaan sitten työryhmissä eri vaihtoehtoja ja sen jälkeen tehdään johtopäätöksiä tähän liittyen edustaja essayah joutokäyntiasia tässä on kyse johdonmukaisuudesta eli joutokäyntiä koskevien säännösten rikkomisesta voidaan rikesakon asemasta määrätä enintään kolmenkymmenenviiden euron suuruinen pysäköintivirhemaksu enimmäissumma on on aikoinaan sidottu vastaavasta teosta määrättävään rikesakon määrään kuitenkin korotettu ja esityksen johdosta niitä korotettaisiin vielä lisää tämän vuoksi esitetään että joutokäyntirikkomuksesta määrättävä pysäköintivirhemaksu on jatkossa sama kuin vastaavalla alueella tehty pysäköintivirheestä määrättävä maksu eli kaupungista riippuen enintään kahdeksankymmentä euroa eli sille joutokäyntirikkomukselle ei siten ole ole enää erillistä enimmäistaksaa olikohan vielä joku muu kysymys johon jäi vastaamatta no ehkä ylipäätään tämä tämä mihinkä edustaja parviainen kiinnitti huomiota nämä ammattiautoilijat ja edustaja meri nosti tämän inhimillisen näkökulman tämä on tietenkin totta sen takia sanoin että on tämä vähän niin kuin olisi housut väärinpäin kun tässä mennään tämän taloudellisen tilanteen mukaan niin onhan tämä tunnustettava ja sen tunnustin tuossa puheenvuorossani että tähän täytyy kiinnittää vakavaa huomiota ettei tämä mene pelkästään rahastamiseksi vaikka valtiolla tiukkaa tekeekin kiitoksia keskustelusta
sitten ministeri bernerille myös kolme minuuttia

rouva puhemies oikeastaan ministeri lindström vastasi aika hyvin näihin kysymyksiin mutta voin vielä vastata kysymykseen siitä voidaanko ulkomaiselta rekalta saadut saada perittyä oikeastaan ainoastaan ylikuormauksesta voidaan pysäyttää auto tielle ja vaatia maksu saman tien kaikki muut menevät sitten jälkikäteen perittäväksi täytyy tunnustaa että en tiedä sitä kuinka suuri osa maksuista todellakin sitten tulee

niin kuin ministeri lindström tässä totesi koko tästä liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalla olevasta miten nämä sakkojärjestelmät osin voitaisiin tehdä hallinnolliseksi kustannukseksi silloin kun puhutaan ammattikuljettajien osalta se on meillä selvityksen alla ja ja siihen palataan sitten tieliikennelain uudistuksen myötä liikenneturvallisuus on luonnollisesti meidän suurin huolenaiheemme meillä on ollut erittäin huonoa kehitystä vuonna kaksituhattaviisitoista sen näkökulmasta me katsomme nyt sekä maantielain että tieliikennelain uudistuksen yhteydessä millä tavalla millaisin keinoin voidaan edistää tieliikenneturvallisuuden parantamista kiitos

arvoisa rouva puhemies kyseessä on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain kuudennen a pykälän muuttamisesta elikkä niin sanotusti kabotaasisäännösten muuttamisesta eussa on voimassa kabotaasisäännöstö joka sallii kolme kuljetusta seitsemän päivän aikana siitä kun auto on saapunut suomeen tällä hetkellä meillä on suomessa käytössä niin sanottu suomi lisä tähän kabotaasisääntelyyn ja se mahdollistaa kymmenen kuljetusta kolmen kuukauden aikana lisäksi voimaan on tullut

jo vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi sääntö jonka mukaan sadan kilometrin merimatkan jälkeen kontti tai perävaunu saadaan kuljettaa enintään sadanviidenkymmenen kilometrin etäisyydelle nyt tässä esityksessä tämä jää voimaan ja muutoin oltaisiin siirtymässä eun vaatiman sääntelyn piiriin kyseessä on eun osalta asetus joka ei sinänsä mahdollista paljon kansallista liikkumatilaa me olemme saaneet tästä niin sanotun perustellun muistion tänä tänä kesänä ja eu minvassa hallitus on ottanut kantaa siihen että hallituksen näkökulmasta suomen kokonaisvaltainen etu on se että asiaa ei vietäisi eteenpäin eu tuomioistuimeen suomi kannattaa vapaakauppaa suomi kannattaa myös oikeudenmukaista kilpailua ja oikeudenmukaisen kilpailun edellytyksiä on perusteltua kantaa huolta siitä millä tavalla meidän rahtikuljetus ja kuorma autotoiminta selviävät kilpailusta paremmin ja miten me voimme edistää sitä että kabotaasista ei tulisi ylimääräistä vahinkoa meidän omalle toimialalle ja kansalliselle kansalliselle yrittäjyydelle jos me katsomme mitä komissio on vuonna kaksituhattaneljätoista katsonut kabotaasista kokonaisuutena kolmekymmentäyhdeksän prosenttia kabotaasista ajetaan saksassa kaksikymmentäyhdeksän prosenttia ranskassa kolme prosenttia ruotsissa kaksi prosenttia tanskassa ja suomi yhdessä viidentoista muun jäsenmaan mukana muodostaa yhteensä kolme prosenttia kabotaasista kabotaasin osuus tonnikilometreistä vuonna kaksituhattaneljätoista oli eurostatin mukaan nolla pilkku neljä prosenttia suomen liikenteestä käytännössä lukuina se tarkoittaa

tonnikilometriä suomessa ja suomalaiset yrittäjät ajavat yhteensä kaksisataaviisikymmentä tonnikilometriä ulkomailla kabotaasiliikennettä millä tavalla sitten voitaisiin huolehtia paremmasta valvonnasta kun huolta on ollut siitä että kabotaasin lisääntyminen synnyttäisi meille enemmän harmaan talouden mahdollisuuksia suomessa paras valvonta on ehdottomasti tullissa ja satamissa ja vuonna kaksituhattaviisitoista tulli on tehnyt kaiken kaikkiaan

liikenneturvallisuuteen kohdistunutta tarkistusta raskaisiin ajoneuvoihin samassa yhteydessä on myös tarkistettu liikennelupia tässä yhteydessä on syntynyt kaksikymmentäneljä epäilyä laittomasta kabotaasista poliisi taas on tutkinut vuonna kaksituhattaviisitoista laittoman kabotaasin epäilynä viisi viiva kymmenen tapausta ja tämä on keskimääräinen arvio on selvää että me tarvitsemme myöskin lisää resursseja poliisille ja tullille raskaan liikenteen valvontakursseja onkin järjestetty vuonna neljätoista ja viisitoista ja liikennevalvonta ja rikostorjunta yhteistyönä ovat pyrkineet huolehtimaan siitä että teknisiä tienvarsitarkastuksia ylikuormasta ajo ja lepoaikatarkastuksia ja ajoneuvopunnituksia pystytään riittävästi suorittamaan nämä valvontasuoritteet ovatkin kasvaneet vuonna kaksituhattaviisitoista syyskuuhun mennessä yksi pilkku viisi prosenttia ja ovat lisänneet kaiken kaikkiaan kymmenen prosenttia paljastuksia samalla on syytä huolehtia että tilaajavastuulakiin saadaan riittävät velvollisuudet jotta voidaan huolehtia että kabotaasi ei syntyisi laittomin perustein digitaaliset rahtikirjavaatimukset on tarkoitus katsoa tiukennettaviksi ja myöskin on huolehdittava siitä että myöskin ulkomaalainen rahtikuljettaja voisi osallistua meidän tiemaksuun ja sitä kautta osallistua omalta osaltaan meidän infrainvestointeihin vaikuttamiseen ylikuormamaksusta todellakin voidaan auto pidättää mutta ei muuten samoin on myöskin tärkeää huolehtia siitä että jatkamme valvontaa eussa maantiepaketti on edelleen työn alla ja sitä viedään todennäköisesti koko tämän vuoden eteenpäin vaikka siitä saadaan jo nytten helmi maaliskuussa ensimmäiset keskusteluasiakirjat silloin myöskin nähdään mahdollisia uusia linjauksia kabotaasin osalta tässä puhemies esitykseni kiitos

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan että suomen omat määritelmät kabotaasikuljetuksesta ja toiminnan väliaikaisuudesta kumotaan en henkilökohtaisesti pidä muutosta tarpeellisena kabotaasiliikenne on euhun kuuluvan maan sisäistä liikennettä kulkuneuvolla joka on rekisteröity toiseen maahan siinä esimerkiksi virolainen ajoneuvo saapuu suomeen ja purkaa täällä kuormansa tämän jälkeen yrittäjä saa ajattaa suomessa autolla kolme kuljetusta ennen kuin auton kuljettajineen on poistuttava maasta tai ainakin käytävä rajojemme ulkopuolella kabotaasin määrästä on tällä hetkellä suomessa vaikea saada luotettavaa tietoa pääosa kabotaasista tapahtuu satamista ja satamiin joten suuntaa antavat tiedot tästä on olemassa ainakin tullilla nykyiset suomen määritelmät rajoittavat kabotaasiliikennettä verrattuna muiden jäsenvaltioiden käytäntöihin pidän sitä kokonaisuutta ajatellen hyvänä määritelmien poistaminen lisäisi kabotaasikuljetuksia suomessa ja se kaikki on suomalaiselta kuljetusyrittäjältä pois kabotaasiliikenteen lisääntyessä on odotettavissa että suomen tiet täyttyvät ulkomaalaisista ajoneuvoyhdistelmistä varsinkin itäisessä suomessa niitä kuljettavat alipalkatut ulkomaalaiset kuljettajat muutaman sadan euron kuukausipalkalla kuljetusyrityksissä palkka ja polttoainekulut ovat suurin yksittäinen kuluerä suomalaiset kuljetusyritykset eivät pysty näissä asioissa kilpailemaan ulkomaalaisten yritysten kanssa tulevaisuudessa onkin vaarana että moni suomalainen yritys joutuu lopettamaan ja tuhansia työpaikkoja häviää ulkomaille samalla harmaan talouden ongelmat moninkertaistuvat määritelmää muuttamalla harmaa talous kumipyörällä lisääntyy entisestään ja sen torjuminen lienee hallitusohjelmaan kirjattu on tietenkin selvää että harmaan talouden määrä liikenteessä on riippuvainen myös raskaan liikenteen valvonnan määrästä tällä hetkellä kiinnijäämisriski on vähäinen eikä valoa sen suhteen ole näkyvissä esimerkiksi viime vuonna vuonna kaksituhattaviisitoista raskaan liikenteen valvonnan kurssia ei minun tietojeni mukaan järjestetty ollenkaan selvä kabotaasiliikenteen ja siinä esiintyvän harmaan talouden valvonta kuuluu muun muassa poliisille ja tullille kun kabotaasiliikenne lisääntyy ja valvojien määrä vähenee niin tilanne riistäytyy hallitsemattomaksi kuljetustoiminnasta saatavat kuljetusmaksut ja verotulojen menetykset ovat moninkertaiset poliisi ja tullitoimesta saatuihin säästöihin verrattuna uskon määritelmän muuttuessa ulkomaalaisten kuljetusfirmojen valtaavan tulevaisuudessa kuljetusmarkkinamme he pärjäävät kabotaasiliikenteessä ja pystyvät noudattamaan paremmin myös työaikasäädöksiä ulkomaalaisten kuljetusyrittäjien valvonta on entistä vaikeampaa jopa suorastaan mahdotonta suomalaiseen kuljetusyrittäjään verrattuna vaikka olenkin hallituspuolueen jäsen niin pidän tätä muutosehdotusta erittäin vakavana uhkana perinteiselle suomalaiselle kuljetusyrittäjälle enkä pysty tätä hyväksymään arvoisa rouva puhemies kabotaasiliikenteen valvontaan tulisi saada enemmän resursseja ja ulkomaille rekisteröidyn kuljetusyrityksen tulisi maksaa veroja suomeen mikäli se kuljettaa suomalaisen huolintaliikkeen tavaraa suomessa myös ulkomaalaiset vuokratyöyritykset tulisi saada verolle suomessa tällä tavoin saataisiin kilpailua tasattua ja suomalaiset kuljetusliikkeet pärjäisivät ulkomaalaisia vastaan vähän tasapuolisemmin

arvoisa rouva puhemies

eu asetuksessa on omat määrittelyt ja sen vuoksi sitten suomi on kuitenkin halunnut tarkentaa niitä kansallisella sääntelyllä nimenomaan tämä kuljetuksen määritelmä ja tämä tilapäisyyden määritelmä puuttuvat näistä eu asetuksen määritelmistä ja siksi suomi on sitten tehnyt niistä omat määritelmät ja omat tulkinnat joita nyt sitten todellakin komissio haastaa nykylainsäädännön mukaan suomessa saa siis suorittaa enintään kymmenen kuljetusta kolmessa kuukaudessa samalla autolla ja sitten tämä kuljetuksen määritelmä on se että yhtenä kuljetuksena pidetään yhtä kuorman purkamista täytyy muistaa se että on paljon eu maita joissa myöskin on tällaisia omia kansallisia määritelmiä komission kertomuksessa tavaraliikenteen markkinoista vuodelta kaksituhattaneljätoista tuossa lakiesityksessäkin viitataan on todettu että eu maiden kansallisista lainsäädännöistä ja määritelmistä on tullut tilkkutäkki millä on haitallisia seurauksia maanteiden tavaraliikenteen sisämarkkinoille komissio aikoo oman ilmoituksensa mukaan antaa tämän niin sanotun maaliikennepaketin vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alkupuolella ja siellä varmastikin tullaan linjaamaan ei pelkästään tästä kabotaasista vaan myöskin sitten ajo ja lepoajoista mahdollisesti sosiaalilainsäädännöstä vaikka tiedän kyllä kokemuksesta siellä parlamentissa olleena että aina kun siihen kosketaan niin siitä voi tulla kyllä suuriakin ongelmia

linjauksia siinä mielessä tässä tilanteessa minun mielestäni olisi nyt äärimmäisen järkevää odottaa siihen saakka kunnes me näemme millä tavalla komissio lähtee linjaamaan näitä asioita toki on varmasti niin että komissio tuskin niitä tiukempaan suuntaan on viemässä mutta suomen kannattaisi tämäkin aika käyttää hyödyksi ja odottaa siihen saakka mikä on sitten se yhteinen linjaus koska näitten asioitten kanssa on monissa muissakin eu maissa ongelmia ja samanlaisia pelkoja kuin suomessakin

on siinä mielessä minä kyllä esittäisin että suomi voisi ihan hyvin nyt ensinnäkin olla tekemättä yhtään mitään ja toisaalta vaikka rikkomusmenettely alkaisi se tulisi kestämään niin kauan että tämä maantieliikenteen paketti kerkiäisi valmistua siihen mennessä elikkä siinä mielessä suomi ei ottaisi tässä nyt sitten

näitä liikkeitä jolloinka olisi järkevää tehdä sitten ne uudistukset mitä tarvitaan näitten komission antamien suuntaviivojen mukaisesti tämä hallituksen muutosesitys varmasti tulee vaikeuttamaan suomalaisten kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiä kiihdyttää kuljetusmarkkinoitten harmaata taloutta täällä edustaja kulmala toi jo esille sen että tälläkin hetkellä on aika vaikea valvoa näitä säännöksiä ja ja on hyvin mahdollista että niitä rikotaan jo varsin paljon suomen maanteillä ja tietysti on se riski että yhä enemmän nämä halvemman palkkatason maista tulevat yritykset jättävät sitten suomen työlainsäädäntöä ja palkkausta noudattamatta vaikka kabotaasikuljetuksissa sitä edellytetään ja tämä sitten aina syö myös sen rehellisen suomalaisen yrittäjän leipää maanteiden tavaraliikenne on merkittävä verojenmaksaja ja siinä mielessä

kautta valtiontaloutta ollaan paikkaamassa tässä nyt olisi kyllä pieniä sakkoja paljon suurempi mahdollisuus sitten valtion kassaa paikata tätä hallituksen esitystähän ovat vastustaneet kuljetuselinkeinon edustajat sekä työnantajat että myöskin työntekijät minusta oli aika aika hienoa että tässä asiassa tällaiset liitot kuin skal alt ja akt löysivät yhteisen sävelen ja lähettivät yhteisen vetoomuksen minun mielestäni se on jo niin historiallista että sitä kannattaisi jo pelkästään sen

yhteiskuntasopimusneuvottelut ovat menossa niin voisiko sillä olla jotain vaikutusta jos hallitus nyt kertoisi että he vetävät nyt tämän esityksen tässä vaiheessa pois ja jäädään odottelemaan niitä komission linjauksia ehkäpä sitten aktssakin saattaisi jonkunlaista heltymistä yhteiskuntasopimusneuvotteluitten suhteen olla mutta todellakin toivon toivon ministeriltä että tässä asiassa nyt ei edettäisi vaan odotellaan rauhassa katsotaan mitä komissio linjaa sitten tässä maantiepaketissa

puheenvuoro edustaja essayahlta ja myöskin edustaja kulmalalta siinä oli sekä poliisimiehen kokemuksen ääni että myöskin entisen europarlamentaarikon juuri näin näin pitäisi toimia kuin edustaja essayah totesi ja näinhän toimi edellisen hallituksen liikenneministeri risikko hän ei tuonut tätä esitystä eduskunnalle viime kaudella sen takia että tämä eun ratkaisu on tulossa kaksituhattaseitsemäntoista miksi tätä pitää hätäillä tämä on aivan ihme asia niin kuin

tämän alan yrittäjä että jos tämä menee läpi niin hän panee pillit pussiin ei ei ole mitään mahdollisuutta selvitä enää siinä jatkossa ja kun ottaa huomioon

tämä on suora lainaus näitten vetoomuksesta jopa lähes puolet kotimaisen maanteiden tavaraliikenteen tuottamasta liikevaihdosta palautuu erilaisina veroina ja maksuina valtiolle toimiala maksaa noin kuuden miljardin liikevaihdosta arviolta kaksi kaksi pilkku seitsemän miljardia valtiolle takaisin ja työllistää satatuhatta työntekijää ja kun me olemme lakkauttaneet liikkuvan poliisin viime kaudella kuka näitä valvoo tuolla piirtureita painoja tesiä polttonesteitä eihän siellä tien päällä ole ketään niin kuin edustaja kulmala totesi edellisessä asiassa ei siellä ole kuin nämä peltipoliisit kyllä minä nyt esittäisin vetoomuksen että tämä asia nyt jätettäisiin sillä lailla pöydälle ja palattaisiin tähän sitten kaksituhattaseitsemäntoista se on tämän eduskunnan aikana kuitenkin vielä ratkaistavissa oleva asia tämähän menee nyt liikenne ja viestintävaliokuntaan jos siellä löydettäisiin se sama henki mikä aikaisemmin oli liikenne ja viestintävaliokunnassa että kun yhdessä todetaan joku asia joka ei ole niin akuutti niin sitten voitaisiin jättää täyttämättä

arvoisa puhemies arvoisa ministeri hyvät edustajakollegat sdp ei missään nimessä hyväksy hallituksen esitystä jonka mukaan suomen lainsäädännöstä kumottaisiin nämä kabotaasia koskevat määritelmät kabotaasiliikenteellä tarkoitetaan suomen sisäistä liikennettä jota tilapäisesti harjoitetaan toiseen eu tai eta maahan rekisteröidyllä ajoneuvolla vasta reilu pari vuotta sitten suomen nykyiseen tavaraliikennelakiin saatiin aktn ja kuljetusyrittäjien ajamat määritelmät nyt hallitus on jo sitten purkamassa niitä tämä on kuolinisku suomalaiselle kuljetuselinkeinolle jota kuljettajat ja yrittäjät ovat yksissä tuumin olleet puolustamassa tämä esitys tekee suomalaisista ammattitaitoisista raskaan liikenteen kuljettajista työttömiä ja tämä kasvattaa valtion työttömyysmenoja ja pienentää verotuloja tuntuu sille että hallitus on kääntänyt selkänsä kotimaiselle kuljetusalalle miksi ihmeessä ihmettelen myös suuresti perussuomalaisten takinkääntöä sillä ulkoministeri soini esitteli asian ministerivaliokunnassa miksi perussuomalaiset haluavat ulosliputtaa suomalaiset kuljettajat mielestäni suomen tulee puolustaa kansallista lainsäädäntöämme tarvittaessa euroopan unionin tuomioistuimessa tähän edellinen maan hallitus oli valmis nykyinen näköjään ei toisin kuin ministeri berner on julkisuudessa väittänyt ei suomella ole todennäköistä riskiä taannehtivista sakoista tai vahingonkorvausvelvollisuudesta mielestäni tämä on ministeriltä edesvastuutonta pelottelua vailla totuuspohjaa onko tässä taustalla kuljetusten avaaminen ulkomaiselle kilpailulle ja vain suuryritysten edun ajaminen tavalliset suomalaiset pienet ja keskisuuret kuljetusyritykset tarvitsevat nyt puolustajia muistutan vielä että suomessa kuljettajalle myös kabotaasikuljetuksissa tulee maksaa suomen työlainsäädännön ja yleissitovan kuorma autoalan työehtosopimuksen mukainen palkka

arvoisa ministeri että ottaisitte vakavasti myös suomen europarlamentaarikkojen viestin että emme kumoaisi kabotaasia vaan puolustaisimme suomen kansallisia säädöksiä ja työpaikkoja

arvoisa herra puhemies arvoisa ministeri

siitä syystä on nyt varsin harmillista huomata miten helposti tämä nykyhallitus antaa tässä asiassa periksi tarina kertoo että ministeri berner ja liikenne ja viestintäministeriö olisivat halunneet viedä eteenpäin suomen nykyistä linjaa mutta tällä kertaa um heräsi taas siihen perinteiseen tuskaan jossa tehdään lähes mitä vain suomalaisen yrittäjän ja kuluttajan kustannuksella pelotellen sillä ainaisella eun tuomioistuimella

on ehkä entisestäänkin liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen heikentynyt erityisesti raskaan liikenteen valvontaan on välttämätöntä panostaa jatkossa huomattavasti paljon enemmän tässä tarvitaan paitsi riittäviä resursseja myös eri viranomaisten yhteistoiminnan kehittämistä arvoisa puhemies tulee mieleen että jälleen kerran hallituksen esitys pistää miettimään onko esitystä harkittu loppuun asti ja riittävästi tälläkin esityksellä lyödään pahimmillaan korville hallituksen työllisyystavoitteita ja ne ole pelkästään hallituksen työllisyystavoitteita se on ihan yhtä lailla opposition huoli että me saamme ihmisille töitä aivan aitona ja vakavasti otettavana uhkana tässä on jälleen kerran satojen työpaikkojen menetys joka on käynyt täällä salissa jo ilmi kuljetusala on kuitenkin ala jolla työllisyyttä olisi mahdollista jopa lisätä tähän tarvitaan vain myöskin valtiovallan toimia mukaan on valitettavaa että hallitus on on nyt lähtenyt aivan väärään suuntaan tässä liikenne ja työllisyyspolitiikassa ja tämä esitys ei tue millään tavoilla sitä täällä tänäänkin keskustelussa mainittua viiden prosentin kilpailukykyloikkaa johon hallitus tähtää arvoisa puhemies hallituksen linja kokonaan kansallisesta lainsäädännöstä luopumisesta on kestämätön ja mielestäni huonoa edunvalvontaa onko kansallisesta lainsäädännöstä kokonaan luopuminen välttämätöntä sen sijaan että olisi muutettu lainsäädännön määritelmiä tai viety asia eu tuomioistuimeen hallitus on nyt tehnyt osaltaan arvovalinnan ja tästä on syytä käydä eduskunnassa keskustelua arvovalinta on myös kahden kerroksen yrittäjät lausunnoissa teollisuus kannattaa yleisesti muutosta kuljetuskustannuksissa säästämiseksi kun taas alihankkija asemassa toimivat kuljetusyrittäjät ovat usein pk yrityksiä joille taasen muutoksen riskit siirtyvät

täällä toi esiin myös muutama muukin puheenvuoro jo tässä ennen että maanteiden tavaraliikenne on merkittävä veronkerääjä valtiolle toimiala maksaa liikevaihdostaan valtiolle veroina lähes puolet tällä muutoksella ei saada aikaan edullisempia kuljetuksia suomen teollisuudelle tai kaupalle ellei kuljetusten edullisuus perustu suomen pakottavan työlainsäädännön rikkomiseen edustaja essayah toi hyvin esiin erinomaisessa puheenvuorossaan että me voimme halutessamme odottaa komission linjauksia ja edetä vasta sen jälkeen tämän asian kanssa toivon että ministeri berner kuunteli niin kuin muidenkin puheenvuorot tästä signaalista erityisen tarkkaan ja me voisimme edetä harkituin askelin tässä asiassa eteenpäin

olen huolissani suomalaisten ja ulkolaisten kuljetusliikkeiden yhteisistä pelisäännöistä maassamme ovatko ne oikeassa suhteessa kabotaasiliikenteen suhteen ministeri on viitannut toimenpiteisiin jotka ovat mahdollisia jotka toteutetaan suomalaisten toimijoiden kilpailukyvyn parantamiseksi ja on puhuttu muun muassa tiemaksuista rengasvaatimuksista kysyisinkin todella tulisivatko nämä mahdolliset pelastustoimet voimaan yhtä aikaa kuin tämä vapaa kilpailutilanne alkaisi se on todella tärkeää että ne menisivät yksiin sitten minä vielä toteaisin tässä kun täällä oli epäilyksiä kyllä perussuomalaiset soinin johdolla puolustavat aina kansallista päätäntävaltaa jos siihen on mahdollisuus

arvoisa rouva puhemies

paikallani tein kirjallisen kysymyksen kabotaasiliikenteen valvonnan turvaamisesta jo kahdestoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista kysyin millä toimilla hallitus aikoo turvata ammattitaitoisen raskaan liikenteen valvonnan suomessa ja millä toimilla hallitus panostaa kabotaasiliikenteen valvontaan kabotaasiliikenteen valvonnan osalta ministeri ei erityisasiantuntijoidensa kanssa vastannut ollenkaan tai sitten vastausta ei kirjoituksesta kovin ymmärrettävästi löydä raskaan liikenteen valvonta ei kuulu jokaisen poliisin rajavartijan tai tullimiehen erityisosaamiseen raskaan liikenteen tehokas valvonta edellyttää ammattitaitoisia liikennevalvojia ja ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä esimerkiksi poliisilla raskaan liikenteen valvontaa tehdään osana muuta liikennevalvontaa liikennevalvojien riittävän osaamisen varmistamisella sekä kansainvälisellä yhteistyöllä pystyttäisiin turvaamaan ammattitaitoinen raskaan liikenteen valvonta jatkossakin tätä ei ole tällä hetkellä näköpiirissä kuten jo aikaisemmin totesin ainut mikä tällä kabotaasiliikenteen määritelmien väliaikaisuuden kumoamisella saadaan aikaan on suomalaisen kuljetusyrittäjän kilpailukyvyn heikentyminen sekä harmaan talouden lisääntyminen esimerkiksi ajopiirturin manipulointi yleistyy koko ajan hyvin harva edes tietää tässäkään salissa mitä se tarkoittaa nyt kun liikkuvan poliisin raskaan liikenteen valvontaryhmät ovat kadonneet kukaan ei valvo tätä suomessa tehokkaasti toki valvojia löytyy suomesta muutamia mutta heitä on alle kymmenen tehokasta valvojaa suurin osa näistä rikkeistä todetaan juuri ulkomaalaisessa ajoneuvossa joten pitäisin panostusta nimenomaan ulkomaalaisiin ajoneuvoyhdistelmiin tärkeänä enkä pelkästään sen takia että olen perussuomalainen kansanedustaja arvoisa puhemies suomella on mahdollisuus käyttää tässä asiassa kansallista sääntelyä jota mielestäni tulee käyttää harmaasta taloudesta myös on harmia suomalaiselle taloudelle enemmän kuin mitä ovat euroopan unionin suomelle antamat sanktiot

arvoisa rouva puhemies eurooppalainen ajatus on se että että kansallisen lainsäädännön avulla tuetaan eurooppalaista järjestelmää ja ja ymmärrän oikein hyvin mitkä paineet tässä nytten ministerillä ja ja ministereillä ovat olleet että meidän lainsäädäntömme olisi samassa linjassa eu lainsäädännön kanssa tässä edustaja essayah kuvasi kuitenkin tätä eurooppalaista tilkkutäkkiä mikä nyt on eli eri euroopan mailla on tässä kuitenkin hyvin kirjava kuvio ja tiedämme nyt tämän aikataulun että kaksituhattaseitsemäntoista odotetaan tätä maaliikennepakettia

meillä nyt ihan ihan oikea pohdiskellut sitä olisiko syytä odottaa kuitenkin se komission paketti ennen kuin lähtee korjaamaan ja miettimään suomalaista lainsäädäntöä synkroniin mitä jos me tällä kertaa emme olisikaan niitä kilttejä ja kuuliaisia eu kansalaisia ja olisimme pieniä kapinallisia
arvoisa rouva puhemies tämä pohjautuva hallituksen esitys tai oikeastaan se minkä takia hallituksen esitys on tullut tänne saliin on aikaansaanut todellakin hyvin paljon keskustelua ja huolenaihetta ja kriittisyyttä nimenomaan kuljetusalan yritysten piirissä sekä

raskaan liikenteen kuljettajien piirissä niitä huolenaiheita on erittäin paljon ja tietysti nämä herättävät myöskin keskustelua muun muassa siitä miten pystytään turvaamaan raskaan liikenteen valvonta nyt ja tulevaisuudessa viime eduskuntakaudella muun muassa liikkuva poliisi lakkautettiin ja se huolenaihe on edelleen olemassa hallituksen esitys herättää tietysti kysymyksiä miten pystytään turvaamaan suomalaisten kuljetusyritysten tulevaisuus jatkossa miten varmistetaan että kotimaiset ja ulkolaiset yritykset noudattavat samoja pelisääntöjä kyllä kabotaasin valvonta on keskeinen asia reilun kilpailuympäristön luomiseksi toivottavasti tähän etsitään ja on varmasti jo pohdittu niitä keinoja sitten on se miten tullaan seuraamaan markkinatilannetta ja miten markkinahäiriöiden ilmetessä voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin omasta mielestäni millä voidaan turvata kotimaista raskasta liikennettä on se että myöskin täällä suomessa saadaan lainsäädäntö jossa tulee raskaalle liikenteelle esimerkiksi talvirengaspakko ja sitä myöskin sitten valvotaan niin että kaikki rekat ovat samanarvoisia ja kyllä itse tietysti toivon että myöskin

eurovinjettiä pohditaan ja rahtikirjavaatimuksia on mahdollista terävöittää ja ja muuttaa ne sähköisiksi itse toivon että kun tämä menee nyt liikenne ja viestintävaliokuntaan siellä tehdään erittäin perusteellinen työ kuullaan kaikkia asiantuntijoita kuullaan myöskin meidän meppejämme

arvoisa rouva puhemies tämä kabotaasiasia on kovasti puhuttanut ja viimeksi tämän aamun aamu tvssä ministeri ja skalin puheenjohtaja iiro lehtonen kävivät asiasta hyvän ja asiallisen keskustelun siinä molemmat osapuolet kantoivat huolta suomalaisten kuljetusyrittäjien tulevaisuudesta ja niistä mahdollisista vaikutuksista mitä tämä mahdollinen purku sitten suomessa tarkoittaa täällä edustajat essayah ja kulmala ovat käyttäneet ansiokkaat puheenvuorot maalaillessaan tätä uhkakuvaa siinä on paljon totta että erityisesti tämä valvonta on lähes mahdoton suorittaa suomessa koska liikkuvaa poliisiakaan ei tällä hetkellä ole mielenkiintoista oli kuulla tuo komission linjaus tulossa voisiko tässä olla mahdollisuus siirtää ja kuunnella se komission linjaus ja edetä sitten sen mukaan skal on esittänyt tästä rikkomusmenettelystä että katsottaisiin tämä asia loppuun en en tiedä itse mihin se johtaa mutta voisi kuvitella että siinäkin saataisiin lisäaikaa ja hyödynnettäisiin sitä suomalaisten kuljetusyrittäjien kannalta myönteisellä tavalla riskinähän tässä on harmaan talouden lisääntyminen ja valvonnan vaikeus toivon että tämä asia saa valiokuntakäsittelyssä hyvän käsittelyn ja siinä vaiheessa pystytään puuttumaan täällä jo esiin tulleisiin rengasasioihin polttoaine ja verokysymyksiin siihen miten palkanmaksut järjestetään näille kuljettajille jos ulkomaalaiset kuljettajat tulevat

arvoisa rouva puhemies tässä on nyt tyypillinen esimerkki semmoisesta lainsäädännöstä joka tuodaan eduskuntaan jossa yli innokkaasti suomi etupainotteisesti etupainotteisesti tarttuu johonkin asiaan ilman että on mitään varsinaista tarvetta tai painetta siihen kun on paljon puhuttu tästä ajatuksesta että suomen pitäisi eussa ajaa enemmän suomen etua niin nyt tässä yhtäkkiä suomi ajaakin kaikkien muiden eu maiden etuja suomen kustannuksella tälle innokkaasti tehdylle lainmuutokselle joka tässä nyt on ei ole mitään varsinaista tarvetta vaikka tässä näitä uhkakuvia piirretään niin nämä uhkakuvat ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia että ne ovat ikään kuin toteutumattomia minusta aivan erinomaisen puheenvuoron käytti vasemmiston euroedustajamme merja kyllönen aamulla tässä ohjelmassa joka oli aamu tvssä hän totesi hyvin yksinkertaisesti että eussa ei kukaan olisi kiinnittänyt tähän asiaan mitään huomiota ellei suomi itse olisi nostanut tätä ihan käsittämätöntä niinpä niin kansallinen sääntely on se tie jolla me voimme tässä vielä hyvin pitää puoliamme vedota niihin meidän erikoistilanteisiimme juuri näihin muuttuviin sääolosuhteisiin ja muihin toivon todella että kun tämä menee nyt valiokuntakäsittelyyn niin tässä selkeästi syntyisi sellainen jatkoaika ja rauhassa katsottaisiin nämä komission linjaukset mistä täälläkin on puhuttu ja mentäisiin vaikka oikeuteen ja katsottaisiin sekin vielä kaikessa rauhassa ja saataisiin monta vuotta jatkoaikaa arvoisa ministeri vilpittömin sydämin tässä ollaan liikkeellä ei ole mitään syytä tätä asiaa nyt kiirehtiä vähän sama tilanne kuin rakennustyömailla siellä saattaa olla neljän viiden eri maan työntekijöitä ei yhtään tulkkia paikalla yksi suomenkielinen savolainen työnjohtaja ja sitten jälki on sen näköistä

arvoisa rouva puhemies tuossa edustaja laukkanen käytti hyvän puheenvuoron mutta kertoi ettei tässä ole kukaan voittaja kyllähän tässä on pakko myöntää että totta kai tässä on suomalainen elinkeinoelämä voittaja siinä tapauksessa jos jos saadaan kuljetusten hinnat radikaalisti laskemaan mutta itse en kuulu näihin ihmisiin jotka haluaisivat sen tehdä suomalaisten kuljetusyrittäjien kustannuksella vaan jollakin muulla konstilla se keskustelu onkin siirrettävä parinkymmenen päähän taaksepäin kun suomi liittyi euhun silloinhan me toivoimme että työvoima ja asiat liikkuvat vapaasti rajojen yli ja tässähän nyt on kyse juuri siitä haluammeko me sitten halvat työvoimamarkkinat tänne ainakin itse olisin sitä mieltä että puolustaisin suomalaista kuljetusyrittäjää ja kuljetustyöntekijää niin kauan kuin se mahdollista on ja laillisin keinoin sitä voidaan tehdä
arvoisa rouva

juuri niin kuin tässä kulmala totesi olen samaa mieltä totean kuljetusliikkeiden kilpailutilanteen jo tällä hetkellä mennään melkein sisärenkailla tuolla se on niin kilpailutettu niin vedetty kireäksi kuin vain ikinä voi tässä maassa olla täällä on paljon kansainvälisiä toimijoita isoja ketjuja jotka ovat tulleet tänne ne ovat myös ostaneet suomalaisia kuljetusliikkeitä päästäkseen markkinoille nyt jos tänne sitten tuodaan tämmöinen villi liikenne vielä joukkoon niin kyllä meillä tässä isoja ongelmia on niin kuin täällä ovat monet puhujat todenneet ei kukaan pysty valvomaan tätä se on se iso ongelma vaikka tämä päätettäisiinkin viedä läpi niin ei kukaan tätä pysty valvomaan minkälaisilla verokorteilla ja palkkakirjoilla täällä sitten ajellaan

pakkasen puheenvuoro kirvoitti vielä tämän viimeisen puheenvuoron tähän

luhtasen ollessa liikenneministerinä kaksituhatta luvun alussa venäjälle vietiin suomen kautta autoja mielettömästi kymmeniätuhansia se johtui verosyistä ja yksi yksi satama oli hanko jonka kautta vietiin paljon venäläiset rekat tulivat rajan yli niillä oli ylisuuret tankit ne eivät tankanneet kertaakaan suomen puolella niillä oli eväät mukana ja ne kävivät suomen puolella ja veivät ne autot takaisin sinne venäjälle suomelle ei jäänyt kuin saasteet siinä hommassa nyt on tietenkin tässä kysymyksessä vähän samanlainen tilanne vaikka venäjä ei kuulu euhun eikä eta alueeseen nyt on sitten virolaiset autot ne tulevat omilla polttoaineillaan omilla työehtosopimuksillaan ei siinä suomalainen yrittäjä millään voi pärjätä se tietää satojentuhansien eurojen tappioita jokaiselle ja tuhansien ihmisten työttömyyttä kyllä vetoaisin että tässä olisi nyt kansallinen etu eikä mikään puoluepoliittinen raja että tätä siellä liikenne ja viestintävaliokunnassa voitaisiin miettiä niin kuin edustaja essayah esitti että katsottaisiin tämä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tilanne ja sen jälkeen tehtäisiin ratkaisu niin kuin sitten eu edellyttää

arvoisa rouva puhemies edustaja wallinille ja oikeastaan myöskin edustaja laukkaselle toteaisin että kyllä tässä on kansallinen etu meillä kaikilla toiveena ja halutaan turvata suomalainen yrittäjyys ja tässä tapauksessa nimenomaan kuljetusyrittäjien tulevaisuus ja myöskin kuljettajien tulevaisuus se että heille olisi töitä varmasti se kansallinen etu on se mutta niitä keinoja millä me pystymme tässä tilanteessa turvaamaan sen tulee yhteisesti hakea itse toivon niin kuin sanoin jo aikaisemmassa puheenvuorossa että siellä valiokuntakäsittelyssä pohditaan hyvinkin perusteellisesti miten tästä voidaan mennä eteenpäin ja ihan sen verran vielä haluan sanoa että kun puhutaan eurooppalaisista kuljetusyrittäjistä ja suomalaisesta kuljetusyrittäjyydestä niin siinä on se iso ero että tuolla

ne yritykset ovat paljon isompia tässä on kyse etenkin kuljettajaa omaavista yrityksistä nimenomaan niistä suhteellisen pienistä yrityksistä miten heidän tulevaisuutensa pystytään turvaamaan kyllä ne suuret yritykset pystyvät varmasti tulevaisuudessakin menestymään mutta miten pienet ja keskisuuret suomalaiset kuljetusyritykset pystyvät tulevaisuudessa menestymään siitä on kyse itse toivon niin kuin sanoin että valiokunnassa tätä asiaa pohditaan hyvinkin tarkkaan löydetäänkö tässä keinoja oikeastaan kysyn vielä lopuksi arvoisalta rouva ministeriltä tässä on nyt useamman edustajan suulla jo todettu se että asiaa voisi vielä harkita kyllähän tämä asia on monta vuotta jo esillä niin että onko meillä suomessa mahdollisuus viedä tätä asiaa vielä tuonne eun tasolle pohdittavaksi ja onko se mahdollista ettei meille saataisi tätä lainsäädäntöä voimaan

arvoisa rouva puhemies edustaja wallin otti tuossa hyvän esimerkin rekkakuljetukset kun aikanaan rekoilla vietiin autoja hangosta ja kotkan sataman kautta venäjälle silloinhan suomalaiset kuljetusyrittäjät olivat alussa siinä vahvasti mukana ja ja sitten kun sitä hommaa kiihdytettiin niin hetken päästä suomen teillä oli venäjän rekisterissä olevat autot mutta totuushan siinäkin oli että siinä oli taustalla suuri suomalainen kuljetusliike joka siirsi kaiken kalustonsa venäläiseen rekisteriin ja käytti sen jälkeen venäläistä kuljettajaa siinä toki suomalainen yrittäjä voitti mutta kuljettajat olivat kyllä naapurimaan kuljettajia itse en toivo että suomessa tällainen

tämä on hyvin iso kysymys toivon tosiaan että tässä valiokuntakäsittelyn aikana kuunnellaan mahdollisimman montaa osapuolta ja katsotaan nämä asiat vielä moneen kertaan loppuun asti

eun myötä vapaa kilpailu on hyvä mutta siinä on myös nämä huonot puolensa ja tämä on yksi asia mikä nyt on hankala minä kiitän ministeriä aamulla aamuohjelmassa oli hyvin rakentava ja hyvä keskustelu teillä nyt haluaisin vielä selventää sitä että kun tätä ja tästä asiasta on puhuttu jo kauan viime keväänä oli näitä rekkamielenosoituksia aiheesta on valmisteltu niin ministeri soini on joutunut esittämään tämän mutta hän ei ole varmaan tämän takana eikä keksinyt tätä tämä tilanne oli jo pitkälle valmisteltu tämä tuli esille sitten

arvoisa rouva puhemies kiitoksia tästä keskustelusta pitkäaikaisena perheyrittäjänä mikään ei olisi taas minun sydäntäni lähempänä kuin suomalaisen perheyrityksen menestys mikään ei ole myöskään minun sydäntäni lähempänä kuin se että suomalainen yrittäjyys menestyy mikään ei ole myöskään minun sydäntäni lähempänä kuin että seison niiden vaikeidenkin asioiden takana jotka minut laitetaan tekemään tämä on ollut eu minvassa tehty linjaus ja niin kuin totesitte silloin kun suomea uhkaa sanktio tai tuomioistuinkäsittely valmistelu on aina ulkoministeriön sektoriministerin tehtäväksi jää panna täytäntöön se eu minvassa kesäkuussa tehty päätös

nyt tänään tässä teidän edessänne koko syksyn olemme hakeneet ja pyrkineet löytämään ratkaisuja jotka tukisivat suomalaista kuljetusyrittäjää me emme halua vastakkainasettelua me emme halua heikentää suomalaisen kuljetusyrittäjän elinkeinoa me emme halua myöskään sitä että liikenneturvallisuus heikkenee suomen teillä me haluamme oikeudenmukaisen ympäristön siksi olemme pitkin syksyä katsoneet mitkä olla ne keinot jos tämä vastoin kaikkea tahtotilaa kuitenkin etenisi omissa käsissäni ei ole se päätös pakittaa tästä mutta eduskunnalla on oma vastuunsa ja oma mahdollisuutensa hallituksella on omia mahdollisuuksia mutta niin on aina eduskunnallakin me olemme pyrkineet hakemaan keinoja joilla voitaisiin suomalaista kuljetusyrittäjää tukea on selvitetty tiemaksuja on selvitetty tilaajavastuulain tiukentamista on selvitetty sähköisten rahtikirjavaatimusten tiukentamista on katsottu voidaanko turvallisuutta lisätä tiukentamalla rengasvaatimuksia on pyritty katsomaan miten eussa voidaan vaikuttaa me olemme pyrkineet olemaan aktiivisia sen suhteen että maantiepakettia käsiteltäessä kabotaasi olisi aktiivisesti esillä toisin kuin edustaja taavitsainen sanoo tässä tämä asia tuli esille valitettavasti skalin omasta englanninkielisestä esitteestä ei trafista johtuen sen varmistin vielä tänään että näin on elikkä nyt me siivoamme kyllä ihan toimialan itsensä aiheuttamaa syntynyttä tilannetta en myöskään ole koskaan todennut että suomea uhkaisivat taannehtivasti vahingonkorvausvaatimukset vaan että jos suomi tuomittaisiin niin kyse ei olisi niinkään niistä sanktioista joita mahdollisesti suomelle asetettaisiin vaan siitä että se mahdollistaisi suomelle sen että mikäli todettaisiin syylliseksi tai jotenkin näin niin silloin jokainen kuljetusyrittäjä joka ei olisi saanut ajaa täällä niitä kabotaaseja joita eu on esittänyt voisi hakea vahingonkorvausta ja tämä on toki ulkoministeriön linjausta mitkä ovat ne riskit mikä on se skenaario mikä on se eu politiikan kokonaiskuva jossa suomen halutaan olevan missä halutaan olla tiukkana missä halutaan olla

jokainen sektoriministeri pyrkii puolustamaan omaansa viimeiseen saakka mutta se viimekätinen linjaus suomen kannasta tehdään ulkoministeriön ja suuren valiokunnan viimeisenä sanana ja sen jälkeen minun on laitettava eteenpäin se kansallinen lainsäädäntö nyt minä esitän ja toivon eduskunnalta viisautta ei vastakkainasettelua vaan ratkaisujen hakemista mutta myös varautumista sen suhteen että jos joudumme näihin ja tämän hallituksen esityksen viemään eteenpäin niin meillä on myös valmiina keinoja millä suomalaista kuljetusyrittäjyyttä tuetaan kiitos

puhemies kiitoksia ministerille tässä vaiheessa voisi sanoa varsin rohkaisevasta puheenvuorosta ehkä joskus pitää osata niitä rivinvälejäkin lukea ja ja tässä ainakin minulle itselleni jäi sellainen tuntuma ministerin puheenvuorosta että että ei siellä valiokunnassakaan tarvitse niin kauheasti hötkyillä tämän asian kanssa jos nyt oikein ymmärsin varmasti semmoinen runsas ja monipuolinen kuuleminen tämän asian asian kohdalla lienee paikallaan on äärimmäisen tärkeätä että että tosiaankin tässä tilanteessa kuten aivan oikein on todettu tätä kokonaisriskiä pitää arvioida kokonaisuutta pitää arvioida kun eu asetuksesta puuttuu tilapäisyyden ja kuljetusten määritelmä ja suomi on tehnyt siitä omat johtopäätöksensä omat näkemyksensä ja ne eivät kelpaa komissiolle niin minä ainakin uskaltaisin tulkita tätä niin että siinä mielessä meillä ei niin hirvittävää kiirettä nyt tämän asian oikomisessa ole meillä on nyt vähän erilainen näkemys komission kanssa siitä mikä on tilapäistä ja mikä on kuljetus ja siinä mielessä minä luulen että tämä keskustelu antaa hyvää osviittaa myöskin sinne valiokunnan suuntaan kiitoksia ministerille

arvoisa puhemies ministerille selkeistä vastauksista kiitos kyllä suomi voi ajaa vahvasti omia etujaan niin kaikki muutkin maat tekevät tekevät juuri tällaista niin kuin tässä nyt vähän henki on se että tässä on kolme vuotta aikaa tätä pyöritellä valiokunnassa edestakaisin sinne sun tänne ei ole mitään hoppua tämän asian kanssa pitää antaa nyt aikaa suomalaisille kuljetusyrittäjille myös sopeutua tähän tilanteeseen voihan se olla kyllä näin veikkaan että sitten aikanaan jos tässä nyt joitain sanktioita syntyisi

joka suomesta hakisi korvausta olisi mieletön näyttötaakka osoittaa että hän olisi silloin vuonna kaksituhattaviisitoista pystynyt tekemään semmoisen tarjouksen että olisi saanut kaikki kuljetukset täällä kyllä sellaista asianajajavelhoa saataisiin odottaa tässä maassa aika pitkään joka pystyisi todistamaan sen että hänelle on syntynyt haittaa ymmärsinkö
oikein että edustaja torniainenkin pyysi vastauspuheenvuoroa kyllä
arvoisa rouva puhemies myöskin omasta puolestani iso kiitos ministeri bernerille tuosta selvityksestä ja noista vastauksista joita te annoitte meille edustajille keitä tässä salissa vielä on ja siitä selvityksestä minkä takia nimenomaan tämä hallituksen esitys on täällä meidän salikeskustelussamme nytten ja niistä taustatiedoista myöskin että mistä se on tullut olen käsittänyt että kyllä tässä salissa kaikki yhteisesti haluamme turvata suomalaisen kuljetusyrittäjyyden tulevaisuudessa ja nimenomaan niitten suomalaisten kuljettajien työpaikat ja tulevaisuuden myöskin heille etsitään nytten kaikki yhdessä sitten niitä keinoja oikeastaan käännetään kaikki matot ja katsotaan löytyykö mattojen altakin vielä niitä keinoja millä voidaan niitä tapoja löytää että se suomalainen yrittäjyys on voimissaan myöskin tulevaisuudessa

arvoisa rouva puhemies käsiteltävänämme on uusi valtiosopimus suomen ja venäjän välisestä rautatieliikenteestä sopimusneuvotteluista sovittiin venäjän kanssa vuonna kaksituhattaviisi pääasiallisin syy neuvotteluihin on se että kummassakin maassa oli tapahtunut organisatorisia muutoksia ja rautateiden liiketoiminnot oli erotettu hallinnollisista tehtävistä

luvulta sopimuksen kohteena on suomen ja venäjän välinen suora kansainvälinen matkustaja ja tavaraliikenne suoralla liikenteellä tarkoitetaan sitä että maittemme välisessä rautatieliikenteessä liikennöidään ilman matkustajan junanvaihtoa tai ilman tavaroiden siirtokuormausta rautatieraja asemilla

suhteita mukaan lukien vahingonkorvausvelvollisuus ja muut vastuukysymykset uusi sopimus on vaikutuksiltaan ja vastuiltaan selkeämpi kuin voimassa oleva sopimus kuljetusyhtiöiden vastuukysymykset säilyvät kuitenkin samanlaisina kuin tälläkin hetkellä vastuu kuljetuksista päättyy valtakunnanrajasta lähimmällä rautatieasemalla ellei kuljetusyhtiöiden kesken ole toisin sovittu voimassa olevaan sopimukseen verrattuna uuden valtiosopimuksen sanamuodot on muutettu neutraaliksi ja artiklat on on laadittu siten että ne täyttävät eu lainsäädännön vaatimukset eun komissio onkin vahvistanut päätöksellään elokuussa kaksituhattaviisitoista että sopimus on eu lainsäädännön mukainen

venäjän federaation hallitus on tammikuussa lähettänyt tämän sopimuksen käsiteltäväksi venäjän valtiollisessa duumassa ja alustavan arvion mukaan duuma saa sopimuksen käsitellyksi alkavan kevään aikana

ministeri berner vielä loppuminuutti
kiitoksia rouva puhemies kiitoksia kiitoksista haluaisin vain todeta sen että todellakin tässä tulevassa kehysriihessä on tarkoitus tarkastella sisäisen turvallisuuden osalta kehysvalmiuksia ja katsoa mitä ne resurssitarpeet tulevaisuudessa tulevat olemaan toivottavasti päästään parempaan ratkaisuun myöskin tämän osalta kiitos

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan säädettäväksi panostajalakia

enää nykyvaatimuksia esityksessä säädettäisiin muun muassa räjäytystyötä tekevän henkilön eli panostajan pätevyyskirjojen myöntämisen edellytyksistä aikaisempaa tarkemmin esityksen tarkoitus on tältä osin hyvä koska se parantaisi osaltaan räjäytystyössä työskentelevien henkilöiden turvallisuutta sekä työhön liittyvää yleistä turvallisuutta selkeyttämällä ja ajantasaistamalla sääntelyä panostajan pätevyyskirjoja oli vuoden kaksituhattaviisitoista alkupuolella noin neljätuhattakahdeksansataakahdeksankymmentä ja niitä on tällä hetkellä kolmenlaisia räjäyttäjän panostajan ja ylipanostajan lupakirja aikaisemmin oli myös nuoremman panostajan lupakirja mutta se on poistettu käytöstä vaativimpia ylipanostajan pätevyyskirjoja on tällä hetkellä suomessa noin vuosittain myönnetään kokonaan uusia panostajan pätevyyskirjoja noin kolmesataakaksikymmentäviisi eli varsin merkittävä määrä se on enemmän kuin mitä esimerkiksi poliiseja valmistuu koulusta vuosittain kertauksen vuoksi kerron että tänä vuonna poliiseja valmistuu jopa esityksen myötä pätevyyskirjaluokittelu osittain uudistettaisiin nuoremman panostajan ammatti olisi jälleen tulossa takaisin sekä panostaja muuttuisi vanhemmaksi panostajaksi uutena tulisi kokonaan uusi pätevyys räjäytystyön vastuuhenkilö pidän tärkeänä että tätä pätevyyttä ei saada pelkästään kirjoja lukemalla panostajan ammatti on vaativa eikä työtä opi pelkästään lukemalla koulutus antaa vain lähtökohdan ammattitaidon kehittymiselle koska ammatissa korostuu pätevöityminen työhön tekemisen kautta ja räjähteiden käsitteleminen valvojan välittömässä läheisyydessä turvallisuutta ei voi panostajan ammatissa liikaa korostaa on kyse työskentelystä räjähdysaineiden kanssa ei ole aivan sama kuka työskentelee ja räjäyttää eduskuntatalon alla tai kampissa missä on paljon ihmisiä liikkeellä samaan aikaan tietyt laskutoimitukset ynnä muut tulee hallita mutta työssä saatu kokemus ja ammattitaito ovat tärkeintä vaikka suomessa on ylipanostajan pätevyyskirjoja nuo aikaisemmin mainitsemani yhdeksänsataaviisikymmentä heistäkään sovi räjäyttäjäksi kamppiin kuin korkeintaan yhden käden sormilla laskettavat henkilöt minulla on onnekseni ilo tuntea osa heistä esityksen mukaan pätevyyskirjojen myöntämisen edellytyksiä määriteltäisiin tarkemmin erityisesti henkilön muuta sopivuutta koskevia säännöksiä tarkennettaisiin esityksessä säädettäisiin siitä että henkilön tietynlainen rikollinen tausta tai muu turvallisuuteen kohdistuva käyttäytyminen estäisi pätevyyskirjan myöntämisen en näe kuitenkaan mitään mainintaa esityksessä siitä millainen tämä kyseinen rikollinen tausta on riittääkö pätevyyskirjan epäämiseen rattijuopumus pahoinpitely varkaus huumausainerikos tai törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen riittääkö henkilöstä pelkästään suppea turvallisuusselvitys myöskään se ei tässä esityksessä selviä miten nämä taustat saadaan selville ulkomaalaiselta henkilöltä louhintatyömailla on entistä enemmän esimerkiksi virolaisia työmiehiä jotka eivät osaa puhua suomea niin että esimerkiksi virolaiselta henkilöltä riittää että hän kertoo omat rikostietonsa ja taustansa suomalaisista rekistereistä nämä tiedot toki saadaan mutta ei välttämättä edes virkamiesyhteistyöllä valtioiden välillä tietojen tietojen luovuttamista koskevat myös henkilötietolaki ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta esityksestä annetuissa lausunnoissa pätevyyskirjan voimassaoloajan lyhentämistä viiteen vuoteen vuoteen pidettiin tarpeettomana sillä arveltu saavutettavan esitettyjä hyötyjä onkin selvää että lyhennys viiteen vuoteen lisää kustannuksia se myös lisää viranomaisten työmäärää tärkeämpää olisikin tiedonkulun varmistaminen viranomaisten välillä ja mahdollisuus tarvittaessa peruuttaa pätevyyskirja jos siihen on syytä tällöin ei nykyistä voimassaoloaikaa tarvitse lyhentää pidän myös tärkeänä että kun henkilö hakeutuu räjähdealan koulutukseen taustat tarkistetaan ja arvioidaan henkilön sopivuus ennakolta kyseiseen tehtävään tällöin saataisiin jo ennakolta selvyys mahdollisen riskihenkilön halusta hankkia räjähdealan osaamista arvoisa rouva puhemies pidän tärkeänä että räjäytystyötä tekevillä ja räjäytysaineiden kanssa tekemisissä olevilla henkilöillä on työn turvalliseen tekemiseen tarvittava ajantasainen koulutus ja ammattitaito louhintatyömailla suurin ongelma on kuitenkin siinä että kiire lisääntyy jatkuvasti yhtenä ongelmana on myös se että vaikka työntekijät muistavat kypärän ja silmäsuojat hyvin niin ei huomioida vaarallista ympäristöä työmailla on myös henkilöitä jotka eivät osaa suomen kieltä tällöin he he eivät osaa varoa vaikka heitä varoitettaisiin vaarasta